päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa puhemies ärade talman hyvät kansanedustajat aloitamme työskentelyn kaksituhattakaksikymmentä luvun ensimmäisillä valtiopäivillä käsillä on ratkaisujen vuosikymmen ilmastonmuutoksen torjunnan suomalaisen osaamisen hyvinvoinnin ja julkisen talouden

olemme nousseet yhdeksi maailman vauraimmista ja osaavimmista kansakunnista samalla kun olemme rakentaneet suomesta pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan sen peruspilareina ovat ihmisten yhdenvertaisuus yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen asuinpaikasta ja iästä riippumatta korkea osaamistaso ja työllisyys vahva julkinen yksityinen ja kolmas sektori sekä näiden välinen kumppanuus pohjoismainen hyvinvointimalli on lähes kaikilla mittareilla mitattuna menestystarina mutta se ei ole koskaan valmis suomi kuten kaikki maailman maat on ison haasteen edessä uudistaessaan talouttaan tuotantoaan ja kulutustaan ympäristöllisesti kestävämmäksi ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat ihmiskunnan suurimpia tämä on tosiasia jonka kanssa elämme halusimme tai emme samaan aikaan kun ilmastonmuutos on meille valtava haaste on sen torjuminen suomelle iso mahdollisuus luoda uutta työtä osaamista teknologisia ratkaisuja ja vientiä se on meille mahdollisuus vahvistaa talouttamme ja kansalaisten hyvinvointia siksi meidän kannattaa olla edelläkävijöitä hallituksen tärkein tehtävä on uudistaa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ilmastollisesti kestäväksi ja varmistaa että muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla samalla haluamme vahvistaa osaamista työllisyyttä ja elinkeinorakennettamme haluamme että suomi on tulevaisuudessakin hyvä maa elää ja yrittää lupauksemme on rakentaa suomea taloudellisesti vastuulliselle sosiaalisesti oikeudenmukaiselle ja ympäristöllisesti kestävälle pohjalle tämän eteen joka päivä näillä valtiopäivillä hallitus tuo eduskunnalle kaksisataakaksitoista esitystä ja kaksitoista selontekoa joilla viemme suomea yhdessä eteenpäin hallituksen työn keskiössä on parantaa tavallisten ihmisten arkea arvoisa puhemies ärade talman hallituksen tavoitteena on nostaa suomen työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin vahvan työllisyyden kautta rahoitetaan pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta julkisen talouden kestävyys edellyttää selvästi nykyistä korkeampaa työllisyyttä myös väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden kasvaminen vaativat että yhä useampi työikäinen on työssä hallitus on sitoutunut työllisyyden vahvistamiseen tämä vaatii niin työllisyyden hoidon palveluiden ja saatavuuden kuin työn vastaanottamisen velvoitteiden oikeaa tasapainoa lisäämme työllisyyden kansainvälisten osaajien rekrytoinnin ja kotouttamisen määrärahoja vaalikaudella lähes kahdellasadallaviidelläkymmenellä

hallitus panostaa aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan jonka kulmakivinä ovat nykyistä yksilöllisemmät palvelut palkkatuen kehittäminen kuntien vastuun ja mahdollisuuksien kasvattaminen sekä osaavan työvoiman saatavuus palveluiden kehittämisen tarpeeseen vastataan useilla näille valtiopäiville annettavilla esityksillä palkkatuen käyttöä yrityksissä lisätään merkittävästi ja sitä kautta edistetään työttömien ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuomme eduskunnalle lain rekrytointitukikokeilusta kokeilun tavoitteena on edistää työttömien nopeaa nopeaa työllistymistä uusien työnantajayritysten syntyä ja yritysten kasvua alentamalla yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien kynnystä palkata työntekijöitä annamme eduskunnalle lakiesityksen myös työllisyyden kuntakokeilusta kokeilussa te toimistojen tehtäviä siirretään kunnille tavoitteena on sovittaa kuntien osaaminen resurssit ja palvelut näin parannetaan erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöä uudistetaan työtoiminnan määrittelyä tarkennetaan ja siihen tulee myös sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus nämä tulee myös kirjata henkilön aktivointisuunnitelmaan esityksen myötä kuntouttavan työtoiminnan luonne sosiaalihuollon palveluna vahvistuu säännöt ja tasa arvoinen työelämä ovat ensisijaisia periaatteita työperäisen maahanmuuton prosessien kokonaistarkastelussa työ lupahakemusten nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi on jo aloitettu

sitoutunut siihen että vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjettiriiheen mennessä on osoitettavissa kolmeakymmentätuhatta uutta työllistä vastaavat toimenpiteet toimien valmistelu on edennyt asetettujen askelmerkkien mukaisesti toimenpiteistä osan pitkällä hallitus on sitoutunut valmistelemaan myös lisätoimia jotta tavoitteeseen päästään työllisyystavoitteen saavuttaminen on tärkeää julkisen talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi hallitusohjelman mukaisesti hallitus

ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle olemme myös valmiita tekemään vaikeita päätöksiä arvoisa puhemies ärade talman ikääntyvät suomalaiset ansaitsevat vanheta turvallisesti ja ihmisarvoisella tavalla siksi hallitus tuo eduskunnalle esityksen vanhuspalvelujen sitovasta henkilöstömitoituksesta lakiin esitetään kirjattavaksi velvoite seitsemän työntekijän minimimitoituksesta vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan esityksessä eritellään hoitotyö ja tukityö hoitajien on voitava keskittyä hoitotyöhön tämän varmistaminen on myös panostus niiden ammattilaisten työhyvinvointiin jotka ovat joutuneet harkitsemaan alanvaihtoa lisääntyneen työkuormituksen vuoksi haluamme taata tasa arvoiset sosiaali ja terveyspalvelut jokaiselle ja joka puolella suomea siksi hoitoonpääsyä parannetaan ja hoitojonoja lyhennetään tällä hetkellä vain neljännes suomalaisista asuu alueella jossa kiireettömän lääkäriajan saa alle kahdessa viikossa palveluihin pääsyssä on myös sosioekonomisia eroja käytännössä tämä tarkoittaa sitä että pienituloiset tulevat muita se ei ole oikein tuomme eduskunnalle esityksen terveydenhuoltolain muuttamisesta eli hoitotakuusta tavoitteena on parantaa perustason sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuutta ja nopeuttaa hoitoonpääsyä kiireettömissä tilanteissa annamme eduskunnalle myös sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa arvon lisääminen maksuttomuutta laajennetaan ja uusia palveluita tuodaan maksukaton piiriin perustamme myös vanhusasiainvaltuutetun viran vahvistamaan vanhuspalveluiden laadun toteutumista arvoisa puhemies ärade talman emme enää elä ajassa jossa nuori voi työllistyä ja pärjätä elämässään pelkällä perusasteen koulutuksella kolmessa vuosikymmenessä suomesta on kadonnut kuusisataatuhatta työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus pelkän perusasteen käyneiden työllisyysaste on noin neljäkymmentä prosenttia useampi heistä on siis työelämän ulkopuolella kuin töissä riittämätön koulutus rajaa ihmisten mahdollisuuksia maailmassa jossa uutta osaamista tarvitaan koko

siksi tuomme eduskunnalle esityksen jolla korotetaan oppivelvollisuusikää kahdeksaantoista ikävuoteen tavoitteena on varmistaa että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen samalla kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta oppivelvollisuuden laajentaminen on myös merkittävä tasa arvoteko nuorille ja perheille sillä se muuttaa toisen asteen koulutuksen aidosti panostamme nuorten terveyteen ja hyvinvointiin myös tuomalla eduskunnalle valtakunnallisen kokeilun maksuttomasta ehkäisystä alle kaksikymmentäviisi vuotiaille arvoisa puhemies hallitus haluaa rakentaa nykyistä tasa

elämää näillä valtiopäivillä eduskunnan käsiteltäväksi tuodaan pitkään odotettu perhevapaauudistus joka lisää perheiden hyvinvointia ja valinnanvapautta sekä vahvistaa tasa arvoa perhevapaita kehitetään ymmärtäen perheiden erilaiset elämäntilanteet molemmille vanhemmille tulee samanpituiset vanhempainvapaat mutta osan vanhempainvapaasta voi siirtää joustavasti toiselle vanhemmalle ansiosidonnaisen vanhempainvapaan osuus kasvaa merkittävä parannus perheille uudistuksen tavoitteena on että vastuu ja oikeus pienen lapsen hoidosta jakautuu nykyistä tasaisemmin vanhempien välillä yhdenvertaisuus ja tasa arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät tasa arvon vahvistamiseksi suomessa on vielä paljon tehtävää myös naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä yhtenä monista tilanteen korjaamiseksi vaadittavista keinoista esitämme että suomeen perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tuomme eduskunnalle myös esityksen pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvistä avioliittolain muutoksista arvoisa puhemies ärade talman suomi on aina osallistunut sääntöperusteisen maailman rakentamiseen me toimimme sen hyväksi osana euroopan unionia eu on väylämme vaikuttaa maailman kehitykseen ja siksi kehitämme euroopan unionia entistäkin yhtenäisemmäksi toimijaksi kansainvälisillä areenoilla puheenjohtajuuskautemme jälkeen keskitymme vaikuttamiseen suomelle keskeisimmissä kysymyksissä joita ovat esimerkiksi eun vihreän kehityksen ohjelma green deal sekä talous ja rahaliitto emun kehittäminen kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja ratkaisumme muutokseen vastaamiseksi koskettavat koko yhteiskuntaa ja kaikkia suomalaisia entistä vahvempi monenkeskinen järjestelmä on pienen maan mutta samalla koko kansainvälisen yhteisön etu suomi on osoittanut vastuunkantoa ja aktiivisuutta yhteisissä ponnisteluissa myös ykn vahvistamiseksi kriisinhallinnassa köyhyyden poistamiseksi ihmisoikeuksien noudattamiseksi tasa arvon puolesta sekä sääntöjen luomiseksi reilun vapaakaupan hyväksi toimintalinjamme on syvästi ankkuroitu eduskuntaan valtioneuvosto antaa ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon eduskunnalle ennen kesätaukoa ja eurooppa poliittisen selonteon arvoisa puhemies ärade talman suomi voi olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä muutos ilmastollisesti kestävään yhteiskuntaan on mahdollista tehdä oikeudenmukaisesti ja asteittain ja siten että kaikki pidetään mukana tavoitteenamme on että suomi on hiilineutraali vuonna

ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen olemme sitoutuneet tekemään päätöksiä joilla vähennetään suomen päästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja kannustamme ja kiritämme myös suomalaista teollisuutta vähentämään päästöjään vauhditamme joka parantaa teollisuutemme ja yritystemme kilpailukykyä uudelle ilmastoteknologialle on maailmalla valtava kysyntä ja markkinat teemme ilmastotekoja suomessa mutta on vähintäänkin yhtä tärkeää vaikuttaa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen kansainvälisesti ilmasto ei tunne kansallisvaltioiden rajoja jokaisen maan on tehtävä oma osansa arvoisa puhemies hallitus uudistaa parlamentaarisen komiteatyöskentelyn jonka kautta tulevaisuuden isoja uudistuksia tuodaan näillä valtiopäivillä eduskunnan kanssa yhdessä valmisteltavaksi uudella komiteatyömallilla vahvistetaan valmistelun avoimuutta osallisuutta ja laajaa tietopohjaa komiteatyön keskeinen elementti on yhteistyö arvoisat kansanedustajat päätänkin puheeni yhteistyöhön on luonnollista että hallitus ja oppositio ovat erimielisiä monissa asioissa mutta emme ole kuitenkaan kaikessa niissä kysymyksissä joissa on löydettävissä yhteistä näkemystä tai jotka vaativat yli vaalikausien valmistelua kannattaa pyrkiä yhteistyöhön tähän me olemme valmiita tarvitsemme näillä valtiopäivillä vuoropuhelua ja yhteistyön kykyä jotta löydämme yhdessä myös ratkaisuja parempaan huomiseen arvoisat kansanedustajat tässä lyhyesti esityksiä näiden valtiopäivien

arvoisa puhemies edessämme on isojen päätösten vuosi vanhustenhoivan parantaminen perhevapaat työllisyys ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen sote ratkaisut kaikki nämä ja monta muuta asiaa odottavat meiltä edustajilta ratkaisuja puhemies vanhustenhoivan puutteet pohjoismaiden jäykimmät perhevapaat ja liian monen nuoren syrjäytyminen koulutuksesta ja työstä ovat olleet yhteiskuntamme kipupisteitä joiden korjaamista kansalaiset ovat pitkään odottaneet näissä suomi astuu nyt vihdoin eteenpäin laki hoitajamitoituksesta on annettu eduskunnalle ja tähän varataan myös riittävä rahoitus myös kotihoitoa vahvistetaan perhevapaat uudistetaan tälle vuosikymmenelle joustavat perhevapaat lisäävät tasa arvoa niin vanhemmuudessa kuin työssä muuttunut työelämä ja moninaistuneet moninaistuneet perhemuodot huomioidaan tärkeä työllisyyttä ja osallisuutta lisäävä uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen ja samalla toisesta asteesta tehdään aidosti maksuton arvoisa puhemies paljon on tehty mutta vielä on paljon edessä työllisyyden vahvistaminen on pääministeri marinin hallituksen tärkeimpiä tavoitteita syksyllä hallitus päätti jo kahdestakymmenestäviidestä työllisyystoimesta työllisyyspalveluita parannetaan kohti muiden pohjoismaiden tasoa kuntakokeilu on mahdollisuus työvoimapalveluiden reformille kohti tanskan mallia jossa työttömiä ei enää jätetä oman onnensa nojaan voi kysyä eteneekö hallitus työllisyystoimissaan aikataulussa valtiosihteeri martti hetemäki piti arvostelua kohtuuttomana hän muistutti että hallitus päätti jo budjettiriihessä työllisyyspaketista ja sen toimeenpano on meneillään ei nyt pitäisikään olla muuta valmiina

teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen on myös tärkeä osa työllisyyttä siksi tki rahoitusta lisätään teollisuuden sähkövero lasketaan eun minimitasolle ja kone ja laiteinvestointien tuplapoistot mahdollistetaan arvoisa puhemies ilmastotoimissa meillä on edessä kaksi vaihtoehtoa vitkastelu tai määrätietoinen eteneminen sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle valinta on selvä sillä lasku vain kasvaa jos ilmastonmuutoksen annetaan vastuuttomasti jatkua jos seuraukset tulevat rikkaat pärjäävät kyllä aina mutta laskun maksajiksi joutuvat pienituloisimmat ovatko ilmastotoimet ja työllisyys sitten ristiriidassa keskenään eivät ole päinvastoin juuri nyt maailmalla pääomat hakeutuvat kohti hiilivapaita ratkaisuja ja investointeja meidän pitää tehdä valinta joko pidämme kiinni fossiilitaloudesta ja näivetymme sen mukana tai uudistamme kohti päästöttömyyttä ja ja luomme näin myös uutta työtä ja hyvinvointia antti rinteen hallitus aloitti työn kunnianhimoisen tavoitteen eteen jota pääministeri marinin hallitus nyt jatkaa hallituksen suuri tehtävä on viedä suomi hiilivapaaksi seuraavan viidentoista vuoden aikana ja tehdä se yhtä aikaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti työllisyydestä ja taloudesta huolehtien tämä tehtävä ei ole helppo mutta se on samalla suuri mahdollisuus luoda uutta työtä ja investointeja meillä on tästä tuore esimerkki teräsyhtiö ssab lupaa tuoda markkinoille fossiilitonta terästä jo runsaan viiden vuoden päästä tämä maailmanluokan innovaatio vähentää suomen hiilidioksidipäästöjä jopa seitsemällä prosentilla mikä olisikaan varmin tapa estää tämä suuri investointi se olisi juuri nyt perääntyminen päästötavoitteista ssabn käyttämä tekniikka ollut tiedossa ja olemassa jo kolmekymmentä luvulta mutta juuri kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat edellytykset sille että tämä tekniikka tulee kannattavaksi suomen kilpailukyvyn menestys onkin aina perustunut siihen että olemme aina kulkeneet eturintamassa vaikka suomi tiukensi metsäteollisuuden ympäristönormeja kuusikymmentä ja seitsemänkymmentä luvuilla etulinjassa ei metsäteollisuutemme näivettynyt vaan päinvastoin osaltaan juuri edistyksellisen ympäristöajattelun lopputuloksena suomessa on tänä päivänä maailman kilpailukykyisin metsäteollisuus siksi suomen on nytkin kuljettava eturintamassa synnyttämässä uusia korkean arvon työpaikkoja tässä jos missä ympäristö ja työ kättä lyö

arvoisa puhemies suomi tarvitsee kykyä sopia ja vaalia yhteistyötä välillä asioista väännetään mutta erimielisyyksistä huolimatta on tärkeää että keskustelu on rakentavaa ja toisia kunnioittavaa tässä voisimme ottaa tasavallan presidentti niinistön ja puhemies vanhasen neuvoista vaarin arvoisat kollegat tehdään työtä yhteisen isänmaan eteen siksihän meidät tänne on valittu

herra puhemies perussuomalaiset odottavat hallitukselta toimintaa julkisten menojen paisuminen tuhlailun politiikka ja valtionvelan kasvattaminen ovat mahdoton yhtälö tilanteessa jossa tehokkaita työllisyystoimia ei ole näköpiirissä velkaa otetaan aina vain lisää valtion omaisuutta myydään ja verotusta kiristetään suunta on erittäin huolestuttava perussuomalaiset odottavat hallitukselta aidosti tehokkaita toimia työllisyyden parantamiseksi perussuomalaiset tarjoavat yhteistyön kättä suomalaisen työn ja yrittäjyyden kannalta tärkeiden uudistusten tekemiseen me tiedämme että erimielisyyksistä huolimatta eduskunnan työssä täytyy puhaltaa yhteen hiileen herra puhemies elämme aikaa jolloin suomi kohtaa länsimaissa ja globaalisti vaikuttavia aikamme ilmiöitä ja olemme muutoksen edessä halusimme sitä tai emme internet on tarjonnut ihmisille ennennäkemättömän tietomäärän mutta samalla suhteellisuudentaju uhkaa hämärtyä valtamediassa klikkijournalismi ja ylimalkaisen tason kirjoittelu on syrjäyttänyt perinteisemmän tutkivan laatujournalismin monilla toimittajilla tuntuu olevan haluja politisoitua pikemminkin kuin toimia neutraalina tiedonvälittäjänä fanaattinen tunteisiin vetoava aktivismi pyrkii raivaamaan itselleen virallisen totuuden asemaa elämme aikaa jona ne jotka hokevat jatkuvasti tieteellisyydestä ovat usein itse kauimpana siitä pieni joukko aktiivista vihervasemmistoa pyrkii tekemään keskustelukulttuurista ahdasmielistä en kuitenkaan usko kaiken maailman pöyristymisen ja loukkaantumisen kulttuurin vievän voittoa nyt on syytä nousta puolustamaan suomalaista sananvapautta on huolissaan viranomaisten maalittamisesta mutta entä kun viranomaiset ja virastot ovat itse maalittamassa sosiaalisen median kautta kansalaisia joiden mielipide poikkeaa viranomaisen mielipiteestä on erikoista että viranomaisen riveistä on noustu kirjoittelemaan siten ettei aina tiedä enää milloin kirjoitus on viranomaisen näkemys ja milloin politiikkaan yksityishenkilönä osallistuvan viranomaisen näkemys

arvoisa puhemies kello käy eikä avauksia näy hallituksen on nyt siirryttävä työllisyyspolitiikassa sanoista tekoihin pääministeri voi pitää tätä värittyneenä huudahduksena mutta se olikin keskustan suomenmaan pääkirjoituksen otsikko tammikuun viimeisenä päivänä siinä rehellinen tulkinta kysymykseen ovatko ne todelliset työllisyystoimet jo ihan putkessa vai aivan levällään tänä keväänä hallituksen on todella käännettävä suuntaansa tai erottava kysymys ei ole enää siitä miltä osin hallitusohjelma jää toteutumatta kyse on siitä että nykymenolla hallitus tekee enemmän päätöksiä jotka vähentävät työpaikkoja kuin niitä jotka lisäävät työpaikkoja me tarvitsemme perhevapaauudistuksen me tarvitsemme ikäihmisille tuhansia hoitajia lisää yhtä selvää on että tällaiset uudistukset huutavat rinnalleen aktiivisen työvoiman määrää lisääviä päätöksiä vaikeitakin sellaisia edellisten kolmen vuoden aikana työssäkäyviä saatiin satakaksikymmentätuhatta lisää rinteen hallituksen päätökset taas vähentävät työssäolevien määrää tuhansilla sen me tiedämme ja sama pätee valitettavasti myös marinin hallituksen tänä talvena toistaiseksi julkistamien ehdotusten nettomäärään näin ei voi kyllä jatkua työllisyystoimia odotellessa valtiovarainministeriö valmistautuu vuosittaisen velanoton moninkertaistumiseen vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä valtiovarainministeri kulmuni te sanoitte viime torstaina että niin sanotut kertaluontoiset kolmen miljardin euron menolisäykset päättyvät vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi uskotteko te nyt ihan oikeasti että esimerkiksi kertaluonteisilla rahoilla palkatut tuhat opettajaa irtisanotaan tämän vaalikauden lopulla ei niin pidä tehdä ettekä te tule niin tekemäänkään te vain pyörrätte puheenne ja kaivatte rahat ottamalla vielä lisää velkaa tai korottamalla vielä lisää veroja tähän loukkuun teidän valtiovarainministeri kulmuni ja edustaja arhinmäki ei olisi ollut mikään pakko mennä olisitte voineet valita kokoomuksen vaihtoehtobudjetin linjan se olisi toki tarkoittanut koviakin työllisyystoimia mutta se olisi tarkoittanut kymmenientuhansien työttömien nousua omille jaloilleen ja sitä että te olisitte voineet palkata ne kiireesti kaivatut tuhat opettajaa rehellisesti pysyvillä menolisäyksillä kertaluonteisen kikkailun sijaan onneksi se meidän vaihtoehtomme on edelleen täydessä terässä ja ilmaiseksi tarjolla ottakaa vaihtoehtobudjettimme ja auttakaamme yhdessä kymmenettuhannet suomalaiset palkkatöihin vähennetään köyhyyttä auttamalla suomalaisia seisomaan omilla jaloillaan tulonsiirtojen sijaan silloin myös kouluihin vanhustenhoivaan ja eläkkeisiin riittää rahaa niin nyt kuin kymmenen vuoden päästä hyvä hallitus minuahan te ette usko mutta uskokaa riippumattomia asiantuntijoita professoreista koostuva talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi juuri vuosiraporttinsa neuvoston mukaan hallituksen tulevaisuusinvestointien pakettia voidaan pitää harhaanjohtavasti nimettynä koska sen sisältö ei muistuta investointeja neuvoston mukaan on epätodennäköistä että seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite saavutettaisiin ilman työmarkkinoiden rakenteiden uudistamista tai jos ruotsalainen taloustieteilijä on suomalaista viisaampi kuunnelkaa professori lars calmforsin sanoja voi olla houkuttelevaa ottaa lisää valtionvelkaa nyt kun korkotaso on lähellä nollaa mutta kun korot alkavat nousta suomen velkasuhde kasvaa sellaiselle tasolle josta useat euroalueen maat kärsivät eurokriisin aikana arvoisa puhemies lyhyellä tähtäimellä suomalaisten hyvinvointi on kiinni työllisyydestä ja talouskasvusta siitä olemme yhtä mieltä silloin kun ne pidetään kunnossa seuraa palkankorotuksia ja palveluiden parannusta jos taas talous laiminlyödään seuraa vaikeuksia suomalaisten arkeen päätösten seuraukset tosin tuppaavat tulemaan viiveellä niin ne myönteiset kuin nyt tehtävät kielteisetkin pidemmällä sihdillä keskeinen kysymys on että löydämme turvallisen polun vähäpäästöiseen yhteiskuntaan edelläkävijänä suomi on voittaja kun voimme myydä esimerkiksi täällä helsingissä kehitettäviä lämmitysratkaisuja vaikkapa torontoon ja pekingiin monistamisesta syntyvä suomen kädenjälki voi olla moninkertainen meidän suhteelliseen hiilijalanjälkeemme verrattuna päästöjä on vähennettävä niin että talous kasvaa eikä suomalaisten elämä hankaloidu meiltä poliitikoilta kaivataan nyt ennen kaikkea turvallisuudentunnetta niille ihmisille jotka pelkäävät että ilmastopolitiikka tarkoittaa heille ongelmia lämmitys on suomen suurin päästölähde syyllistämisen sijaan voimme auttaa taloyhtiöitä ja öljylämmittäjiä pääsemään eroon nousevista lämpölaskuista ja samalla päästöistä ehkä hallituksen ilmastorahasto kannattaisi suunnata ensisijaisesti kotitalouksien ilmastoremontteihin arvoisa hallitus entinen keskustan pääministeri esko aho lähetti teille viime viikolla vielä viisaat terveiset ei uudistus tarkoita rahan jakamista tai etuuksien antamista ilmastotoimien tehokkuutta mitataan päästöjen vähenemisellä ei käytetyllä rahalla riittävän koulutuksen takaaminen jokaiselle josta pääministeri puhuitte mitataan putoamassa olevien vetämisellä takaisin ei pelkillä yhteiskunnan kustantamilla oppimateriaaleilla osoittakaa tänä keväänä toimillanne että sekä asiantuntijat että me oppositiossa pelkäämme aivan turhaan pelkillä puheilla ja velkarahaa jakamalla te ette kylläkään enää suomalaisia auta nyt tarvitaan aitoja uudistuksia

arvoisa

elämme aikaa joka vie myös meitä suomalaisia erilleen liian vähän puhutaan kaikesta siitä mikä meitä yhdistää usein tuntuu että marsalkka mannerheimin viisaat sanat ovat unohtuneet eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihollisen miekka suomi on yhteinen ratkaistavat asiat ovat yhteisiä tärkeintä tulevaisuutemme on yhteinen moni asia tässä maassa on paremmin kuin muualla jopa parhaiten maailmassa suomalainen hyvä peruskoulusta alkaen on saavutettu yhdessä huomisen suomea kuitenkin koettelevat isot muuttujat jotka tuntuvat jo nyt meillä on vauvapula muutto kaupunkeihin kiihtyy suomalaiset harmaantuvat kaikella tällä on vaikutuksia jotka koskettavat jokaista meistä ja koko maata hallitsemattomana muutos rikkoo suomalaista hyvää hallittuna se on mahdollisuus kunhan rohkenemme tehdä asioita uudella tavalla vaikka mitä sanotaan kyllä suomella päästä päähän ja laidasta laitaan on toivoa puhemies viime viikolla päätettiin useammasta tulevaisuuden rakennuspuusta sanon rakennuspuusta koska puu on kestävä suomalainen rakennusmateriaali ilmassa on nyt suomalaista arkijärkeä päästöjä vähennetään oikealla ja oikeudenmukaisella tavalla pelottelijoitahan riittää mutta me keskustassa tähdennämme sitä miten valtava mahdollisuus suomelle on siirtyminen saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käytöstä puhtaaseen bio ja kiertotalouteen pörssiyhtiö ssabn ilmoitus raahen terästehtaan muuttamisesta päästöttömäksi osoittaa tätä uutta toivon suuntaa muullekin teollisuudelle ilmastorahasto ja teollisuuden sähköveron alennus eun sallimaan minimiin ovat ratkaisuja joilla edesautetaan isoa käännettä ihmisten arjen kannalta tässä käänteessä tärkeintä ovat uudet työpaikat niiden myötä toivoa on myös niillä kotiseuduilla joista väki on vähentynyt ja joista jotkut tietäjät ovat sammuttamassa kaikki valot jokainen työpaikka lisää on kotiinpäin keskusta pitää kaikissa oloissa kiinni siitä että yhdessä sovitut tavoitteet kuudestakymmenestätuhannesta työpaikasta ja talouden tasapainottamisesta saavutetaan vain tällä tavalla kaikki nykyinen hyvä on myös huomisen hyvää herra puhemies monen asian on muututtava jos suomi aikoo pärjätä yhä sykkyräisemmässä maailmassa uudistusten lopputulema ei saa kuitenkaan olla eriarvoistunut suomi saati sellainen luokkayhteiskunta jossa toiset elävät yltäkylläisyydessä aitojen takana ja toiset kodittomana kadulla uudistamalla on parannettava asioita perhevapaauudistus on juuri tällainen parannus sellaisen suomen tekemistä jossa lapset ovat tervetulleita kaikkiin elämäntilanteisiin jossa lapsen kanssa selviää arjessa ja jossa apua saa tarvittaessa tasa arvo lisääntyy ja perheillä on myös tulevaisuudessa valinnan mahdollisuus ja valinnan vapaus lastenhoidossa vapaus valita myös kotihoito kun hallitus vahvistaa esiopetusta peruskoulun ensimmäisiä luokkia ja opettajien työn tukemista olemme jo pitkällä lapsi ja perhemyönteisen suomen rakentamisessa suomi on pärjännyt ja pärjää jatkossakin vain sivistyksellä ja osaamisella jokaiselle nuorelle on taattava oppioikeus kahdeksaantoista vuoteen asti keskustan mielestä suomeen tarvitaan toisen asteen lähikoulu nuorten mahdollisuuksia opiskella lähellä kotejaan parantaisi se että ammattikouluissa opiskelevat voisivat suorittaa yleissivistävät opintonsa lukiossa ja päinvastoin arvoisa puhemies tasavallan presidentti sanoi valtiopäivien avajaisissa viime viikolla että huomiseen on aihetta luottaa vaikka ratkaistavaa on paljon tähän luottamukseen on helppo yhtyä keskusta katsoo että kaiken politiikan on lisättävä luottoa tulevaisuuteen ja toivoa paremmasta jätämme muille vallalla olevan ahdistuksen pessimismin pelottelun ja uhkakuvien politiikan keskusta on käytännönläheisten ratkaisujen ja toivon valoisampi vaihtoehto yksi asia on satavarmaa mitä enemmän pystymme sopimaan asioista sitä paremmin pärjäämme varsinkin ulko ja turvallisuuspolitiikassa on vaalittava yhteisymmärrystä suomella ei koskaan ole pienenä kansakuntana varaa jenkkilän meininkiin jossa ei edes kätellä ja toisen puheet revitään meidät kansanedustajat on valittu myös näillä vuoden kaksituhattakaksikymmentä valtiopäivillä hoitamaan ihmisten asioita yhteistyöllä

arvoisa puhemies ärade talman uutta vuosikymmentä ja siksi on syytä katsoa yhdessä eteenpäin mutta miten puhua tulevaisuudesta keskellä vauvakatoa me tiedämme että moni toivoo tässä maassa lasta mutta ei uskalla tai voi tätä toivetta toteuttaa jotkut pelkäävät että rahat eivät riitä toiset huolehtivat ettei ura kestä vanhenpainvapaita monella epävarmuus maapallon tulevaisuudesta saa kysymään uskaltaako tähän maailmaan enää tehdä lasta meidän tehtävämme tässä salissa ei ei ole käskeä naisia synnyttämään uusia veronmaksajia isänmaan takia meidän tehtävämme on rakentaa maata jossa tulevaisuuteen voi luottaa meidän tehtävämme on tehdä politiikkaa toivoa arvoisa puhemies ärade talman maa joka nojaa tulevaisuuteen uskoo koulutukseen siellä pienimmät eivät jää jalkoihin hyvinvoivassa suomessa lapset kuitenkin eriarvoistuvat koulutuserot kasvavat ja pahoinvointi kasaantuu jos me haluamme tähän muutosta meidän on annettava tukea kaikille opintien askelille varhaiskasvatuksessa muurataan koko elämän oppimisen kivijalka siksi jo ensi elokuusta alkaen me palautamme jokaiselle lapselle tasa arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja pienennämme ryhmäkokoja me palkkaamme lisää opettajia ja panostamme koulutuksen tasa koulutusleikkauksia perutaan rikottua korjataan oppivelvollisuuden jatkamisen lisäksi vihreät kannattavat esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi ja askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta sillä tulevaisuuteen uskovassa maassa koulutus ei ole maksullista ei varsinkaan kaikkein pienimmille arvoisa puhemies ärade talman samalla kun me pidämme entistä parempaa huolta heistä jotka ovat tämän maan rakentaneet meidän on nostettava niitä jotka tulevat huolehtimaan meistä suomessa yli satatuhatta lasta elää köyhyydessä köyhyys vaikuttaa lapseen vakavalla tavalla se sulkee lasten edestä ovia jotka ovat muille auki ja se vie vanhemmilta siksi me parannamme pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa me nostamme opintotuen huoltajakorotusta ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja lisäksi teemme korotuksia lapsilisiin vihreille on selvää että näin rikkaassa maassa ainoa oikea tavoite on poistaa lapsiperheköyhyys kokonaan arvoisa puhemies ärade talman tämä on maa jossa pienen lapsen äiti voi olla pääministeri se on asia josta me saamme kiittää kaikkia niitä jotka ovat ennen meitä tehneet työtä tässä salissa tasa arvon puolesta naisten on voitava luottaa siihen ettei vauvahaave tarkoita urasta luopumista siksi tämä hallitus tekee sen missä on aikaisemmin epäonnistuttu me uudistamme perhevapaat niin että perheiden tasa arvo ja vapaiden joustavuus lisääntyvät vihreät haluavat ettei lapsihaave maksa äidille uraa ja että isille annetaan tasa arvoinen oikeus luoda se ainutlaatuinen suhde omaan lapseen arvoisa puhemies ärade talman kaksituhattakaksikymmentä luvulla tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus ei johdu enää vain koulutuksesta rahasta tai urasta yhä useampi on huolissaan planeettamme tulevaisuudesta siksi tämä hallitus rakentaa polun hiilineutraaliin suomeen ja tekee suomesta maailman ensimmäistä fossiilitonta hyvinvointivaltiota tämä tarkoittaa kolmenkymmenenviiden miljoonan hiilitonnin vähennyksiä nykyisillä toimilla tästä katetaan kuusitoista miljoonaa tonnia meillä on edessämme yhdeksäntoista miljoonan hiilitonnin edestä töitä meille on selvää että päästöjä ei vähennetä tarpeeksi jollain sektorilla on toisaalla tehtävä enemmän jos esimerkiksi liikenteen päästöt eivät vähene tarpeeksi vähennetään enemmän teollisuudesta jos turpeesta ei luovuta on esimerkiksi maataloudessa tehtävä sitäkin enemmän arvoisa puhemies ärade talman ilmastokriisin rinnalla luonnon monimuotoisuus hupenee ennennäkemätöntä vauhtia tämä ei tapahdu vain amazonissa tai australian palavissa metsissä suomen luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia siksi me olemme nostaneet luonnonsuojelun rahoitusta historiallisen paljon ympäristöministeri mikkosen johdolla suojellaan nyt enemmän luontoa kuin koskaan sillä me emme väistä vastuuta emmekä me suojele luontoa itseämme varten me teemme sen niiden takia jotka ovat täällä vielä meidän jälkeemme heitä varten me puolustamme aapasoita aarniometsiä ja vapaita koskia heitä varten me puolustamme mehiläisiä järvilohia punasotkia ja saimaan kuutteja tämä maa on kaunis ja ihmeellinen paikka ja kuten vihreässä eduskuntaryhmässä on jo todettu tämä on maa jossa toive omasta lapsesta kannattaa yrittää toteuttaa

arvoisa puhemies epäoikeudenmukainen ja nöyryyttävä aktiivimalli on peruttu pienimpiä eläkkeitä ja perusturvaa on korotettu tasa arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettu kaikille lapsille ja päivähoidon ryhmäkokoja on pienennetty koulutukseen ja osaamiseen on panostettu lisää resursseja merkittäviä ja tärkeitä parannuksia tavallisten suomalaisten elämään aika hyvin hallitukselta josta väitetään ettei se ole saanut mitään aikaan tämä hallitus pystyy toteuttamaan uudistuksia me emme sadistisesti halua tehdä vain vaikeita päätöksiä vaan haluamme tehdä uudistuksia joita on jo vuosia tai vuosikymmeniä toivottu ja odotettu sellaisia joita aiemmat hallitukset eivät ole saaneet aikaiseksi vaikka niiden tärkeyttä on tässä salissa jokaiselta laidalta korostettu arvoisa puhemies tasa arvoinen perhevapaauudistus on ollut monen puolueen tavoite jo vuosikymmeniä nyt kun vasemmistoliittolainen sosiaali ja terveysministeri aino kaisa pekonen pääsi ohjaamaan uudistuksen valmistelua on löydetty ja neuvoteltu yhteinen malli tasa arvoinen perhevapaauudistus tukee kaikenlaisia perheitä ja lisää yhdenvertaisuutta sekä kotona että työelämässä se joustaa perheiden erilaisissa tilanteissa ja parantaa perheiden toimeentuloa tuleva uudistus on maailmanlaajuisestikin edistyksellinen ja saanut siksi laajaa kansainvälistä huomiota ja jatkossakin äitejä kutsutaan äideiksi ja isiä isiksi jopa tähän aikaan harvinaisen pölhöpopulistinen keskustelu asiasta voidaan lopettaa arvoisa puhemies myös sosiaaliturvauudistus on käynnistetty jo pitkään on ollut suuri tarve uudistaa pirstaleinen ja joustamaton suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä byrokratia ja köyhyysloukkuja täytyy purkaa ja niiden tilalle rakentaa kannustava ja mahdollistava järjestelmä viimein lakiin kirjataan vanhuspalveluiden nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus kun vanhuspalveluiden skandaalit ravistelivat suomea vuosi sitten kaikki eduskuntapuolueet kannattivat sitovaa nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta paitsi kokoomus ihmiset äänestivät muutosta vanhuspalveluihin ja nyt sen myös saavat suuri maksuhäiriömerkinnän saaneiden ja ylivelkaantuneiden määrä on huomioitu hallitusohjelmassa nyt hallitukselta odotetaan esityksiä myös heidän asemansa parantamiseksi arvoisa puhemies suomi sai euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta langettavan päätöksen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta tässäkin asiassa hallitus toimi ripeästi opetusministeri li anderssonin esittelystä me eduskunnassa olemme hyväksyneet lain kaikille lapsille tasa arvoisen päivähoito oikeuden palauttamisesta jo ennen suomen saamaa huomautusta vielä tänä vuonna eduskuntaan tulevat myös lait oppivelvollisuuden pidentämisestä kahdeksaantoista ikävuoteen oppivelvollisuuden pidentäminen on todella suuri koulutuspoliittinen uudistus merkittävä tasa arvoteko vain perusasteen koulutuksen saaneilla on yhä vähemmän työpaikkoja ja mahdollisuuksia yhteiskunnassamme siksi jokaiselle nuorelle pitää pyrkiä takaamaan vähintään toisen asteen tutkinto samalla vastaamme myönteisesti nuoriso ja opiskelijajärjestöjen viime kaudella keräämään kansalaisaloitteeseen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta arvoisa puhemies työllisyys on parantunut koko hallituskauden ajan mutta vielä on matkaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen jokainen prosenttiyksikkö on edellistä vaikeampi saavuttaa jos haluamme kestävää työllisyyden parantumista ovat panostukset osaamiseen ja hyvinvointiin keskeisiä työllisyyttä pitää parantaa auttamalla ja tukemalla ei leikkaamalla suomen yhteiskuntarakennetta pitää uudistaa vastaamaan ilmastonmuutokseen meillä on rohkea mutta samalla välttämätön tavoite suomesta hiilineutraalina maana vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi siksi ilmastotoimien pitää olla kunnianhimoisia mutta samalla niissä tulee huomioida sosiaalinen ja alueellinen tasa arvo ja oikeudenmukaisuus pienituloisia ei laiteta ilmastotoimien maksajiksi eikä kukaan tule joutumaan kohtuuttomaan tilanteeseen tärkeitä askelia ovat ilmastorahaston perustaminen energiaverotuksen uudistaminen sekä linjaukset niin päästöjen sektorikohtaisista vähennyksistä kuin hiilinielujen vahvistamisesta työ ilmastokriisin torjumiseksi on tehdyillä päätöksillä vasta alkanut uusia toimia tarvitaan muun muassa turpeen osalta tälle työlle annamme täyden tukemme

kiitos luottamuksesta edustaja gustafsson

mitä yhdenvertaisuus on ja miksi se vahvistaa suomen kilpailukykyä emme ole kilpailukykyisiä jos ylläpidämme sellaisia rakenteita jotka estävät meitä suomalaisia löytämästä paikkaamme yhteiskunnassa ja sellaisia odotusarvoja joiden takia emme hyödynnä voimavarojamme parhaalla mahdollisella tavalla tasa arvossa on kyse kilpailukyvystä arvoisa puhemies siksi perhevapaat uudistetaan uudistus on selvä parannus mittaustavasta riippumatta isien osuutta vapaista pidennetään ja niistä tulee itse asiassa pohjoismaiden pisimpiä valitettavasti suomalaiset isät käyttävät tätä mahdollisuutta huonosti pystymme parempaan erilaiset perheet tulevat huomaamaan että me yhteiskuntana huomioimme myös heidät että myös he ovat vanhempia jotka otetaan huomioon ja joita kunnioitetaan työllisyysasteen nostaminen on tärkein tehtävämme ja aivan kuten hallitusohjelmassa sanotaan mitään keinoja ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle arvoisa puhemies ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle on todella tärkeää että hallitus pystyy päättämään keinoista kolmenkymmenentuhannen uuden työpaikan luomiseksi elokuun budjettiriihen yhteydessä rkp odottaa paljon työllisyyden parantamiseksi tehtäviltä kuntakokeiluilta alueilla joilla työvoiman kysyntä on suurta tulisi myös voida kokeilla työvoiman tarveharkinnasta luopumista konservatiivinen oppositio tekee mielellään identiteettipolitiikkaa ja ne muut uhkakuvia vääristelyjä muunneltuja totuuksia ilmastopolitiikka ei ole uhka ilmastonmuutos on uhka mutta sen vastainen toiminta on meidän kaikkien etu ja se on myös suomen elinkeinoelämän etu oppositio saattaa epäillä tätä mutta siinä tapauksessa se elää menneisyydessä

konservatiivinen oppositio valittaa siitä että suuri osa rahoista hoitajamitoitukseen otetaan sosiaali ja terveydenhuollosta oppositio valittaisi varmasti myös jos ottaisimme ne vaikka teiden kunnossapidosta oppositio valittaisi jos lainaisimme rahat jos te ette halua mitoitusta tunnustakaa se mutta älkää kritisoiko vastuuntuntoista ratkaisua siitä että se on vastuuntuntoinen kahdeksassa kuukaudessa suuria asioita on pantu alulle meidän kaikkien vastuulla on hyvän hallitusohjelmamme toteuttaminen kaikilta osin

arvoisa puhemies näiden valtiopäivien aikana hallitukselta odotetaan oikeita toimia se aikoo saavuttaa ohjelmassaan asetetut tavoitteensa työryhmien ja tiekarttojen piirtelyn aika on ohi nyt tarvitaan päätöksiä joilla rakennetaan kaksituhattakaksikymmentä luvun haasteisiin valmista suomea alku ei vaikuta järin lupaavalta esimerkiksi hallituksen julkistama hiilineutraaliustiekartta sisältää toistaiseksi varsin niukasti konkretiaa sentään yksi selkeä ja hyvä päätös saatiin aikaiseksi eli teollisuuden sähköveron lasku eun minimiin kristillisdemokraatit esittävät että hallituksen tulisi samassa yhteydessä pohtia sähköveron alueellista porrastamista kuluttaja asiakkaille ruotsin mallin mukaisesti muutoinkin on koko ajan uhkana että haja asutusalueiden asukkaat joutuvat asumisessa liikenteessä ja yrittämisessä hallituksen päästövähennystalkoiden maksumiehiksi hallitus koko lailla sivuutti sen keskeisen haasteen että energiaintensiivisen teollisuuden ja liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen tulee vaatimaan merkittävää lisäpanostusta energiantuotantoon uusiutuvan energian tuotantovaje uhkaa kun meillä samanaikaisesti oikeuslaitos linjaa että bioenergiaa tuottavia uusia sellulaitoksia ei saa rakentaa eikä edes tuulipuistoa kainuuseen pystyttää susien elinpiirin suojelemiseksi susien vai ihmistenkö ehdoilla meinataan rakentaa maakuntien tulevaisuutta suomessa entä sitten ratkaisut väestöpolitiikkaan perhevapaauudistus ja vanhuspalvelulain hoitajamitoitus ovat molemmat tarpeellisia vauvapulasta kärsivässä ikääntyvässä suomessa hyvä myös ettei kotihoidon tukeen koskettu mallien rahoitus tuntuu vain olevan epäselvää ja kustannusten kattaminen aiotaan kipata seuraavan hallituksen huoleksi paremman perhepolitiikan lisäksi tarvitsemme yhteiskunnallista asennemuutosta lapsikadon pienentämiseksi puheet siitä että lapset ovat esteenä työelämän tasa arvon toteutumiselle ja että lapsettomuus olisi ilmastoteko pitää lopettaa pidetään isät ja äidit myös lakitekstissä mukana väestöpolitiikka on talouspolitiikan kovaa ydintä sillä kestävyysvaje suurenee syntyvyyden laskiessa ja ikäsidonnaisten menojen kasvaessa tarvitsemme toki työperäistä maahanmuuttoa mutta maahan muuttaneiden työllisyysasteen kokonaisuudessaan tulee ylittää kuusikymmentä prosenttia ennen kuin sillä on positiivista vaikutusta kestävyyden kannalta kuten työpoliittinen aikakauskirja tuoreissa laskelmissaan osoittaa

epäonnistunut omistajanvaihdos eläköitymisen tai yrityskaupan takia voi haaskata osaamista ja tuhansia työpaikkoja kristillisdemokraatit patistavat hallitusta luomaan pysyvän valtakunnallisen järjestelmän joka turvaa yrittäjien omistajaohjauspalvelut ympäri maata arvoisa puhemies nykyiset hallituspuolueet tuntuvat jo asemoituvan seuraavan vaalikauden oppositioasemaan ensin hallitusasemassa lisätään surutta pysyviä kustannuksia ja samalla ajetaan maamme talous ja työllisyys kuoppaan ja sitten ensi kaudella oppositiossa voidaan haukkua seuraavaa hallitusta jonka tehtäväksi jää epäkiitollinen tehtävä konkurssipesän hoitajana

arvoisa puhemies ärade talman suomella on kaikki mahdollisuudet menestyä meillä on osaamista ja maailmalta ja suomesta saa rahaa jos yritykset ja suomalaiset päättävät että suomessa tapahtuu niin kyllä täällä tapahtuu mutta nyt ei tapahdu se taas johtuu siitä että suomessa ei luoteta tulevaisuuteen siksi täällä ei investoida luottamusta syö myös se että hallituspuolueet eivät luota toisiinsa ne istuvat toistensa käsien päällä ja varmistavat että toisen puolueen toiveet eivät toteudu hallitus puhuu kauniisti tulevaisuudesta mutta se ei luo ja rakenna sitä konkreettisilla päätöksillä hallituksella on sellainen ihmeellinen käsitys että jos tavoitteet on päätetty homma on hoidossa kun hallitusohjelma tehtiin uskottiin että kovat tavoitteet talouden tasapainosta päästövähennyksistä toteuttavat itse itsensä sama juttu kun nyt pidettiin ilmastokokous edelleen vain tavoitteet ovat olemassa mutta silti annettiin kuva että nyt on suunniteltu jotain mitään konkretiaa ei ole tämmöistä illuusiota nyt viljellään se että päätetään tavoite ei tarkoita sitä että tulee tapahtumaan miksi näitä konkreettisia asioita ilmastosta ja työttömyyden poistamisesta ei sitten saatu aikaiseksi koska hallituspuolueet eivät mieti mikä olisi parasta vaan mitä ne luulevat niiden kannattajien ajattelevan puolueet eivät tee tarpeellisia päätöksiä koska ne pelkäävät että niiden kannatus laskee entisestään samaan aikaan kannatus laskee koska mitään ei tehdä kannattaisi välillä miettiä ja ajatella mitä ajattelevat ne kannattajat jotka eivät teitä kannata uskon että pois lähteneet nimenomaan arvostaisivat isoja ja kipeitä päätöksiä arvoisa puhemies ärade talman hallituksen on pakko saada päätöksiä aikaiseksi turpeenpoltto pitää lopettaa kotitalouksia pitää palkita ilmastoteoista samalla pitää muistaa että sähköautot ratkaise liikenteen ongelmia d viisumi pitää nopeasti saada käyttöön jos aiotaan saada työperäistä maahanmuuttoa oikeasti lisättyä työntekijöitä pitäisi palkita jos he muuttavat työn perässä pitää vapauttaa paikallista sopimista koska pienet ja keskisuuret yritykset yritykset voisivat sopia vapaammin työajasta ja palkoista ja se olisi myös työntekijän etu samalla se estäisi monet tulevaisuuden lakot liike nyt on lisäksi ehdottanut että kannustaisimme yrityksiä investoimaan päättämällä että niiden ei maksaa yhteisöveroa siltä osin jonka ne investoivat se olisi hyvä alku todellisille työllisyystoimille tässä on joitain asioita heti tehtäväksi näitä asioita ei pitäisi tehdä työmatkoja ei saa vaikeuttaa korottamalla polttoaineveroa se vie työttömältä lopunkin innon etsiä töitä kauempaa palkkatuki ei saa olla ratkaiseva työllisyyden hoidossa arvoisa puhemies ärade talman hyvä hallitus kuulkaa järjen ääntä aina on hyvä aika tehdä päätöksiä meidän on nyt pakko rakentaa nopeasti tunnin junat ja itäjunat ja tiet vaikka velkarahalla se auttaisi moneen isoon ongelmaan se auttaa säilyttämään edes osan suomea asutettuna se on parempi lääke monien kaupunkien asuntojen hintojen laskuun parempi kuin asunnonomistajien tukeminen se auttaisi myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan sekä työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamisessa

sanotaan se nyt suoraan työllisyys ja ilmastotoimista täytyy tehdä sellaisia päätöksiä jotka kaikki eivät miellytä omia kannattajia tämä tarkoittaa esimerkiksi turpeesta luopumista ja paikallisen sopimisen lisäämistä suomen pärjääminen riippuu nyt siitä uskaltavatko sanna marin ja katri kulmuni tehdä sellaisia päätöksiä siellä aitiossa tuntuu olevan enemmän soraääniä mutta ei järjen ääniä lopuksi neuvo vedelle pitää tehdä jotain sitä ei saa yksityistää ja kun hallituksella on niin paljon rahaa niin ostakaa se caruna pois kiitos

siirrytään vastauspuheenvuoroihin
arvoisa puhemies kiitän eduskuntaryhmiä puheenvuoroista niissä oli paljon hyvää ja totta kai oppositioryhmien puheenvuoroissa myös kritiikkiä tämähän kuuluu totta kai asiaan tartun ensimmäiseksi huoleen julkisen talouden kestävyydestä hallitus tunnistaa sekä valtiontalouden että kuntatalouden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet keskeisiä hallituksen toimia ovat työllisyysasteen nostaminen tulevaisuusinvestoinnit suomalaiseen osaamiseen sekä hyvinvointivaltion ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen useilla eri sektoreilla hallitus on sitoutunut parantamaan työllisyyttä lainsäädännöllä sekä muilla tulevilla päätöksillä lainsäädännön puolelta mainitsinkin puheessani jo kuntakokeilut ja rekrytointikokeilun kuntouttavan työtoiminnan sekä palkkatuen käytön laajentamisen budjettiriiheen mennessä hallitus tulee päättämään työllistä vastaavat toimet edustaja essayah täällä kysyi omassa puheenvuorossaan työllisyystoimien päätöksenteon ajankohtaa itse ajattelen ja olen myös rehellisesti sen sanonut että hallituksen ei pidä omilla toimillaan vaikeuttaa muutenkin vaikeaa työmarkkinakevättä ja sen vuoksi esitin arvion että vaikeista päätöksistä tullaan tekemään päätökset todennäköisesti touko elokuun välisenä aikana

heidän osaamiseensa ovat panostuksia suomen talouteen hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on varmistaa toisen asteen koulutus jokaiselle suomalaiselle nuorelle ja oppivelvollisuusiän nostaminen on keskeinen toimi tämän tavoitteen onnistumisessa varmistaaksemme osaavan työvoiman saannin suomalaisille työnantajille tulee meidän panostaa koulutusasteeseemme ja houkutella suomeen lisää osaajia edustaja mykkänen kritisoi puheenvuorossaan sitä että samalla kun oppivelvollisuus laajenee muuttuu toisen asteen koulutus myös maksuttomaksi ja mikäli tulkitsin oikein ehkä peräänkuulutitte ennemmin sitä että minkä takia me emme kohdenna tätä tukea vain vähävaraisten perheiden

me lähdemme siitä ajatuksesta että meidän pitää tasa arvoisesti ja yhdenvertaisesti kaikille nuorille taata edellytykset opiskeluun tässä on ajatus tietenkin universalismista ei köyhäinhoidosta tai tuen osoittamisesta vain joillekin yksittäisille perheille tai nuorille tämä on tärkeä periaate ja totta kai myös edellytys sille kun oppivelvollisuutta

sitten muutama sana tasa arvosta politiikka on arvovalintoja ja tämän hallituksen valinta on parantaa tavallisten suomalaisten arkea haluamme tasa arvoisen yhteiskunnan jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain perhetaustasta riippumatta hallitus on valinnut politiikan jossa keskiössä on ihminen tästä syystä haluamme perhevapaauudistuksen hoitajamitoituksen ja asiakasmaksulain torjua syrjäytymistä oppivelvollisuusiän nostolla sekä uudistaa kuntouttavaa työtoimintaa vain muutaman toimen mainitakseni täällä kansanedustajien joukosta kuulin myös huudon että mitä tämä perhevapaauudistus tarkoittaisi äideille ja isille arvio on virheellinen jos arvioidaan että perhevapaauudistus vähentäisi äitien mahdollisuutta käyttää perhevapaita näinhän ei ole tämä hallituksen esittämä malli on joustava niin että voi vastaisuudessakin pitää perheen niin valitessa yhtä pitkän vanhempainvapaajakson kuin tähänkin asti eli äitien oikeutta pitää vanhempainvapaita ei vähennetä sen sijaan vanhempainvapaita kokonaisuudessaan kasvatetaan ja näin ollen myös isien

arvoisa arvoisa puhemies todella suomella on edessä se valinta kuljemmeko me nyt eturintamassa ilmastoajattelussa vai jäämmekö me kiinni tähän fossiiliseen talouteen tässä on paljon esimerkkejä siitä että yritykset menevät edellä pääomia virtaa sinne missä on puhtaita ratkaisuja ja sinne minne virtaa pääomia syntyy investointeja ja sinne minne syntyy investointeja syntyy uutta työtä arvoisa puhemies uutta työtä sellaisia työpaikkoja edustaja halla aho jotka todella ovat korkean arvon työpaikkoja ja tuovat lisäarvoa eikä tarvitse täydentää sosiaaliturvalla tai millään muullakaan ja tämä valinta on hallituksen valinta no nyt sitten otetaan tähän mukaan eu kun perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro oikeastaan kokonaan käsitteli euta nythän euroopan unionin komissio on ilmoittanut että se edellyttää että myös muut maat isot maat joista tuodaan tuotteita kiina intia ottavat käyttöön hiilen hinnoitteluun perustuvan järjestelyn jotta kilpailu saadaan tasaiseksi ja jos näin ei tapahdu otetaan käyttöön hiilitullit nyt jos te aidosti olette huolissanne suomalaisesta työstä niin oletan että annatte täyden tuen eun komissiolle tässä hankkeessa jotta saadaan ilmastonmuutos pysäytettyä ja samalla luotua korkean arvon työpaikkoja arvoisa puhemies tässä tarvitaan nyt faktoja ei pelottelua puhemies yli kymmenen vuoden keskustelun jälkeen vanhustenhoivakriisiin puututaan hoitajamitoitus tulee kaksi vaalikautta on puhuttu nyt se tehdään nuorten syrjäytymisestä on puhuttu jo pitkään nyt oppivelvollisuus laajenee yritystukia on yritetty karsia vaikka kuinka pitkään nyt saldoa on useiden satojen miljoonien edustaja mykkänen nyt se kehitys sanoitte että hallitus on väärällä tiellä nämä kaikki ovat toimia joita ei saatu aikaan kun kokoomus oli hallituksessa mutta nyt saadaan alle vuodessa ja teidän viestinne on että nyt tämä kehitys pitää kääntää ja tämän hallituksen on erottava

herra puhemies pääministerin sanamuodoista sai käsityksen kuin pelkkä työllisyydestä puhuminen olisi jokin työllisyystoimi mutta työllisyyden nostamisesta puhuminen siis ole työllisyystoimi vaan se on teidän tavoitteenne ja siihenhän tarvitaan niitä tehokkaita toimia se ei veronkorotuksin sosiaalidemokratialla toteudu

perussuomalaisilla on kansainvälisempi näkökulma ilmastonmuutokseen kuin muilla puolueilla varsinkin hallituspuolueet toimivat jatkuvasti ja puhuvat ilmastonmuutoksesta kuin suomi olisi tyhjiössä ja umpiossa todellisuudessa suomen tulee pohtia omien päästötoimiensa seurauksia vaikutuksia kauppaan jos suomalainen teollisuus ajetaan enemmän saastuttaviin maihin niin silloin saastuminen co päästöt lisääntyvät eivät vähenny

jos kiinassa päästöt vain kasvavat ja suomessa teollisuus vähenee niin lopputulemana on että suomi siinä häviää ja köyhtyy perussuomalaiset ovat aika pitkään puhuneet tästä tästä hiilitulliajatuksesta ja en en sitä yhtään epäile etteivätkö perussuomalaiset sitä tulisi kannattamaan jos se komissiossa etenee toki komission toimintakyky ja sen tavoitteenasettelu voi olla hieman eri asia vähän kuin hallituksellakin onhan komissio lupaillut aika usein maahanmuuton hallintaan saattamistakin ja ollaan nähty mitä siitä on seurannut kuitenkin tämän teidän koko uudistuslinjanne ongelma on se minkä tuossa välihuudossakin joku huusi aika hyvin että pelkkä tuhlailu ei ole mikään uudistus tuhlailu voi tuntua hetken hyvältä ja lämmittää mutta seurauksena on suomen köyhtyminen ja se meitä huolestuttaa

arvoisa puhemies valitettavasti keskustelu tuntuu pääosin kaikuvan aika kuuroille korville en saanut vastausta niille tuhannelle opettajalle jotka miettivät kannattaako hakea niihin virkoihin jotka rahoitetaan näillä kertaluonteisilla rahoilla ovatko nämä kertaluonteisia opettajia vai haluammeko oikeasti panostaa ammatilliseen koulutukseen te te olette rahoittaneet ne vain muutamaksi vuodeksi meidän vaihtoehdossamme ne on rahoitettu rehellisillä pysyvillä menolisäyksillä joille on tehty tilaa aidoilla aidoilla työllisyystoimilla niin että kannattaa siihen tutustua

toisin sopimisen mahdollisuudet työnantajien enemmistölle jotka eivät kuulu työnantajaliittoon ja joista ei löydy liittoon kuuluvaa luottamusmiestä se että voitaisiin paikallisesti sovittaa asioita yhteen silloin kun työntekijä ja työnantaja näin haluavat tehdä ei tällä hetkellä ole mahdollista koska se on varattu vain työehtosopimuksen liittoon järjestäytyneille osapuolille

yllättäen myös sdpn puheenjohtaja antti rinne totesi sunnuntaina että itse asiassa nämä villit sopimukset ovat ok ja pitäisi löytää tapa jolla tähän päästään pääministeri marin oletteko nyt tänä keväänä oikeasti vapauttamassa järjestäytymättömän kentän sopimaan samalla tasolla kuin järjestäytyneet ja jos näin ei käy niin kuin vähän epäilen niin kun olette edustaja kurvinen sanonut nyt jari korkin aamiaisella että jos me keskustassa emme usko tämän hallituksen ohjelmaan me lähdemme heti pois

puhemiesneuvostossa debatti käydään kahden minuutin puheenvuoroilla jotta edustajat voivat kunnolla perustella puheenvuoronsa mutta silti keskustelu säilyy säilyy riittävän tiiviinä mutta siihen kuuluu kyllä toiselta puolelta se että me kuuntelemme mitä puhuja sanoo ja annamme jokaisen vuorollaan

herra puhemies keskustalla on täysi luottamus ja usko punamultahallituksen toimintakykyyn kuten täällä keskustelussa on tullut esille on monta sellaista hanketta joita aiemmilla vaalikausilla esimerkiksi silloin kun kansallinen kokoomus on ollut vallassa kiinni ei ole pystytty viemään eteenpäin ja itse luotan täysillä siihen että me saamme työllisyyden ylös ja samaan aikaan luomme alueellisesti ja sosiaalisesti tasa arvoisempaa suomea keskusta kannattaa yhteistyötä ja sopimista kaikella tapaa yhteiskunnassa myös työmarkkinoilla meidän mielestämme pitäisi paikallista sopimista lisätä enemmän työpaikkatasolla mutta sen pitää olla aitoa sopimista ei sanelua

kun me menemme tarjoamaan kahvia ja makkaroita tuonne vaalikentille niin moni kansalainen kokee uudistus sanan aika ikäväksi eikä se mikään ihme ole koska kun kuuntelee vaikka tuota laitaoikeistolaista oppositiota niin tosiasiassahan te tarkoitatte uudistuksella leikkaamista ja heikentämistä ja keskittämistä yleensä aina kun uudistetaan erityisesti kokoomuksen osalta keskustassa me olemme sitä mieltä että asioita pitää uudistaa mutta sen pitää tarkoittaa parannuksia tavallisten ihmisten arkeen

vähän niin kuin talvitreffejä kokoomus on vähän vähän niin kuin pyytänyt tanssiin perussuomalaisia ja haluaisin kysyä miten tämä teidän treffailunne oikein etenee oletteko tiivistämässä yhteistyötänne ja mitä kokoomuksen tavoitteita perussuomalaiset allekirjoittavat oletteko vaikka perhepolitiikassa samaa mieltä edustaja halla aho oletteko valmiita poistamaan kotihoidon tuen ja miksi kokoomus haluaa perhepolitiikassa vaihtoehdottomuutta perheille

puhemies ehkä se iloinen asia tässä keskustelussa tuntuu olevan se että lähes kaikki puolueet tässä salissa tuntuvat jakavan lähes kaikki eivät kaikki yhteisen ilmastokriisistä ja ymmärtävät sen tehtävän vakavuuden koska tosiasia on se että tämän hallituksen suurin tehtävä on maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointivaltion rakentaminen ja vielä meidän tavoitteemme on se että askeleet kohti hiilineutraaliutta tehdään niin että jokaisesta ihmisestä tässä maassa pidetään huolta ja tehdään tämä sosiaalisesti ja alueellisesti

torjumme köyhyyttä ja ilmastonmuutosta samaan aikaan tärkeintä on se että me lopetamme ympäristön ympäristön ja talouden vastakkainasettelun se ei vie tätä maata eteenpäin koska se mitä tällä hetkellä kaivataan epätoivoisesti on ratkaisuja ympäristökriiseihin raha etsii näitä ratkaisuja ja meidän on pidettävä huolta siitä nämä ratkaisut löytyvät täältä suomesta se edellyttää sitä että me teemme itse tiukkaa ilmastopolitiikkaa mutta samaan aikaan panostamme suomalaiseen osaamiseen näin me luomme tulevaisuuden kasvua ja näin tämä hallitus myös tekee

oppimiseen

täällä useammassa puheenvuorossa vanhaa hiihtoselostusta lainaten kysyttiin että kello käy ja uudistuksia ei näy toisaalta kun miettii minkälaista kritiikkiä valmistelu ja päätöksenteko ovat aikaisempina vuosina saaneet niin yksi mitä on erityisesti painotettu painotettu on se että uudistuksia ei pidä hosua vaan ne pitää tehdä huolellisesti valmistellen ja viedä järjestelmällisesti eteenpäin

asemaa parantavia ja helpottavia päätöksiä ihmettelen esimerkiksi sitä että nyt kun tasa arvoinen perhevapaauudistus

perheiden asema vanhempien asema paranee lopulta vuosien tai vuosikymmenien jälkeen etenee niin jollain tavalla siitä löydetään kritiikkiä sen jälkeen kun ei ole itse saatu mitään aikaan tai esimerkiksi se että entinen sivistyspuolue kokoomus täällä tuntuu kritisoivan opettajien määrän lisäämistä

jos ajattelemme että me emme tee mitään ja sillä me pärjäämme niin silloin käy kaikkien kalpaten perussuomalaisten ryhmässä ymmärtääkseni pitäisi olla kiinan teollisuuden tuntemusta ja pitäisi tietää se että nimenomaan suomi pärjää ilmastonmuutoksessa sillä että luodaan uutta teknologiaa ja uusia työpaikkoja ilmastonmuutoksen ympärille ja sitä kautta työllistetään eikä niin että että ei tehdä mitään

ärade talman perussuomalaiset ryhmäpuheenvuorossaan maalasivat aika synkän kuvan suomesta se oli suomi jossa ei ole sananvapautta ei ole toimivaa mediaa on korruptoituneet maalittavat virkamiehet en oikein tunnista sellaista suomea omasta todellisuudestani eivätkä kyllä juuri muutkaan sellaista suomea tunnista freedom housen mukaan suomi on kuitenkin maailman vapain valtio jossa nimenomaan nämä asiat ovat kutakuinkin niin hyvin kuin olla saattaa se että levittää vääränlaista kuvaa suomesta ja meidän todellisuudesta ei ole tälle yhteiskunnalle hyväksi ja toivoisin että sellaista ei tehtäisi ilmastotoimista on sinänsä ihan oikein että pitää olla myöskin kansainvälinen näkökulma ja ja onneksi meillä on kansainvälinen näkökulma ja onneksi meidän yrityksillä on kansainvälinen näkökulma ne nimenomaan toivovat siksi että toimivat kansainvälisillä markkinoilla myös meiltä selkeätä tiekarttaa koska he tietävät missä ne kasvavat markkinat ovat ja mitä vaaditaan jotta niille pääsisi mitä he vaativat itseltään mitä meidän tulee vaatia itseltämme yhteiskuntana ja se tarkoittaa määrätietoista ilmastotyötä jotta me olisimme kilpailukykyisiä nyt ollaan tosiaankin laskemassa teollisuuden sähköveroa siihen eun minimiin mikä on äärimmäisen hyvä asia ja ihan täällä etelä suomessa moni hanke on nimenomaan tämän asian takia lähdössä liikkeelle kysyisin valtiovarainministeriltä on puhuttu siitä että tämä tehtäisiin asteittain onko teillä jo tässä vaiheessa tietoa siitä monessako asteessa tämä minimiin saattaminen suoritetaan se on varmaan myöskin näitten investointien näkökulmasta varsin tärkeä

puhemies hallitus omissa papereissaan käyttää tällaista nerokasta uudissanaa kuin toimeenpanokuilu ja tuntuu että tämä aika lailla kuvaa hallituksen politiikkaa tällä hetkellä hallituksella on sinällänsä erittäin hyviä tavoitteita joista valtaosaa voi sanoa että kristillisdemokraatitkin haluavat olla tukemassa mutta sitten se kuilu sen suhteen että näitä päätöksiä pystyttäisiin pistämään toimeen ja että ennen kaikkea niille löytyy uskottava rahoitus tuntuu vain koko ajan kasvavan ja kasvavan

ei oikeastaan vielä tiedetä ketkä sitten tulevat olemaan näitä kustannusten maksajia ja millä tavalla tämä lakiesitys sitten loppujen lopuksi löytää tiensä tänne eduskuntaan ilmastopolitiikasta haluaisin hallitukselta kysyä oletteko te miettineet että kun tässä samalla on hehkutettu sitä tulevaisuudessa esimerkiksi vedyn kautta tullaan tekemään yhä enemmän hiilineutraalia terästä niin millä tavalla tullaan sitten tuottamaan sähkö mitä tarvitaan tuon vedyn valmistukseen raahen tehtaan rautamäärän tuottamiseen vedyn avulla eli tällä uudella tekniikalla tarvitaan kymmenkertainen määrä sähköä tähän nykyiseen tuotantotapaan verrattuna minusta tuntuu että nyt ollaan keskitytty ilmastopolitiikassa miettimään olemassa olevien päästölähteitten leikkausta ja unohdettu se että uudenlainen talousmalli tarvitsee valtavat määrät uudella tavalla hiilineutraalisti tuotettua energiaa tämä kysymys on minun mielestäni kokonaan tässä hallituksen energia ja ilmastopolitiikassa sivuutettu millä tavalla me tulemme saamaan tätä päästötöntä energiaa jolla me voimme varmistaa että nämä uudet tekniikat jotka tulevat käyttämään monikymmenkertaisesti sähköä

arvoisa puhemies tammikuussa kiertelin suomea ja juttelin ihmisten kanssa ja suurin huoli ihmisillä oli se että sähkön siirtohinta nousee se ei kauheasti auta jos eläkkeitä nostetaan jos siirtohintaa koko ajan nostetaan ja kun siihen ei pysty kukaan vaikuttamaan yhtään mitään niin siihen olisi hallituksen tehtävä jotain koska se ei voi jatkua niin että siirtohinta nousee ja nousee toinen kysymys mikä tuli loppupuolella esille olen yksityisyrittäjä ja kannatan yksityisyrittämistä ja kannatan että monet asiat ovat yksityisyrittäjyyden piirissä mutta veden saamista yksityisyrittäjille en kannata jos tämä nyt lähtee menemään siihen että vesi yksityistetään niin ei ole minkäännäköistä paluuta siksi kysyn te meinaatte tehdä sille että vettä ei tulevaisuudessa yksityistetä
myönnän ministereille hetken päästä harkitusti puheenvuoroja

puhemies enempää keskusteluun osallistumatta haluan todeta virheellisten tietojen vuoksi edustaja mykkäselle seuraavaa tuossa yrittäjien tentissä totesin että olen kannattanut vuosia työssäni paikallisen sopimisen lisäämistä aitoa paikallisen sopimisen lisäämistä se on erittäin tärkeätä että luottamukseen perustuvassa ilmapiirissä työpaikalla voidaan sopia paikallisesti toiseksi totesin että pienissä yrityksissä aika usein tämä luottamus on parempi ja siellä pystytään sopimaan ja ollaan sovittukin paljon ohitse työehtosopimusten kolmanneksi sitten kerroin että minun mielestäni on ollut vuosia myöskin selvää että näitten paikallisten sopimusten osalta jotka luottamusmiehet tekevät tai järjestäytyneesti tehdään on juridinen ongelma se että niitten sopimusten oikeudellista muotoa ei ole selvitetty ja minun mielestäni tämä pitäisi selvittää nämä kolme asiaa edustaja mykkänen totesin tuossa tentissä en niin kuin te väititte että olen sitä mieltä että pitää tämmöistä epämääräistä sopimista mitä te ajatte viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies haluan jälleen puuttua hallituksen työllisyysastetavoitteeseen hallituksen sisältä tulee hyvin ristiriitaista viestiä siitä missä määrin suunnitellut menolisäykset on sidottu paranevaan työllisyyteen toivomme että on työllisyysasteen noususta ei kuitenkaan ole julkisen talouden kannalta paljon hyötyä jos se nousee halpatyöllä orjatyöllä osa aikatyöllä tai siten että valtio maksaa myös yksityisen sektorin palkkakustannukset sosiaaliturvamenot kasvavat suomessa koko ajan me odotamme kauhulla millaisia ne ovat vaalikauden lopulla työssäkäyvien suomalaisten verotaakkaa ja elämiskustannuksia pitää alentaa tämä on mahdollista

kun yritysten ja myös teollisuuden toimintaedellytykset turvataan eikä toisaalta menoja kasvateta haalimalla maahan sosiaaliturva asiakkaita ulkomailta pääkaupunkiseudulla noin neljäkymmentä prosenttia toimeentulotuista maksetaan ulkomaalaisille ja tänne se maahanmuuttokin on keskittynyt arvoisa edustaja kurvinen eikä kauhavalle aivan kuten edustaja tavio totesi ilmastokysymyksissä perussuomalaiset kiinnittävät huomiota kokonaisuuteen sen sijaan että keskittyisimme kansalliseen itseruoskintaan kuten hallitus kiilusilmäinen kiilusilmäinen kansallismasokismi ei ole ilmastoteko hiilivuodon torjuminen suomalaista työtä ja teollisuutta puolustamalla sen sijaan lisäksi se on oleellista suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tämä ei ole ristiriidassa uuden teknologian kehittämisen kanssa päinvastoin hyvinvoivalla suomella on mahdollisuus satsata myös tutkimukseen ja kehitykseen

täällä on hyvin kiinnitetty useammassa puheenvuorossa huomiota siihen että hallitusohjelma tai hallituksen ministereiden puheet verrattuna tekoihin ovat kyllä valovuoden päässä toisistaan ei se riitä että joku asia joku asia ja hyvä tavoite kirjataan hallitusohjelmaan vaan pitää tehdä jotakin niiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämä on se mihin me kiritämme ja kannustamme mistä olemme huolissamme ja mitä me haluamme teidän tekevän kokoomus kiersi kaksikymmentäkaksi kaupunkia kaikki maakunnat tuossa tammi helmikuun vaihteessa ja kävimme lukuisia keskusteluja eri puolilla suomalaiset ovat huolissaan suomalaiset ymmärtävät että rahat pitää ensin tienata ennen kuin niitä voi käyttää tämä huoli on iso ihmiset näkevät miten maa velkaantuu ihmiset näkevät sen ja se viesti on että ettekö te saa hallitukselle viestiä että tehkää jotakin jos ette usko kansalaisia tai kokoomusta niin uskokaa asiantuntijoita hallitus on kirjoittanut ohjelmaansa että tämä hallitus oikein erityisesti perustaa päätöksentekonsa parhaaseen tietoon asiantuntijatietoon miksi te ette kuuntele asiantuntijoita tämä tilanne on aidosti huolestuttava kuntien ja kaupunkien talous on todella vakavassa kriisissä kolme neljäsosaa kolme neljäsosaa kaupungeista ja kunnista on erittäin suurissa vaikeuksissa siitäkin huolimatta että talous on kasvanut ennätysnopeasti ikääntyminen on yksi suurimpia syitä viesti on vakava meidän lähipalvelut ovat todella uhattuina tällä hetkellä hallitus on myöskin sanonut että te teette sosiaalisesti kestävää suomea ymmärrättekö te sen että jos te päästätte talouden velkaantumaan sillä tavalla jota arviointineuvosto kuvaa se johtaa lähipalveluiden alasajoon lähipalveluiden ihmisten tärkeimpien palveluiden köyhimmässä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluiden alasajoon minä kysyn teiltä arvoisa pääministeri ja valtiovarainministeri mikä on teidän suunnitelmanne miten te saatte suomen kasvuun milloin te teette oikeasti niitä työllisyyskeinoja ei riitä että sitten syssymmällä ottakaa kokoomuksen vaihtoehtobudjetista mallia jos meillä on uskottavat työllisyyskeinot se tuo niin paljon hyvää valtion ja julkiseen talouteen että pystymme lisäämään menoja laskemaan veroja ja ottamaan vähemmän velkaa siinä on hyvä tulevaisuusvisio

aidosti kaikki huolissamme vanhustenhoivasta nyt hoitajamitoitus on saatu hyvin vauhtiin mutta valtavaa on kritiikki jos me emme saa tällaista konkreettista asiaa lainsäädäntöön ystävät hyvät ei alalle saada uusia hoitajia viime päivinä on luettu lehdistä että uusia opiskelijoita ei vanhustenhoivaan tule se on arvovalinta halutaanko vanhukset hoitaa vai ei se teettää kipeitä päätöksiä ja sen sijaan että kokoomuksesta tai perussuomalaisista huudetaan että seuraavan hallituksen syliin tulee rahan keksiminen ruvetaan keksimään parempia keinoja kuin mitä nyt on linjattu koska jos me haluamme vanhusväestön hoitaa on yhteinen huoli ja kunnia mahdollisimman hyvät keinot että lähipalveluina kokoomus lähipalveluina vanhukset hoidetaan utsjoelta hankoon se on vain arvovalinta jonka tämä hallitus on uskaltanut tehdä arvoisa puhemies vielä pari sanaa toisesta tärkeästä asiasta täällä on hienosti keskusteltu järkevistä ilmastoteoista täällä on sanottu että se on yrittäjille mahdollisuus mutta haluaisin kysyä hallitukselta mitenkä myös meidän viljelijät maailman puhtaimman ruuan tuottajat voisivat kokea että järkevä ilmastopolitiikka on mahdollisuus heille miten me pystymme luomaan uskoa toisin kuin julkisessa keskustelussa jossa syyllistetään viljelijää

että me yhdessä pelastamme ilmaston koska ilmasto ei tunne rajoja me voimme olla tulevaisuuden tekijöitä emmekä pelon lietsojia jos me yhdessä näin haluamme tätä haluaisin kysyä mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään jotta myös viljelijät jaksavat uskoa

puhemies täällä kritisoitiin sen seurauksena että talouspolitiikan arviointineuvosto antoi myös omia näkemyksiään hallitukselle hallitus kyllä varsin tarkkaan on niitä kuullut ja ehkäpä oppositio ei huomannut että myös tuon kritiikin jälkeen hallitus on laittanut toimeen vaikkapa kestävyysvajeeseen liittyvää työtä varmasti terminä ole myöskään oppositiolle täysin tuntematon ja me koetamme hoitaa asiaa niin että sitten seuraava hallitus ja seuraava eduskunta pääsisivät myös sen osalta hieman helpommassa asemassa liikkeelle kyllähän esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus on mitä suurimmassa määrin tärkeä kysymys kuntien taloustilanteeseen ja myös siihen kestävyysvajeen hoitamiseen liittyen ja tämä hallitus lähtee siitä että sote uudistus on voimassa vuonna kaksikymmentäkolme

kyllä toivoisin että perussuomalaiset tarkistuttaisivat kritiikkiään kun tämä hallitus on juuri viime viikolla tehnyt erittäin teollisuusmyönteisen päätöksen siis sen teollisuusmyönteisen päätöksen jota koko teollisuus on lobannut vuosikymmeniä että teollisuuden sähkövero alennetaan eu minimiin se auttaa paitsi ilmastoa myös suomalaista teollisuutta ja kotimaista työtä ja sen puolesta tämä hallitus toimii

eurooppalainen kysymys kotimainen kysymys ja tähän liittyvät pohjoismaiset sähkömarkkinat ja kaikki siihen liittyvä kehitystyö ja ja kapasiteetin vahvistaminen ja itse asiassa ensi kuussa tässä salissa voidaan sitten käsitellä sähkön siirtohintoihin liittyvää nousupainetta ja ja niitä toimia joita hallitus tekee hillitäkseen tätä

puhemies edustaja mykkänen teidän jäljiltänne suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen jäi merkittävä rahoitusvaje joka viimeisten vuosien aikana näkyi muun muassa opetushenkilöstön irtisanomisina ja myöskin lähiopetuksen määrän vähentymisenä tätä merkittävää rahoitusvajetta tämä hallitus on nyt yhdessä lähtenyt paikkaamaan se näkyy niin pysyvän rahoituksen parantumisena kuin siinä että indeksit toteutetaan täysimääräisesti ja myöskin oppivelvollisuuden laajentuminen tuo lisää pysyvää rahoitusta ammatillisen koulutuksen järjestäjille

he haluavat tämän lisämäärärahan käyttää he päättävät itse minkä pituisiin työsuhteisiin opettajia ja ohjaajia palkataan tai käytetäänkö tätä rahoitusta jo palkkalistoilla olevien tuntiopettajien opetusmäärien kasvattamiseen tämä viesti ja tämä lisärahoitus on otettu ilomielin vastaan niin opettajien keskuudessa kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa haluan myöskin kiittää edustaja kurvista avauksesta liittyen toisen asteen koulutuksen järjestäjien väliseen yhteistyöhön kun oppivelvollisuuden laajentamista nyt valmistellaan tietenkin tämä sen mahdollistaminen on yksi keskeinen tekijä mikä siinä huomioidaan sen lisäksi hallitus on linjannut että väestökehityksen seuraukset meidän koulutustarjontaan ja koulutuksen järjestämisen tapoihin ovat yksi seikka mitä tullaan käsittelemään koulutuspoliittisessa selonteossa lopuksi arvoisat edustajat olen ilomielin pannut merkille kuinka vahvassa roolissa koulutus ja osaaminen ovat olleet monissa puheenvuoroissa minusta on ilahduttavaa että yli puoluerajojen ja hallitus oppositio rajojen tässä salissa ymmärretään että suomen kaltaisessa maassa koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on vaikuttavinta ja tärkeintä tulevaisuus ja työllisyyspolitiikkaa mitä voidaan tehdä

oikein tahdo päästä yli kokoomuksen eduskuntaryhmän vaatimuksesta siitä että jos hallitus ei muuta kurssia sen on erottava jos muistan oikein niin oliko viime kaudella niin että että kun silloinen hallitus epäonnistui sote uudistuksessa silloin kokoomus oli sitä mieltä että se ei antanut aihetta hallituksen erolle ja nyt tämän hallituksen joka toteuttaa perhevapaauudistuksen jota kokoomus ei saanut aikaan joka toteuttaa hoitajamitoituksen jota kokoomus ei saanut aikaan ja vastusti joka toteuttaa oppivelvollisuuden laajentamisen joka leikkaa yritystukia mitä valtiovarainministeri orpo ei saanut aikaiseksi joka palauttaa kaikkien lasten yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen jonka te leikkasitte ja joka pudottaa teollisuuden sähköveron eun minimitasolle mitä te ette saaneet aikaan alle vuodessa olisi syytä muuttaa suuntaa tai erottava arvoisat kokoomuslaiset puheenjohtaja orpo oletteko te nyt tosissanne

arvoisa herra puhemies täällä te hallituksen edustajat puhutte koko ajan hoitajamitoituksesta mutta itse asiassa te olette tuomassa henkilöstömitoituksen johon lasketaan kaksikymmentäyksi eri ammattiryhmää tämä on se asia mikä meitä huolestuttaa me perussuomalaiset pidämme tärkeänä että henkilöstömitoitus tulee se on erittäin tärkeä asia ja olemme odottaneet tätä lakia

vastuuta laajennetaan ja se tarkoittaa sitä että myös koulutusta pitää lisätä hoiva avustajille on hieno asia että lähihoitajien lähihoitajien koulutusta tulee lisää mutta tämä on se ongelma minkä me haluaisimme saada selville kiertelin tuolla pohjois suomessa istuntotauolla ja mies posiolta tuli kertomaan minulle että hän on maanviljelijä ja hän maksaa kuukaudessa kolmesataa euroa sähköä ja viisisataa euroa sähkönsiirtomaksuja eli nämä terveiset haluan kertoa teille se on paljon rahaa edustaja heikkinen se on todella se oli maatila mikä on oikea maatila käsittämätöntä puhetta teiltä

pulassa arvoisa herra puhemies juuri tulleen yrittäjäbarometrin mukaan yrityksillä on se ongelma että he tarvitsevat työntekijöitä ja työllistämisen esteeksi koetaan se että osaavaa työvoimaa ei ole kysyisin

herra puhemies kyllä se vain niin on että jos tässä vaiheessa vaalikautta hallituksen hallituksen talouspolitiikalta ja sitä kautta hallituksen ohjelman toteuttamiselta ja sen tavoitteiden toteuttamiselta putoaa pohja eli jos niitä päätöksiä ei kevään aikana tule kehysriihessä uskottavalla tavalla työllisyystoimia uskottavalla tavalla polkua jolla suomalainen hyvinvointi pelastetaan ja julkinen talous saadaan hallitusohjelman mukaisesti tasapainoon kyllä hallituksen silloin kuuluu erota jos ei se saa keskeisiä tavoitteitaan aikaan jos se ei saa keskeisiä tavoitteitaan aikaan viime kaudella oltiin melkein kauden päätteessä ja me olisimme kyllä voineet hoitaa muun muassa ne junahankkeet liikkeelle niin että ei olisi tarvinnut vetkutella vuotta sen jälkeen kun odotellaan tämän hallituksen aikaansaannoksia vielä palaan tähän talouden ihan tämän hetken kuvaan laitoitteko merkille että hallitus teki viime viikolla ensimmäisen säästölistansa ministeri pekonen kutsui sitä kulukavennukseksi se kulukavennus tarkoitti siis sitä että te rahoititte vanhuspalveluitten lisärahan joka sinänsä on tärkeää leikkaamalla sen muualta palveluista jostain se raha otetaan pois se raha otetaan pois kuntien valtionosuuksista se otetaan kilpailuttamista tehostamalla ja mitä kilpailutetaan vammaisten palveluja lastensuojelua ja vanhusten palveluita te leikkasitte ministeri andersson tekin muistutitte aina leikkauksista te olette nyt leikanneet vammaisten palveluista ja lastensuojelusta kun te olette leikkaamassa kuntien valtionosuuksista tämä on alkusoitto te te olette käyttäneet jo ne lisävelkarahatkin teidän kehys on täynnä jos ei ylitetty ja teillä on vaikka kuinka paljon vielä lupauksia joita te ette ole edes oikeasti haluaisin kuulla mikä on se suunnitelma millä te meinaatte kehysriihestä

arvoisa herra puhemies tämä edustaja orpon kritiikki edustaa varmasti juuri niitä puheenvuoroja mistä yksi suomen arvostetuimpia talousasiantuntijoita martti hetemäki tässä joku päivä noin viikko puolitoista sitten totesi että kritiikki hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan on ollut kohtuutonta ja työllisyyspolitiikassa eteneminen ja työllisyyskeinoissa eteneminen on aivan järkevässä aikataulussa meillähän tuli jo

teollisuuden sähköveron alennusta se tulee tuottamaan valtavasti työpaikkoja ja vahvistamaan vientiä se tulee myös puhdistamaan suomea vähentämään meidän päästöjämme yritysverotus yrittäjien verotus säilyy ennustettavana se on erittäin merkittävä juttu talouspolitiikan näkökulmasta

arvoisa puhemies hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen on tämän hallituksen tärkein tehtävä siitä tässä salissa laaja yhteisymmärrys se ei ole mikään helppo homma ja se ei tule hetkessä valmiiksi mutta polku on piirretty ja ensimmäiset merkittävätkin askeleet otettu vauhtia on laitettava töppösiin ja vauhtia on oltava töppösissä enemmän kuin sillä hallituksella jossa kokoomus vaikutti jolla taisi kestää yli kolme vuotta saada aikaiseksi kivihiilikielto se oli hyvä päätös mutta ei tietenkään missään määrin riittävä

mukana tuleviin mahdollisuuksiin tämä hallitus on sitoutunut onnistumisen edellyttämiin päästövähennyksiin hiilinielujen vahvistamiseen ja siihen reilun muutoksen ohjelmaan jolla varmistetaan että kaikki pysyvät muutoksessa mukana odotan todella mielenkiinnolla sitä kaikkea tukea joka oppositiosta vuolaana sataa hallituksen päälle kun näitä ilmastotoimia tässä salissa jatkossa käsitellään

kiire yhä useampi oireilee jo nuorena nimenomaan nuorten palveluiden parantaminen on siksi aivan oikea ensimmäinen askel joka tässä ollaan ottamassa matalan kynnyksen apua on saatava läheltä ja nopeasti jos tässä emme onnistu ne tomerimmatkin työllisyystoimet tulevat valumaan hukkaan

arvoisa puhemies minulla oli tuossa valmisteltukin puhe mutta enpä viitsi sitä pitää sillä kun kuuntelee näitä puheenvuoroja niin täällä näköjään pärjää pikkusen vähemmälläkin valmistelulla ensinnäkin täytyy kiittää hallitusta nyt ettei vain unohdu tähänastisesta ja erityisesti pääministeri siitä miten näitten itselleni tärkeitten pienituloisten asemaa on parannettu meille oli keskeistä se että lähdetään nämä indeksijäädytykset purkamaan ja perusturvaa korottamaan ja sitä on tehty ymmärrän hyvin että se ottaa kokoomusta koville kun siellä on neljä viisi vuotta hallituksessa päässyt pienituloisia kurittamaan mutta koettakaa kestää lupaan että teidän oppositioon joutumisenne ei ole kaikille ikävä asia tuolla kansalaisten piirissä sitten kun kuuntelin näitä näitä puheenvuoroja niin voi sanoa että pikkusen tuli suorastaan paha olo erityisesti perussuomalaisten puhetta ei ole mitään uutta että maahanmuuttajia kohtaan käydään hyvin voimakkaasti mutta nyt tässä tapauksessa käytiin koko lailla jo koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan ja mediaa vastaan en tiedä hävettääkö teitä tuo puheenvuoro mutta minua hävettää pikkusen meidän kaikkien edustajien puolesta mitä tulee vielä sitten siihen kun vastuullisia työllisyystoimia kovasti täällä perätään niin voin sanoa että niin kokoomus kuin perussuomalaisetkin olivat silloin hallituksessa kun näitä vastuullisia toimia tehtiin kyllä juuri näin siellä perusturvaa ihmisiltä leikattiin peruspäivärahaa leikattiin ansiosidonnaista sata päivää itse olin siinä leikkausten kohteena enkä sitä toivo enää kenellekään muulle sen lisäksi te olette sotkeneet vielä tämän vuoden työmarkkinakierroksen aika ansiokkaasti kun ajoitte kiky sopimuksen läpi kyllä siinä teillä ihan oli saavutuksia

tasa

on saanut maailmalla olen siksi erittäin iloinen siitä että hallitus on niin määrätietoisesti ottanut käsittelyyn perhevapaauudistuksen sen kaikkein keskeisin saavutushan on se että isät tulevat kantamaan suuremman osan ja saavat ottaa suuremman osan perhevapaista meillähän elää myytti että olemme niin kuin saavuttaneet tasa arvon mutta todellisuudessa

neljäsosa isistä ei ota lainkaan vanhempainvapaita ja vain viisi prosenttia ottaa täydet yhdeksän viikkoa keskimäärin isät ottavat kuusi viikkoa vanhempainvapaata aivan keskeistä on ja tutkimukset osoittavat että että silloin kun järjestelmä osoittaa isille erikseen käytettäväksi näitä vapaita silloin he myös pystyvät niitä ottamaan ja en halua ollenkaan syyllistää isiä koska tiedän että hyvin monet oikeasti haluaisivat myös jäädä kotiin hoitamaan pieniä lapsia mutta he kohtaavat ympäristössä ehkä kielteisiä asenteita ja ja toivonkin että myöskin työmarkkinat ja työelämä kantavat oman vastuunsa ja kannustavat isiä käyttämään nyt kun annetaan todella paremmat mahdollisuudet toivonkin että hallitus myöskin kun jatkokäsittelee tätä uudistusta pohtii miten todellisuudessa tässä tulee käymään ja ja ryhtyy lisätoimiin jollei uudistusta tapahdu myös isien kohdalla

arvoisa arvoisa puhemies ymmärrän että hallitus haluaisi kuulla kehuja ja ymmärrän myöskin että hallitus haluaisi viestittää positiivisia uutisia kd antaa kyllä tunnustusta hyvistä päätöksistä esimerkiksi tästä sähköveron alentamisesta mutta tosiasia on että isossa kuvassa näkyy valitettavia merkkejä talouskasvun heikkenemisestä ja se ei ole vain tämän hallituksen ongelma vaan se on meidän kaikkien meidän kaikkien päättäjien ongelma kuin myös kaikkien suomalaisten ongelma kun muissa pohjoismaissa työllisyys on suurimmassa osassa maita seitsemänkymmentäviisi viiva kahdeksankymmentäviisi prosenttia niin suomessa yli seitsemänkymmenenviiden prosentin lukuihin päästään vain osassa rannikkoseutua

edustaja orpo viittasi asiantuntijoihin kannattaa kuunnella asiantuntijoita suomen pankin euro talous lehdessä analysoitiin tammikuun alussa että mikäli tai kun talouskasvu jää lähivuosina vajaan puolentoista prosentin tuntumaan on seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteen toteutuminen hyvin epätodennäköistä bktn kasvun pitäisi tällä hallituskaudella olla noin kaksi pilkku viisi prosenttia vuodessa eli prosenttiyksikön nopeampaa kuin perusennusteessa jotta tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista

puheenvuoroa hallituksen suuntaan pääministeri ja ministeri leppä molemmille enintään kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ensimmäisenä tartun tähän kestävyysvajeen kysymykseen siihen että meillä väestö ikääntyy ja meillä syntyvyys on aivan liian matalalla tasolla tämä on kyllä hallituksen huoli niin kuin varmasti meidän kaikkien yhteinen huolemme ja sen takia hallitus viime viikolla antoi oman julkilausumansa ja jatkaa ja vielä laajentaa sitä työtä mitä kestävyysvajeen selättämiseksi tarvitsemme tämä on tärkeä kysymys ja siitä kyllä keskustelemme ja sen eteen teemme töitä täällä on myös useassa puheenvuorossa kysytty milloin päätöksiä tulee päätöksiä tulee kun valmistelu on valmis niin minä ja koko hallitus varmasti kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat ja toivottavasti myös oppositio haluamme että kun päätöksiä tehdään ne tehdään huolellisen valmistelun pohjalta me emme heilu emmekä me horju emmekä me mene tuulen mukana yksittäisten lehtiotsikoiden tai yksittäisten vaatimusten mukana vaan me teemme systemaattista työtä ja pidämme huolta siitä että hallituskauden aikana ne tavoitteet jotka olemme asettaneet myös toteutuvat ja tämä tehdään huolellisen valmistelun pohjalta

edustaja orpon puheenvuoroon

haluan tässä vakuuttaa että kehystä ei rikota hallitus ei tee kehysylityksiä ja juuri sen vuoksi olemme hakeneet kehyksen sisältä rahoituksen hoitajamitoituksen toteuttamiseen me pidämme kehyssäännöstä ehdottomasti kiinni siellä on sisällä muun muassa sellaisia kokonaisuuksia kuin apteekkiuudistus siis apteekkarien voittojen

monikanavarahoituksen purku sote uudistuksen yhteydessä on meidän tavoitteemme itsessänsä ja tämän osalta yksityisten kela korvauksia pienennetään tämä tehtäisiin joka tapauksessa ja siellä voidaan ohjata hoitajamitoitukseen rahoitusta ostopalveluiden kilpailusta tehostetaan siellä on paljon tehtävää ja tämäkin tullaan toteuttamaan osana sote uudistusta eli kehysten sisältä vastuullisella tavalla ihmisten palveluita heikentämättä olemme löytäneet nämä rahat joilla hoitajamitoitus toteutetaan

herra puhemies vesihuoltoa ei pidä yksityistää me emme halua uutta carunaa myös kokemukset tuolta ulkomailta on menty yksityistämisen kautta ovat erittäin karuja ja siellä on peruutettu takaisin yhteiskunnan omistukseen ja hallintaan vesihuolto se on luonnollinen monopoli ja siksi siihen yksityistämiseen on myöskin suhtauduttava erittäin suurella kriittisyydellä ja sen vuoksi olemme valmistelemassa kansallista vesihuoltouudistusta valmistelutyö on käynnissä ja nämä asiat tulevat siinä erittäin tarkoin käydyksi lävitse ja sitten aikanaan tarvittavat muutokset myöskin lainsäädäntöön

tuotanto molemmissa sektoreissa on kestävää ja me haluamme sen sellaisena pitää totta kai uudistuksia tehdään ja molemmissa suunnissa sitä on myöskin tehty hallitus on halunnut paikata ne tukiaukot maatalouden puolella joita on syntynyt samalla me olemme halunneet varmistaa tulevat investoinnit makeran pääomittamisella meillä on selvä linja siitä että tuleva mff elikkä yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus yhtenä osana eun rahoituskehystä tulevalla ohjelmakaudella säilyy nykyisellä tasolla linjamme haluamme pitää siitä kiinni samoin se että elintarvikemarkkinoille me tarvitsemme nykyistä parempaa tasapainoa jotta viljelijöiden toimeentulo ja kannattavuus saadaan kohennettua viljelijät ovat erittäin sitoutuneita ympäristö ja ilmastotoimiin erittäin sitoutuneita mutta jos kannattavuus ei mahdollista ilmasto ja ympäristötöiden tekemistä niin niitä ei myöskään tapahdu siksi sekä kannattavuus että nämä tärkeät asiat ilmaston ja ympäristön näkökulmasta kulkevat käsi kädessä ja se on osa sitä kestävyyttä jota suomalainen maatalous ja suomalainen metsätalous myöskin ovat me menemme kohti kestävää biotaloutta ja kiertotaloutta uuden teknologian kautta ja se on suomelle suuri vahvuus
jatketaan keskustelua

arvoisa puhemies arvostan opposition tarkkanäköisiä puheenvuoroja esimerkiksi kuntien taloudellisesta ahdingosta tai edustaja juvosen huolta henkilöstömitoituksen laskennan laskennan perusteiden suhteen huolemme ovat näiltä osin osin yhteisiä ja hallituksen on syytäkin olla tarkkana ja ottaa ottaa opikseen kaikella ystävyydellä kuitenkin edustaja orpo ehtikö jo poistua poistua salista vahvistaa nyt ihmisten mielikuvaa siitä että politiikka on vain sanahelinää se ei ole demokratian etu se ei ole myöskään edustaja orpo teidän eikä puolueenne etu ihmiset kaipaavat meiltä tekoja nyt mutta myöskin tulevaisuudessa tulevilta eduskunnilta ja juuri niitä tekojahan me olemme tänään täällä käsittelemässä se on tämän tämän keskustelun aihe ja teema hallitus tekee tekoja joista moni on tässä salissa haaveillut vuosia esimerkiksi toisen asteen maksuttomuus siitä on haaveiltu perusasteen maksuttomuudesta asti oppioikeuden nostaminen kahdeksaantoista vuoteen kahdenkymmenenviiden vuoden ajan siitä on puhuttu nyt se tulee teoiksi ja todeksi kaksikymmentäviisi vuotta puhetta tulee nyt todeksi vanhempien tasa arvoisempi mahdollisuus vanhempainvapaalle taisi olla teidänkin tavoitteenne edellisen hallituksen aikana ilmastonmuutoksen hillitseminen kaikki tiedämme että on puhuttu liian pitkään vanhustenpalveluiden parantaminen henkilöstön määrän nostosta on puhuttu kymmeniä vuosia ja tässä vain muutamia asioita mainitakseni nyt siis vuosien puheet muuttuvat teoiksi ja hallitus tuntuu olevan tavallisen ihmisen

puhemies hallitus näyttää unohtaneen yhden tärkeän asian sen että nämä kaikki tärkeät tavoitteet koko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan työnteolla ja sen takia kokoomuksen eduskuntaryhmä on todennut että hallituksen politiikka näyttää siltä että istutte pimeässä bussissa

että tartutte niihin toimiin ilmastopolitiikka asiantuntijat ovat olleet kovin ihmeissään kun te vitkuttelette ettekä ole tehneet merkittäviä päätöksiä ilmastopäästöjen vähentämiseksi vaan olette lisänneet sadalla miljoonalla ympäristölle haitallisia

teette leikkauksia eli ensimmäinen leikkauslista on esitelty ennen kuin yhtään vaikuttavaa työllisyystoimea on tullut pääministeri marin yhtään vaikuttavaa työllisyystoimea ei ole tullut ja te olette esittäneet jo leikkauslistan eli toivon että käännätte suuntaa ja katsotte esimerkiksi asiantuntijoiden puheenvuoroja tai kokoomuksen vaihtoehtobudjettia meillä on esitykset jo tälle vuodelle vuodelle kuusikymmentätuhatta uutta työllistä ja ja sataviisikymmentä miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta vanhustenhoitoon toivon että nyt heräätte ja katsotte missä mennään ilman työtä ei näitä hyviä yhteisiä tavoitteita voi viedä eteenpäin koska hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan työllä ja siitä tulleilla voimavaroilla eikä puheella
arvoisa puhemies hallitus väittää että oppivelvollisuuden pidentäminen olisi jonkinlainen ihmelääke työllisyyteen tämä on kyllä varsin kaukaa haettua tosin ymmärrän kyllä kaukaa hakemisen siinä mielessä että hallituksen muut tähänastiset toimet lähinnä lisäävät työttömyyttä ellei nyt sitten avustajien palkkaamista lasketa

johtuu motivaation puutteesta parane pakottamalla sitä opiskelumotivaatiota voisi lisätä päinvastoin se jos koulusta valmistuneella olisi jonkinlainen varmuus töihin pääsemisestä niinpä kysynkin mitä jos hallitus käyttäisi tämän saman rahan mikä nyt aiotaan käyttää tähän ideologiseen oppivelvollisuuden pidentämiseen ammattikoulujen tuntikehyksen ja lähiopetuksen kasvattamiseen olisiko se hallituksen mielestä tavoiteltava asia jos sieltä ammattikoulusta valmistuisikin ammattitaitoisia valmiita työelämän tekijöitä toinen asia mikä tuli mieleeni ja joka tässä hallituksen selonteossa loistaa poissaolollaan sdp on pääministeripuolue pelkästään sen takia että lupasi vappusatasen tässä ei nyt kuitenkaan millään tavalla puhuta siitä mitä aiotaan antaa eläkeläisille onko tämä lupaus siitä vappusatasesta nyt lähtenyt sitten savuna ilmaan kun hallitus vaihdettiin silmänkääntötempulla mitä hallituksella on aikeita eläkeläisten ja muidenkin pienituloisten ja ylipäänsä suomalaisten elämisen kustannusten alentamiseksi millä millä tavalla aiotte parantaa ihmisten mahdollisuuksia kuluttaa millä tavalla aiotte alentaa lämmityksen asumisen liikkumisen ja vastaavien välttämättömyyksien hintoja
monta kysymystä ministereille ja siellä on käsiä jo noussut pystyyn mutta otetaan vielä muutama puheenvuoro salin puolelta
arvoisa herra puhemies edustaja kurvinen otti tuossa ryhmäpuheessaan esille ajatuksen tästä toisen asteen lähikoulusta ja oli todella mukava kuulla että ministeri andersson otti tämän tämän idean ikään kuin tervetulleena ja tutkimisen arvoisena en ole ainut edustaja joka on tuolla ihmisten parissa ollut tätä samaa viestiä kuulemassa että on aika varhainen vaihe lähteä kotoa peruskoulun jälkeen mahdollisesti toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ammatilliseen kouluun ammatilliseen kouluun sen vuoksi tämä toisen asteen lähikoulu idea voisi olla aika hyvä ja toimiva siinä ensimmäisen vuoden aikana käytäisiin näitä yleissivistäviä oppiaineita läpi ja ja saataisiin ikään kuin semmoinen ekstravuosi sitten kotona olemiseen

haluan nostaa tähän keskusteluun myös maapallon tulevaisuuden tämä vuosi on luonnon monimuotoisuuden supervuosi lokakuussa maailman maat kokoontuvat ykn kokoukseen kiinaan päättämään uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi ja monimuotoisuuden turvaamiseksi me emme ole kyenneet pysäyttämään monimuotoisuuden häviämistä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä mutta tämä vuosi tarjoaa nyt mahdollisuuden kirittää toimia luonnon puolesta lajiston uhanalaistuminen kiihtyy suomessakin yksi nopeimmin heikentyneistä eliöryhmistä ovat linnut joista jo kolmekymmentäviisi prosenttia on uhanalaisia hallitus onkin jo ryhtynyt ripeästi toimiin ympäristö ja ilmastoministeri mikkosen johdolla tämän vuoden talousarviossa panostetaan ennätykselliset sata miljoonaa euroa luonnonsuojeluun helmi elinympäristöohjelmalla tartutaan suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen arvoisa puhemies sain tammikuussa osallistua ympäristöministeriön ja pohjola nordenin nuorisoliiton järjestämään biodiversiteettityöpajaan yhdessä viidenkymmenen nuoren kanssa tapahtuma on osa laajempaa projektia jonka tarkoituksena on tuoda nuorten ääni kuuluviin syksyn kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa nuorten ääni oli selvä tehdään biodiversiteetistä kansakunnan yhteinen projekti tuon viestin lupasin tuoda tänne eduskuntaan suomalaista luontoa voi suojella vain suomessa on tärkeää että jatkamme hyvin käynnistyneitä toimia luontomme lajirikkauden turvaamiseksi sen lisäksi suomen on nyt kansainvälisissä neuvotteluissa määrätietoisesti edistettävä kunnianhimoisia ja mittavia ja selkeitä tavoitteita luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi vuoteen mennessä tämä luonnon monimuotoisuuden suojelu on tärkeä näkökulma kun me mietimme suomen tulevaisuutta laajemminkin se liittyy täällä käytyyn käytyyn kestävyyskeskusteluun

ministeri haatainen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies kiitos onnitteluista olen iloinen näin syntymäpäivänäkin että opposition kanssa minulla on yhteinen huoli työllisyydestä mutta joskus minusta tuntuu että me olemme eri eri matkalla ehkä siellä juostaan nyt sprinttilajia mutta tämä työllisyyden hoito on asia jossa tarvitaan nyt laajaa toimenpidekokonaisuutta ja asioiden kunnollista valmistelua ja sitä hallitus tekee hallitushan ei ole tässä kuhnaillut syksylläkään silloin jo päätettiin näistä kahdestakymmenestäviidestä toimenpiteestä joita on lähdetty valmistelemaan miten tätä tehdään niin täällä on asetettu työryhmät jotka ovat virkamiesvetoisia ja tämän hallituksen linjana on nyt se että tätä työtä tehdään työmarkkinaosapuolten kanssa yhdessä meidän asettamamme aikataulut ovat seuraavat kehysriihi jossa katsotaan mihin on päästy ja pitää olla tarkempia tuloksia kuin mitä oli iltakouluun mennessä saatu ja sitten viimeinen etappi on elokuussa budjettiriihi jossa kolmekymmentätuhatta työpaikkaa päätösperäisesti on oltava kasassa tätä me teemme voi olla vaikea kuunnella hallituksen puhetta mutta kuunnelkaa hetemäen puhetta virkamiespuhetta hän sanoo että hallitus on toiminut oikein lähtenyt liikkeelle tässä nostan vielä lopuksi sen että meillä on iso rakenteellinen uudistus käynnissä me lähdemme tekemään kuntakokeilua jossa nyt vihdoinkin te toimistot ja kunnat tekisivät yhteistyötä paremmin jo edellinen hallitus näitä kokeiluja teki mutta me viemme tätä nyt määrätietoisesti eteenpäin tämä kokeilulainsäädäntö on tulossa se on valmisteilla ja se on tulossa eduskuntaan nyt heti keväällä kun saadaan se valmiiksi ja päästään myös tekemään toimia kaikkein vaikeimmin työllistyvien ihmisten joukossa se on se ryhmä johon pitää nyt keskittyä nuoret pitkäaikaistyöttömät kela etuuksilla olevat tämä on se ydin johon tässä käydään käsiksi

arvoisa puhemies kritisoitu talouden tasapainovaadetta ja oikeastaan talouspolitiikan pitkää linjaa mutta hyvä oppositio muistutan toki että vaikkapa viime vaalikauden alussa ei silloinkaan ollut koko neljälle vuodelle vielä tiedossa kuinka työllisyystoimet tulevat puremaan ja miten talouskehitys tulee menemään joten tämäkin hallitus katsoo nimenomaan sitä että vuonna kaksikymmentäkolme julkisen talouden täytyy olla tasapainossa ja sitä kohti me toimimme siihen liittyy esimerkiksi se kritiikki mitä te äsken sanoitte liittyen hoitajamitoitukseen ja kuten pääministeri tässä totesi kehykset eivät liiku täytyy tapahtua niiden sisällä me olemme täällä jo keskustelleet työllisyystoimista ja niiden aikataulusta niitä tarvitaan siinä meillä on varmasti aivan yhteinen intressi ja molemminpuolista tukea sitten varmaan myös siihen tulee on ihan selvä myös se että vuonna kaksikymmentäkolme niitä kertaluonteisia menoja ei enää ole valtion budjetissa vaan ne päättyvät vuoden kaksikymmentäkaksi lopussa sitten haluan vielä kun täällä edustaja mäkelä kritisoi sitä että tulee niin paljon maksuja tai ihmisillä tilanne heikkenee itse asiassa kuitenkin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käteen jäävät tulot kasvavat seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käteen jäävät tulot kasvavat tämän hallituksen päätösten seurauksena ja se kohdentuu vielä ennen kaikkea pieni ja keskituloisille sanoisin että se on varsin oikeudenmukaista politiikkaa ja sen takana tämä hallitus on täällä myös kritisoitiin sitä että sata miljoonaa euroa enemmän menisi yritystukiin tämän hallituksen toimesta mutta itse asiassa sehän on päätös jota myös kokoomus on ollut tekemässä viime vaalikaudella kun silloin aivan oikein teollisuuden tarpeista tehtiin päästökauppakompensaatio päästöoikeuden hinnanmuutosten seurauksena ne päästöoikeudet ovat maksaneet tänä vuonna hieman enemmän ja silloin myös kuluja tulee enemmän mutta tämän hallituksen päätösten seurauksena on leikattu yritystuista kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa oppositio ei kyennyt sitä tekemään

ministeri haataisen jälkeen on hyvä jatkaa oppivelvollisuudesta jonka itse arvioin olevan pitkällä aikavälillä yksi vaikuttavimmista työllisyyskeinoista minkä tämä tämä hallitus tulee tekemään meillä on rutkasti tietoa siitä miten voimakkaasti koulutusaste suomessa vaikuttaa ihmisten työllistymiseen tällä hetkellä perusasteen varassa olevien ihmisten työllisyys on neljänkymmenen prosentin paikkeilla kun on suorittanut toisen asteen tutkinnon niin se nousee heti yli seitsemänkymmenen prosentin tiedämme myöskin että kaikkien analyysien ja arvioiden mukaan osaamisvaatimukset suomalaisessa työelämässä tulevat kasvamaan joidenkin ennakointitietojen mukaan uusista syntyvistä työpaikoista jopa kahdeksankymmentä prosenttia on sellaisia joissa vaaditaan korkeakoulutasoista osaamista

tästä huolimatta ollaan edelleen suomessa tilanteessa jossa viisitoista prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa ja tämä osuus on hyvistä hankkeista hyvistä kohdennetuista toimenpiteistä hyvistä tarkoituksista huolimatta pysynyt lähestulkoon samana koko kaksituhatta luvun ajan joten on selvää että me tarvitsemme laajempia uudistuksia meidän koulutuspolitiikkaan me tarvitsemme myöskin laajennetun oppivelvollisuuden jotta me pystymme vastaamaan koulutuspolitiikan keinoin niihin muutoksiin mitä suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisessa työelämässä on tapahtunut

arvoisa herra puhemies ihan muutama sana kuntataloudesta meillä on kaikilla tiedossa se kolmoishaaste joka on tällä hetkellä meneillään elikkä syntyvyys vähenee

määrä lisääntyy ja ihmiset muuttavat kaupunkeihin näin työllisyyden osalta voi katsoa että yli kaupungeissa työllisten määrä lisääntyy ja kaikissa muissa se vähenee ja tämä eittämättä aiheuttaa ongelmia sinne kuntatalouteen siitä yksi esimerkki on se että kuntien verotulot eivät kasva vaikka työllisyys niin sanotusti paranee jos kerran niitä työllisiä on siellä kunnassa vähemmän tai ne työpaikat ovat niin pienituloisia että niistä ei makseta kuntaveroja sen takia kuntapäättäjillä on tietenkin tällä hetkellä iso vastuu siinä minkälaisia päätöksiä siellä tehdään kuntapäättäjät tekevät arvokasta työtä vastuullisesti miettivät investoinnit henkilöstömäärät palveluiden tarjoamisen kaiken mutta me hallituksen puolella että me olemme lisänneet sinne yksi pilkku yksi miljardia euroa valtionosuuksiin lisää rahaa yli miljardi euroa jotta kunnat selviäisivät sieltä vähän paremmin tätä pitää katsoa myöskin tulevaisuudessa niin että silloin kun tulee lisääntyviä tehtäviä tai laajentuvia tehtäviä niin ne korvataan ja tähän mennessä niiden päätösten kaikkien niiden lakiesitysten osalta joita täällä on esitelty me

samaan summaan mikä on se määrä mikä pitää korvata sinne valtionosuuksiin sitten on pakko sanoa vielä noista hankinnoista julkiset hankinnat euroa yhteensä me jo osaamista niin että yhdistettiin hansel ja kuntahankinnat ensimmäinen yhdeksättä lähtien jolloinka saadaan suurempia kokonaisuuksia tähän hankintapooliin ja ollaan perustettu yhteinen hankinta suomi ohjelma jossa kuntaliitto ja valtiovarainministeriö yhdessä katsovat mitenkä hankintojen tehostamista voidaan tehdä koska ostopalvelun määrä on kuitenkin kasvanut aika lailla reilusti siellä kuntien puolella ja siellä on kyllä tehostettavaa

arvoisa herra puhemies suomenmaa lehti kertoi kahdeksas päivä tätä kuuta puheenjohtaja kulmunin puheenvuorosta keskustan toimintapäivillä puheenjohtaja valtiovarainministeri kulmuni sanoi suomenmaan mukaan seuraavaa pysyvien menojen lisäys ilman pysyviä tuloja on mahdoton yhtälö mutta niin vain hallitus on tässäkin asiassa tekemässä mahdottomasta mahdollisen koska juuri näin te olette menettelemässä te lisäätte ja olette lisänneet ja päättäneet lisätä pysyviä menoja yli tuhat miljoonaa euroa vuodessa ja teillä ei ole päätöksiä tekoja näiden rahoittamiseksi pysyvillä tuloilla jotka tulisivat tietysti työllisyyden parantamisella ja ilmeisesti osin aikomillanne veronkiristyksillä edustaja arhinmäki ja muut hallituspuolueiden edustajat ovat luetelleet täällä mihin kaikkeen hallitus on antanut lisää rahaa eläkeläisille työttömille yksinhuoltajille pienituloisille vanhuksille ja nämä ovat pääosin erittäin hyviä tarkoituksia mutta onko tämä ollut vaikeata onko ollut vaikeata jakaa veronmaksajien rahaa erilaisiin hyviin tarkoituksiin eikö se ole meidän poliitikkojen ydinosaamisaluetta me osaamme jakaa veronmaksajien rahaa erilaisiin hyviin tarkoituksiin mutta kun kaikki tämä on ollut tarkoitus rahoittaa pitkälti työllisyyden parantamisella ja tarkoitus että julkinen talous on tasapainossa kaksikymmentäkolme mihin ei usko enää kukaan niin nämä työllisyysteot huutavat poissaolollaan teillä on listoja teillä on tiekarttoja teillä on työryhmiä ja aikatauluja mutta jos pohditaan mitä konkreettisia päätöksiä olette tehneet työllisyyden edistämiseksi niin voin sanoa että hallitus ei ole pannut tikkua ristiin työllisyyden edistämiseksi päätöstasolla

puhemies tämä keskustelu mitä nyt käydään on sillä tavalla tärkeä että poikkeuksellisen tarkasti kuuntelin pidetyt ryhmäpuheenvuorot ja kyllä minun täytyy sanoa että kyllä minä niin mieleni pahoitin perussuomalaisten puheenvuorossa ei todellakaan ollut riviäkään työttömyyden hoidosta sen sen sijaan pyörittiin tässä brexitin ja englannin eron ympärillä tuotiin esille sananvapauden tärkeys samalla kun teidän veljespuolueenne puolassa ja unkarissa tekevät kaikkensa torjuakseen sananvapautta heikentääkseen tutkimuksen vapautta yliopistoissa ja niin edelleen ja kyllä minä kokoomukselle suosittelen sitä vanhaa hyvää linjaa että ollaan levollisia analyyttisia rauhallisia niin että puheesta ei jäänyt muuta käteen kuin edustaja mykkäsen jotenkin niin kuin paha olo ei eihän se näin voi olla kun maassa kuitenkin ovat kaikki asiat lähes hyvin arvoisa puhemies täällä nyt on opetusministeri andersson kahteen otteeseen kiitettävän

se on tärkeä näkemys jotta me kykenemme säilyttämään eri puolilla suomea lapsille ja nuorille laadukkaan koulutuksen kun ikäluokat pienenevät keskustelusta on sen sijaan unohtunut se arvoisa puhemies että oppivelvollisuusiän nosto ei yksin ole ratkaisu se on tärkeä tärkein mutta se vaatii peruskoulun sisällöllisen kehittämisen erityisesti yläasteen kohdalla mukaan lukien myöskin varhaiskasvatuksen kehittämisen tämä ikään kuin koulutusketju ratkaisee tulevaisuudessa

suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksessa pääministeri alleviivasi moneen kertaan puheessaan mutta mehän olemme sitä jo edelläkävijäroolia ei saa viedä niin pitkälle että sillä tyhjennetään maaseutu että kaikki ajetaan kaupunkeihin ja ja taajamiin ja teollisuus kärsii seitsemänkymmentäviisi prosenttia on se maaginen luku joka on saavutettava työllisyydessä se on minimitavoite jolla edes jotenkin saadaan pyörät pyörimään millä tämä sitten saavutetaan toivoisin että hallitus vielä listaisi nämä toimet mitkä ne ovat seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoite tarkoittaa oikeita työpaikkoja että vaikutus talouteen olisi odotettua aivan kuten edustaja halla aho totesi vanhustenhoito lastensuojelu velkaantuneiden asema eläkeläiset näihin hallitus on luvannut parannuksia ja nämä parannukset eivät ole vain hiuksenhienoja uudistuksia joiden vaikutukset jäävät kosmeettisiksi hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän on erittäin hyvä siitä tulee plussaa hallitukselle jos tämä toteutuu sitten yksityisautoilijoiden ja viljelijöiden tilanne huolestuttaa meitä kaikkia ja varsinkin perussuomalaisia ja ja kansaa nimittäin tämä syyllistäminen yksityisautoilijoita syyllistetään jatkuvasti täytyyhän siellä maaseudulla pystyä autolla menemään kauppaan ja ja hoitamaan asioita se on ihan mahdottomuus koska siellä ei julkista liikennettä ole eikä varmaan ole tulossakaan perussuomalaiset ajattelevat että valtion omaisuutta ei saa enää todellakaan myydä ja nyt kysynkin suoran kysymyksen onko valtion omaisuutta hallituksen myyntilistalla kansalaiset kysyvät siitä paljon vielä tästä maataloudesta sen verran että viljelijät ovat todella huolissaan ja eusta on tulossa valitettavasti pommi viljelijöille

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu on ollut mielestäni kohtalaisen hyvää ansiokasta on se että eri kantoja on esitetty vahvasti ja mielestäni hallitusohjelman kirjaukset esimerkiksi sivistyspuolen rahojen lisäämisessä pienten eläkkeiden nostamisessa ja monessa muussa asiassa ovat tulleet todelliseen tarpeeseen kannattaa kaikkien arvostelijoiden muistaa se että niistähän on puhuttu tässä talossa kymmeniä puheenvuoroja

hallituksen pitkällä tiellä edessä mutta ne pitää ylittää viime aikoina käyty keskustelu energiapolitiikasta mielestäni kaipaa huomiota ja kiitän edustaja sari essayahia erinomaisesta puheenvuorosta jossa hän otti esille tämän vetytalouden realiteetin nimittäin jos me alamme vetyä vetyä tuottaa sähköllä se vaatii todella aivan valtavan määrän sähköä siihen ei riitä kyllä yksi tuulimylly ja taitaa tänä päivänä niiden tuulimyllyjen rakennuslupa olla erään erään koirien heimoon kuuluvan elukan suojelun takia vaikeassa kun ei saa enää lupia pieni ongelma siinä on pakko meidän on se tunnustaa jos kerran tuulipuistoille ei lupia saa niin millä se sähkö sitten tehdään käytännössä tänä päivänä kaikki lisäsähköhän tehdään kivihiilellä muuta keinoa meillä ei tällä hetkellä ole nyt kun turpeesta puhutaan ja nyt on iloittu siitä että turve lopetetaan

tällä vuosikymmenellä turpeen käyttö puolittuu ja itse asiassa se on jo puolittunut mutta kukaan teistä ei arvoisat edustajat ole tunnustanut sitä tosiasiaa tällä hetkellä suomen voimalaitosten kattiloissa palaa miljoonia motteja kuitupuuta ja siellä poltetaan myös tukkipuuta kävin istuntovapaa aikana kiertämässä eri paikoissa ja olin järkyttynyt siitä miten valtavat määrät arvokasta puuta menee polttoon tällä hetkellä ja nimenomaan sen takia kun turvetta ei haluta enää käyttää ja monella paikkakunnalla sitä ei ole saatavillakaan ihan joka paikassa tällä hetkellä kun sahat seisovat nyt lähtivät kyllä sellutehtaat liikenteeseen

politiikan suunta on kääntynyt nyt me teemme inhimillisiä päätöksiä panostamme lapsiin ja nuoriin sekä siihen että heillä olisi hyvä tulevaisuus tässä maassa ja maailmassa yhdessä me voimme tehdä suomesta aidosti maailman lapsiystävällisimmän maan mutta meillä on paljon töitä tehtävänä mielenterveyden häiriöt ovat lasten merkittävin terveysongelma joka viides lapsi kärsii mielenterveyden haasteista työskenneltäessä lasten kanssa niin lastensuojelussa koulumaailmassa kuin järjestökentällä lasten mielenterveyden haasteet ovat arkipäivää lasten ja nuorten pahoinvoinnista ei koskaan pitäisi tulla arkista mielenterveys ja kasvatusalan ammattilaisena ajattelen että se miten lapsemme voivat kertoo aina yhteiskuntamme tilasta tänään julkaistu kansallinen mielenterveysstrategia on ennen kaikkea tärkeä viesti siitä että nyt mielenterveysasiat otetaan vakavasti että nyt mielenterveyden häiriöitä aidosti ehkäistään mielenterveystietoa lisätään ja mielenterveysongelmat otetaan oikeina ongelmina joihin tarvitaan ratkaisuja

myös jatkaa tutkimusta siitä miksi lapsemme voivat niin huonosti on hienoa että tämä hallitus tekee sellaisia päätöksiä jotka parantavat vanhempien ja aikuisten työssäkäyvien ihmisten arkea sillä lasten lapsuus rakentuu nimenomaan siellä arjessa meistä jokaisella on mieli meistä jokaisen mieli voi särkyä ja on meidän kaikkien yhteinen tehtävä että meillä olisi hyvinvoivia ihmisiä tässä maassa meillä on tänä vuonna monta tärkeää päätöstä edessä itse uutena kansanedustajana toivon että tässä salissa niitä voidaan tehdä hyvässä hengessä toisia kunnioittaen valeuutisilla ja vihapuheella tätä maailmaa ei viedä kestävämpään suuntaan empatialla ja tutkimukseen pohjautuvalla päätöksenteolla toistemme kuuntelemisella ja kunnioittamisella näin tehdään

arvoisa puhemies täällä edustaja gustafsson toivoi analyyttisyyttä koetan pyrkiä osaltani siihen tästä julkisen talouden tilanteesta on jonkun sitä ei kyllä oteta riittävän vakavasti täällä kuntaministeri puhui kuntataloudesta viisikymmentäyksi kuntaa nosti vuoden alusta veroja mikä koskee joka viidettä suomalaista muun muassa tamperelaisia joita täällä on paikalla vaikka pääministeri joutui poistumaankin sitten valtio ottaa velkaa ja kun kuntaministeri puhuu siitä että täytyy lisätä valtionosuuksia niin ette te niitä millään muuten lisää kuin ottamalla lisää velkaa ei teillä sitä rahaa missään ole sairaanhoitopiirit ottavat velkaa pirkanmaallakin on yli kahdenkymmenen miljoonan alijäämä se tarkoittaa sitä

asioita meillä on huumeongelma kasvussa se se tuo vaikka kuinka paljon lisää kustannuksia nämä julkisen talouden ongelmat ovat erittäin isoja ja uhkaavat koko tämän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta

kun täällä sitten esimerkiksi edustaja salonen kehutaan näitä yksittäisiä pieniä muutoksia niin jokainen asia joka sinänsä on hyvä kuten täällä edustaja zyskowicz sanoi joka ikinen niistä on lisännyt julkisen sektorin menoja eikä pienentänyt niitä ja jokainen sellainen toimi jonka hallitus tähän mennessä on tehnyt ja joka on vaikuttanut työllisyyteen on vähentänyt työllisyyttä eikä parantanut no kertokaapa varapuhemies rinne oli yksi tämä eläkeputken yhden vuoden siirto joka hieman muutti mutta kaikki muut ovat menneet siihen suuntaan kysymys kuuluu aiotteko te muuttaa linjaanne siten että te rupeatte tekemään asioita jotka parantavat julkisen sektorin taloutta ja julkisen sektorin tilaa ja ja edistävät työllisyyttä eikä päinvastoin
arvoisa herra puhemies kiitos sinänsä analyyttisyydesta mutta kyllähän täällä on moneen kertaan jo todettu arvoisa kokoomus että tämä hallitus on tekemässä ja jo tehnyt paljon aloitettiin sillä että esiteltiin kaksikymmentäneljä toimenpidettä siellä on monta myönteistä asiaa keppilinjasta luovuttiin ja se oli hyvä asia esimerkiksi meillä tampereella ja pirkanmaalla on erittäin tärkeä tämä kuntakokeilu jonka edellinen hallitus lakkautti ja hyvä että se nyt sitten sitten saa jatkoaikaa ja jo nyt on tehty investointipäätöksiä muun muassa rakentamiseen joka tuo osaltaan työpaikkoja puhemies täällä puheenjohtaja orpo aiemmin kehotti ottamaan mallia kokoomuksen vaihtoehtobudjetista ja ihan kertauksen vuoksi kaivoin esiin näitä kokoomuksen esityksiä kokoomus muun muassa esitti viime joulukuussa äänestykseen työllisyystoimena että pitäisi peruuttaa työttömyysturvan korotukset toimeentulotukeen pitäisi saada seitsemän prosentin omavastuu asumiskustannuksille asumistuen indeksikorotukset jäädytetään lopetetaan eläkkeiden kertyminen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta

näitä perussuomalaisten työllisyystoimia nimittäin olen jo useita viikkoja ja useita kuukausia yrittänyt niitä etsiä ja tänäänkin kuuntelin todella herkällä korvalla perussuomalaisilla oli kovasti aikaa kertoa niitä en kuullut yhtäkään

sekä perussuomalaiset että kokoomus pääsevät vastaamaan
arvoisa herra puhemies täällä on ollut erittäin hyviä esityksiä ja ja hyviä ajatuksia paljonkin olen tietysti vähän huolissani että meillä ei ole täällä ministereitä enää kuin kolme paikalla slottien mitä on otettu puhemiesneuvostossa tarkoitus on että te olette täällä paikalla pääministeri missä ovat muut ministerit toivon että tämä muutos muutos tapahtuu sitten hyvin hämmästynyt olen myöskin tässä keskustelusta siitä miten sosiaalidemokraatit mollaavat keskustaa koko ajan täällä kun itse miettii että silloin omissa hallituksissa missä olen ollut oli oli kirjoittamaton sääntö että hallituskumppania ei mollata niin sen nyt ihan vain haluan teille sanoa harmi kun ministeri paatero lähti tästä pois nimittäin itse olen huolissani

esimerkiksi maakuntahallintoa se on kuolemansuudelma lähipalveluille kustannukset nousevat päätöksenteko lähtee kunnista ja ja kaikki lähipalvelut keskittyvät se on todellakin kuolemansuudelma lähipalveluille olen itse sitä mieltä että meidän on tehtävä lähipalvelulaki jotta me pystymme varmistamaan lähipalvelut

meillä on koulupudokkaita yksi viidesosa siellä siellä toisella asteella ja meillä kuudeltatuhannelta puuttuu perustaidot eli luku kirjoitus laskutaito perusopetuksen jälkeen niin sillä oppivelvollisuuden pidentämisellä siihen ei apua tule nimittäin kannettu oppilas ei luokassa pysy ja se on muistettava ja sitten on vielä tämä kun mainitsitte että meidän jälkeemme jäi rahoitusvaje teidän jälkeenne jää rahoitusvaje koska te nostatte aloituspaikkoja ettekä anna siihen rahaa

arvoisa puhemies täällä on tänään puhuttu paljon erityisesti julkisen talouden tilasta ja siihen liittyy olennaisesti juuri työllisyyskehitys näitä keinoja on tänään täällä kaivattu valitettavasti näyttää nyt siltä että hallituksella niitä keinoja ei juuri näytä olevan me odotamme ensinnäkin että hallitus tuo näiden

työllisyystyöryhmien tulokset esiin jo lähiviikkoina jotta viimeistään budjettiriihessä hallitus hallitus sitten pääsee yhteisymmärrykseen ja näkemykseen näistä toimista me hyvinkin vahvasti odotamme niitä mutta mitä tähän mennessä tällä kaudella on jo tapahtunut hallitus on muun muassa leikannut kotitalousvähennystä ja kiristänyt polttoaineverotusta tämä korotus tulee tulee voimaan ensimmäinen kahdeksatta alkaen ja se tulee tietämään lisäkiristyksiä tuolla bensiinipumpuilla perussuomalaiset ovat vastustaneet ankarasti näitä molempia esityksiä viime vuonna sitten näihin meidän meidän esityksiimme te olette näitä pyytäneet ja minä voin tässä muutaman todeta muun muassa viime syksynä kun täällä käytiin budjettikeskustelu ja äänestykset me esitimme

pieni ja keskituloisille kansalaisille maltillisia veronalennuksia jotka ehdottomasti lisäisivät kyllä työllisyyttä suomessa meillä oli myös muun muassa esitys siitä että yrittäjien eläkevakuutusmaksuvelvollisuuden alarajaa nostettaisiin jolloin ne aloittavat yrittäjät joilla on hyvin pienet työtulot välttyisivät kokonaan tältä eläkemaksulta lisäksi olemme esittäneet jo vuosia täällä että ne yritykset jotka palkkaavat uutta työvoimaa saisivat alennusta yritysverotuksesta hieman viron yritysveromallin mukaan mutta kuitenkin niin että suomessa palkittaisiin erityisesti niitä yrityksiä jotka työllistävät uutta työvoimaa ja meillä on paljon muitakin esityksiä me tuomme nämä pitkän listan näistä tänne eduskuntaan ensi keväänä

arvoisa herra puhemies näin keskustan edustajana en ole ehkä kokenut kuitenkaan sellaista mollaamista hallituskumppaneiden puolelta laisinkaan olen kuitenkin sitä mieltä että omaakin toimintaa pitää osata arvioida kriittisesti kokoomuksen kanssa me olimme viime vaalikauden hallituksessa ja emme onnistuneet tekemään sote uudistusta emme onnistuneet tekemään perhevapaauudistusta emmekä saaneet aikaan hoitajamitoitusta sanna marinin hallitus on nyt kuusikymmentäneljä päivää vanha ja nämä kaikki kolme asiaa etenevät perhevapaauudistus etenee hoitajamitoitus etenee ja sote uudistus etenee nämä ovat myös vastauksia niihin kokoomuksen esittämiin kriittisiin huomioihin jotka koskevat lähipalveluita tai kustannuksia esimerkiksi meillä tampereella päätettiin eilen että lähdemme osaltamme mukaan tähän työllisyyskokeiluun se on erittäin tärkeä ja erittäin nopea ratkaisu myös niihin toimiin hallitus aikoo työllisyyden parissa tehdä mutta yksi asia mikä tänään ei ole noussut esiin on mielestäni erittäin tärkeä ajatellen hallituksen politiikkaa kaksituhattakaksikymmentä pääministeri lyhyesti viittasi siihen ja viikonloppuna myöskin kokoomuksen edustaja häkkänen nosti tämän asian ansiokkaasti esiin eli ulko ja turvallisuuspolitiikka

huolissani siitä mitä perussuomalaisten suunnasta on tullut suhteessa brexitiin me kaikki varmasti arvostamme sitä päätöstä jonka ison britannian kansa on tehnyt mutta tästä lähtien pitäisi perussuomalaistenkin muistaa se että tämän salin tärkein asia on ajaa suomalaisten veronmaksajien asiaa siinä kun käydään neuvotteluja eun kanssa nyt tuntuu että te ajatte ainoastaan vähintään eusta

arvoisa puhemies kyllä se näin on että suomessa on nyt hallitus joka tekee sellaisia uudistuksia joita edeltäneissä hallituskokoonpanoissa ei pystytty saamaan aikaan meillä on todella hyvä hallituskokoonpano tällä hetkellä kaksitoista vuotta yksi kuukausi kaksi viikkoa ja neljä päivää se on se aika jolloin kello kävi kokoomukselle ja tekoja ei näkynyt perhevapaauudistus ei edennyt siinä hallituskokoonpanossa ei edennyt ja kaikille hallituskokoonpanoille joissa nämä uudistukset eivät edenneet yhteinen nimittävä tekijä oli kokoomus vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin ei edennyt yritystukien tarpeettomien sellaisten leikkaus ei edennyt nyt leikataan kolmellasadalla miljoonalla pienten eläkkeiden korotus ei edennyt nyt tulee jopa viisikymmentä euroa kuussa koulutuksen vahvistaminen koulutuksen vahvistaminen ei edennyt sen sijaan te teitte koulutusleikkaukset arvoisa puhemies mitä kurjemmaksi vanhusten tilanne on muuttunut sitä suurempia voittoja terveysjätit ovat tahkonneet kaksituhattakahdeksantoista kun kokoomus kokoomus valtiovarainministeripuolue hoivajättien kolme suurinta tahkosivat voittoa yhteensä sataviisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa sillä rahalla sillä rahalla olisi saatu parannettua vanhustenhoitoa ja hoivaa nuorten silmissä tämän alan koulutus on menettänyt vetovoimaa vuosi vuodelta esimerkiksi ihan tilastollisesti kun katsotaan viime keväänä lähihoitajaopintoihin hakeutui yhteishaussa alle kahdeksantuhattakuusisataa joka on

en oikeastaan edustaja guzeninan puheeseen muuta totea kuin että hän unohti mainita oman ministeriytensä joka tuona aikana oli ja myös tradekan jonka hallinnossa hän on kokoomus kannattaa nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta

myös muuten vihreät jotka täällä äskenkin puhuivat kauniisti nuorten mielenterveyteen puuttumisesta äänestivät jouluna kolmenkymmenenviiden miljoonan terapiatakuun rahoitusta vastaan arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon kauniita sanoja ja paljon hyviä asioita eläkkeistä te arvoisa pääministeri marin ette ole sanonut mitään minuun otti yhteyttä martti yhdeksänkymmentäkolme vuotiaan äitinsä puolesta

eläkkeeseen sata euroa eläke nousi kuusitoista euroa kahdeksankymmentäneljä senttiä eli tismalleen indeksikorotuksen verran yhdeksänkymmentäkolme vuotias pitkän elämäntyön tehnyt äiti ja nainen ei saanut senttiäkään sdpn lupaamasta sadasta eurosta ei ensimmäistäkään senttiä lopputulos yhdeksänkymmentäkolme vuotiaalle äidille ja iäkkäälle rouvalle oli se että te leikkasitte häneltä viisikymmentäkahdeksan euroa muun muassa kotitalousvähennystä vuositasolla yli seitsemänsataa euroa

kiitos ministeri kiuru että olette tullut ministeriaitioon nyt ihan aikuisten oikeasti haluan kertoa että kyllä perussuomalaiset ovat olleet kaikki nämä vuodet sitä mieltä että me tarvitsemme vanhustenhoidon kuntoon niin kuin me kaikki täällä me tarvitsemme sen mitoituksen ja se on nyt henkilöstömitoitus se ei ole hoitajamitoitus täällä hallituskin puhuu nyt koko ajan hoitajamitoituksesta mutta henkilöstömitoituksestahan siinä on kysymys nyt haluan kysyä arvon ministeri teiltä siitä huolesta minkä esimerkiksi myös edustaja salonen kiitos hänelle siitä jakoi kanssani tuossa edellisessä puheenvuorossaan silloin ette vielä ollut täällä salissa

miten varmistetaan se osaaminen koska täällä on myös avustavaa henkilöstöä elikkä hoiva avustajat kotiavustajat hoitoapulaiset jotka tarvittaessa luetaan siihen mitoitukseen meillä on se huoli ja pelko että he tekevät ensin aamupäivästä esimerkiksi kotitaloustyöt siivoustyöt ja sen jälkeen siirtyvät itse tämä on se huoli millä tavalla vastuut jaetaan tuleeko mahdollisesti hoiva avustajien koulutukseen jotakin lisää sehän on aika lyhyt koulutus ja siinä ollaan pääsääntöisesti siellä kentällä oppimassa he eivät saa toimia yksin työvuorossa heillä ei ole lääketieteellistä koulutusta elikkä he eivät saa osallistua lääkkeiden jakoon eli nämä ihan tämmöiset arkipäivän realistiset kysymykset sitten kun lakiesityksessä sanotaan että riittävästi sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä niin mikä on se riittävä määrä

virallisen vastuun lääkityksestä ja muista sairaanhoidollisista asioista kantava henkilö elikkä tämä on aikuisten oikeasti se ydinkysymys mihin halutaan vastaus sote uudistuksesta täällä ei ainakaan pääministerin puheessa taidettu juurikaan mainita mutta olisin kysynyt siitä missä vaiheessa mennään kun vuoden loppuun mennessä tulisi olla niitä lakeja odotamme kovasti että pääsisimme sen soten kimppuun

puhemies nykyinen työelämä vaatii osaamista ja koulutusta sillä enää ei ole työpaikkoja joihin nuoret työllistyisivät pelkän peruskoulun pohjalta oppivelvollisuuden pidentäminen kahdeksaantoista ikävuoteen on hallitukselta vahva panostus nuoriin ja tulevaisuuden työllisyyteen on hienoa että hallitus on ottanut tavoitteeksi taata jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle mahdollisuuden suorittaa toisen asteen tutkinto ja maksutta on tärkeää että oppivelvollisuuden sisälle rakennetaan erilaisia opinto ja tukimuotoja joiden myötä nuori pääsee lukioon tai ammatilliseen koulutukseen mutta tilanteen niin vaatiessa myös esimerkiksi kymppiluokalle tai työpajalle oppivelvollisuuden pidentämisellä varmistamme ettei alaikäinen nuori voi kokonaan keskeyttää opintoja ja joutua syrjäytymisen kierteeseen mutta samalla on tärkeää turvata kaikille riittävät valmiudet ja tukitoimet myös suoriutua toisen asteen koulutuksesta tarvitaan myös toiselle asteelle erityisopetusta kuraattoreita ja psykologista ohjausta joiden avulla haastavissakin tilanteissa elävät nuoret pidettäisiin yhteiskunnassa paremmin mukana arvoisa puhemies myös perhevapaauudistuksessa on kyse investoinnista lasten ja perheiden hyvinvointiin mutta myös työelämän tasa arvon edistämiseen perhevapaat kasvavat nykyisestä noin yhdestätoista pilkku viidestä kuukaudesta noin neljääntoista kuukauteen uudistus kasvattaa isän päivärahakautta ja mahdollistaa hänelle aiempaan verrattuna pidemmän ajan kotona lapsen kanssa ansiosidonnaisen päivärahan turvin eikä äitien asemaa heikennetä toisin kuin oppositiosta on tänään virheellisesti huudeltu vastoin parempaa tietoa

yhdenvertaiset vapaat perhemuodosta riippumatta

arvoisa puhemies värderade talman on hienoa että hallitus tarttuu nyt toden teolla ongelmiin maamme vanhustenhuollossa esitys hoitajamitoituksen nostamisesta nolla pilkku seitsemään hoitajaan hoidettavaa kohti tulee merkittävästi parantamaan vanhuspalvelua eikä vain siksi että hoitajia tulee lisää vaan myös epäsuorasti siksi että työtahti rauhoittuu henkilöstön jaksaminen kohoaa ja aikaa riittää aitoon yhdessäoloon vanhusten kanssa

kotihoidon vähäisiä resursseja ei ainakaan tule käyttää siihen että hoitajien vanhukselle varaamaa aikaa kuluu sopivan pysäköintipaikan löytämiseen tähän on on onneksi hallitus tehnyt uuden esityksen joka tänään on lähetekeskustelussa kun kuuntelee opposition puheenvuoroja voi saada sellaisen käsityksen että ette halua parantaa tai ainakin ainakin se on väärin sammutettu tai ainakin rahoitettu kysynkin nytten hallitukselta onhan hoitajamitoituksen rahoitus kunnossa
nyt annetaan hallituksen ministereiden vastata pääministeri marin kaksi minuuttia
arvoisa puhemies haluan kiittää eduskuntaa käydystä keskustelusta on hyvä että keskustelemme siitä työstä jota hallitus ja eduskunta tänä vuonna tekemään tasa arvoisemman yhdenvertaisemman ja kaikin puolin kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi oikeastaan kuuntelin puheenvuorot aika tarkkaan mutta uutinen todellinen uutinen saatiin täältä keskustelun loppupuolelta kun edustaja heinonen kertoi tässä salissa että myös kokoomus kannattaa hoitajamitoituksen tekemistä suomeen todella tervehdin ilolla sitä että kokoomus on tehnyt tässä linjanmuutoksen ja odotan että kokoomus myös tulee äänestämään hallituksen esittämän hoitajamitoituksen puolesta tämähän on huomenna muistaakseni lähetekeskustelussa ja ja todella hienoa että myös kokoomus on nyt tullut sille linjalle jonka yhdessä kaikki muut eduskuntapuolueet ovat tähän asti jakaneet tämä on uudistus jota on odotettu pitkään meidän on kriisissä todellisessa kriisissä ja meidän ikäihmisemme valitettavasti joutuvat tänäkin päivänä elämään sellaisissa oloissa jotka eivät ole ihmisarvoisia ja riittävän hyviä ja näiden asioiden korjaamiseksi me teemme työtä hienoa että kokoomus on tullut nyt hallituksen linjalle tässä asiassa tämä hallitus tekee uudistuksia me rakennamme yhteiskuntaa siten että se on niin taloudellisesti ympäristöllisesti kuin sosiaalisesti kestävä ja oikeudenmukainen ja sillä tiellä me nyt olemme ja näiden arvojen kautta myös tähän saliin tuomme hallituksen esityksiä tänä vuonna ja kun toivon mukaan löydämme yhteistyötä näiden osalta myös yhdessä voimme näitä asioita tukea

kiitos vain hyvästä keskustelusta koko tälle salille tässä tuli keskustelun loppupuolella vielä muutamia kysymyksiä liittyen julkiseen talouteen ja sen tasapainoon suora vastaus edustaja satosen kysymykseen on kyllä julkisen talouden täytyy olla tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme kyllä on tärkeää että työllistämistoimista puhutaan ja me me varmasti käymme niitä täällä läpi harva se viikko ja ei epäilystäkään etteivätkö niin oppositio kuin hallitus kaikki kantaisi huolta siitä että tässä maassa täytyy yhä useamman suomalaisen päästä

kaksikymmentäkolme ja hallituksen ensimmäiset tavoitteet ovat siinä että syksyyn mennessä täytyy olla kolmekymmentätuhatta työllistä lisää niin sen pohjalta me tietenkin työtä teemme arvoisa eduskunta odotan myös mielenkiinnolla perussuomalaisten työllisyystoimia joita hieman siinä valotettiinkin edustaja savion puheenvuoron toimesta tietenkin se julkisen talouden tasapaino koskee toivon mukaan kun niitä työllisyystoimia tehdään hallituksen linja on se että niiden täytyy olla julkista taloutta vahvistavia ei sitä heikentäviä joten siltä pohjalta me olemme toimia valmistelleet sitten ehkäpä vielä edustaja elomaalle joka puhui maatalouteen liittyvistä kysymyksistä ja ja rahoituksesta jo hallitusohjelmassa on sovittu että ne mitä eu rahoituskehyksestä koituvia menetyksiä mahdollisesti on kansallisesti sitten kompensoidaan tämä on jo hallitusohjelmaan kirjattu joten kannustan kaikkia edustajia myös siihen tutustumaan se on varsin hyvä hallitusohjelma

tässä hallitusohjelmassa sosiaalinen kestävyys on otettu vakavasti minusta tässä keskustelussa on hirvittävän hyvin korostunut se tosiasia että myös investoinnit ihmisiin sosiaali ja terveydenhuollossa voivat kantaa enemmän kuin olemme osanneet ajatellakaan siltä osin ajattelen edustaja satonen että teillekin on vielä toivoa myös tuottavuuden ja valtiontalouden kokonaiskustannusten kannalta siinä että nämä valitut investoinnit joita nyt tehdään ovat sellaisia että ne kantavat pitkällä linjalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla pidempään yksi esimerkki on se joka täällä salissa nostettiin esiin mielenterveysongelmille on saatava parempi hoidon vaikuttavuus tässä maassa yksitoista miljardia kuluja oecdn arvion mukaan käytännössä sitä että näin ei suomessa voida jatkaa sen takia on tärkeää että meillä on strategisempi ote ja meillä laitetaan nämä hoidon ja ja palveluiden gäpit nyt kuntoon siltä osin olen myöskin mielissäni siitä että toisillakin tavoilla olemme saaneet edistystä jo näinkin lyhyessä ajassa aikaan yksi on huomenna käsiteltävä hoitajamitoitus toinen on perhevapaauudistus

sisältöuudistukset joista on paljon vähemmän puhuttu ne sisältöuudistukset tulevat takaamaan sen että me käytämme meidän käytettävissä olevat rahat tavalla joka tuo suurinta vaikuttavuutta aikaan pidän näitä esimerkkejä hyvinä esimerkkeinä siitä että täällä todella ei ole vain oltu vaan

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat valtuuskunnan jäsenille ilmoitetaan että valtuuskunta kokoontuu huomenna keskiviikkona kahdestoista kaksituhattakaksikymmentä kello seitsemän viiteenkymmeneenviiteen kokoushuoneeseen

järjestäytymistä varten

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat esityksessä ehdotettujen voimaantulosäännösten kumoamisen ja muuttamisen taustalla on sähköistä asiointia koskeva siirtymäaika joka päättyy ensimmäinen kolmatta ampuma aselakiin ja ampumaratalakiin tehtäisiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia lakiehdotuksissa säädettäisiin myös menettelyistä joita sovellettaisiin ennen kuin sähköistä asiointia koskevia säännöksiä aletaan soveltamaan hieman perusteluja lainmuutokselle sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmän uudistusta poliisin asetietojärjestelmä ei valmistu ensimmäinen kolmatta kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja siten siirtymäaikaa säännösten osalta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan tietojärjestelmän arvioitua valmistumisaikaa

nyt vireillä olevassa hallituksen esityksessä on todettu että asedirektiivissä tarkoitettua tietoliikenneyhteyttä varten toteutetaan korvaava tiedonsiirron väliaikaisratkaisu mainitun direktiivin perusteella ilmoittamismenettely voisi olla esimerkiksi suojattu sähköposti kumoamislain tarkoituksena on korjata virheellisesti lakiin jäänyt tiettyjen sähköistä asiointia koskevien säännösten siirtymäaika ampuma aselaki ja ampumaratalaki saatetaan ajan tasalle viime kesän ampuma aselain muutoksen ja tässä esityksessä esitettävien muutosten johdosta huomattakoon että ampuma aserikkomusta koskevan pykälän muuttaminen siis johtuu viime kesän ampuma aselain muutoksesta hieman lain vaikutuksista ennen kaikkea taloudellisesta näkökulmasta asetietojärjestelmän määrärahatarpeita ei ole huomioitu poliisin toimintamenomomentilla talousarvioesityksessä tälle vuodelle rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

että aikataulu ei onnistu eikä tätä tätä saada saada toimeenpantua määrätyssä aikataulussa esimerkiksi se on hyvä uudistus joka tässä tulee mahdolliseksi että jatkossa toivottavasti tämän harrastuneisuuden voi myös esittää ja rekisteröidä tämän järjestelmän kautta se on yksi asia jota erityisesti ampumaharrastajat ovat esillä pitäneet että harrastajatiedot ja harrastuneisuuden voisi tämän tämän kautta esille tuoda ja ja toteen toteen kirjata yksi asia oikeastaan kun tässä ampuma aselaista puhutaan on tämä näyttövelvoite joka usein aseita ostettaessa on se on jollain tavalla osoittautunut arjessa kyllä aika lailla toimimattomaksi ja toivoisin että ministeri ohisalo voisi sitä pohtia ja ja viedä siihen suuntaan mitä

ja muutamat muutkin ovat täällä salissa aiemmin esittäneet että jatkossa tämä näyttövelvoite olisi vain sen tyyppisessä kaupassa jossa ase ostetaan toiselta harrastajalta ymmärrän sen että jos minä ostan haulikon edustaja kurviselta niin minä kävisin sen näyttämässä ja voitaisiin siinä tarkistaa että kaikki kaikki kohtaa vaikka edustaja kurvinen tiedetään ja tunnetaan luotettavaksi ja rehelliseksi toimijaksi kun se olisi kahden tavallisen ihmisen tekemää kauppaa niin silloin tuo näyttövelvoite olisi mutta silloin kun aseen käy ostamassa lailliselta asekaupalta tai kauppiaalta niin jollain tavalla se se näyttö tuntuu niin kuin turhalta kerran asemyyjällä ja ja kaupalla on jo omat velvollisuudet siinä tämä olisi erittäin järkevää tällä hetkellähän itse asiassa tilanne on sellainen että kun meiltäkin omalta kylältä lähtee asetta näyttämään hämeenlinnaan niin siihen on otettava vapaapäivä sillä nuo ajat ovat arkena minullakin on tällä hetkellä yksi ase jo maksettuna mutta en ota sitä itselleni ennen kuin vasta ensi kesänä kun löydän sellaisen päivän että pystyn käymään sen tiistaipäivänä näyttämässä enkä joudu olemaan sen takia töistä poissa tämä on täysin järjetön tilanne toki sen voisi tehdä niin että vaikkapa minun kotikunnassani lopella ihminen jolla on aselupia keräisi pakettiautoon vaikkapa viisikymmentä asetta ja hän olisi oikeutettu käymään näyttämässä ne kaikki meidän puolesta eihän tässä ole oikeastaan mitään järkeä ja ja toivottavasti tätä ei kuuntele kukaan kukaan sellainen joka voisi oivaltaa että siellähän poliisiaseman parkkipaikalla on aikamoisia lasteja aseita joita käydään näyttämässä usein poliiseille jotka eivät välttämättä niistä aseista juuri mitään ymmärrä kaikki eivät ymmärrä osa ymmärtää osa ei arvoisa puhemies tämä yhtenä huoli myös ampumaratojen tulevaisuudesta on iso mutta tässä keskustelussa kuulisin mielelläni myös ministeri ohisalolta päivitystä tähän euroopan unionin esittämään lyijyhaulien ja lyijyammusten laajaan kieltosuunnitelmaan esityshän koskisi siis erityisesti kosteikkoalueita mutta sen määritelmä jota eu on ajamassa on niin lavea että se käytännössä kieltäisi käytön isossa osassa suomea eu määritelmä ei pitäisi sisällään vain järviä ja niiden rantoja vaan myös turvealueet lammet lätäköt ja jopa peltojen reunoissa olevat ojat ja kun näiden ympärille ja ojien varsille molemmin puolin määriteltäisiin vielä neljänsadan metrin turva alue niin kielto olisi aika lailla koko suomen kattava ja ehdoton suomen maa alueesta tulisi tällä eun ajamalla rajoituksella katetuksi yli kolme neljäsosaa ja nämä siis olisivat jatkossa lyijyhaulien ja ammusten käyttökieltoalueita täyskielto koskisi myös näille alueille sisältyviä ampumaratoja niitäkin muuten suomesta löytyy esityksellä olisi toteutuessaan ensi vaiheessa siis merkittävä vaikutus erityisesti haulikolla tapahtuvaan metsästykseen mutta myös muuhun metsästykseen ampumaurheiluun ja myös meidän reserviläistoimintaamme muutos nostaisi myös merkittävästi kustannuksia vaihtoehtoiset ampumatarvikkeet ovat lyijyhauleja kalliimpia ja osassa aseita ei niitä ole edes mahdollista käyttää lyijyhaulien näin laajalle ja ehdottomalle täyskiellolle onkin vaikea löytää perusteita esimerkiksi metsästäjäliitto on nostanut laajasti esille lyijyhaulikiellon ongelmia kuten myös reserviläisjärjestöt lisäksi vaihtoehtoisten ammusmateriaalien haittavaikutuksista ei ole vielä luotettavaa ja tutkimustietoon perustuvaa tietoa muun muassa niiden vaikutuksista ihmisten ja eläinten terveyteen ratkaisu voi olla myös tästä näkökulmasta hätiköity ja toteutuessaan väärä suomessa on jo aiemmin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi vastuullisesti kielletty lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä tämä rajoitus onkin täysin riittävä maahamme ja itse toivon että suomi ei ole tätä euroopan unionin esitystä eteenpäin viemässä samaan aikaan eu selvittää lisäksi vielä laajempaa kaikenlaisten lyijyammusten käyttökieltoa vaikka esitys ei koskisikaan muun muassa viranomaiskäyttöä sillä olisi toteutuessaan todennäköisesti laajat vaikutukset muun muassa suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen lyijyammusten täyskiellon vaikutukset olisivat laajat sillä merkittävin osin lyijylle ei ole olemassa vaihtoehtoja kivääri ja pistoolipatruunoiden osalta eun suunnitelmat ovat saaneetkin täysin aiheellisesti osakseen kovaa vastustusta esitykset eivät ole perusteltuja metsästyksen osalta mutta eivät myöskään kansallisen maanpuolustuksen eivätkä ampumaurheilunkaan suhteen suomen ei minun mielestäni pidä missään tapauksessa kuitata ja hyväksyä esitystä ja kansallisen edunvalvonnan tuleekin tehdä kaikilla eri tasoilla kaikki mahdollinen ja mahdotonkin jotta suomi ei tule esitystä hyväksymään arvoisa puhemies jos olen oikein ymmärtänyt niin tämä esitys on jollain tavalla eussa tällä hetkellä odottavassa tilassa mutta kuulisin mielelläni mikä ministeri

on tämän hetken tieto ja ja millä tavalla meidän hallitus tähän esitykseen suhtautuu

arvoisa puhemies hallituksen esitys koskee jälleen kerran voimaantulosäännöksen muuttamista koska sähköinen asetietojärjestelmä ei ole valmistunut edellisen kerran viime vuonna hallintovaliokunta totesi mietinnössään että asiantuntijakuulemisten perusteella on syytä uskoa että silloin annettu lisäaika ei riitä eikä siis riittänyt joten olemme tässä taas uudistuksen pohjaksi aloitettiin selvitystyö jo vuonna kaksituhattaviisitoista ja alun perin uusi järjestelmä oli määrä ottaa käyttöön kaksituhattakahdeksantoista aikataulua on jouduttu siirtämään useaan otteeseen tällä hetkellä poliisin asetietojärjestelmän arvioitu uusi valmistumisaika olisi ensimmäinen maaliskuuta kaksituhattakaksikymmentäneljä säännösten voimaantulo on välttämättä sidottu poliisin asetietojärjestelmän valmistumiseen ja on vaikea saada selvyyttä siihen miksi järjestelmä on viivästynyt niin paljon miksi sen toimittaminen aikataulussa tai edes reilusti myöhemmin on konkreettisesti mahdotonta on selvää että hanke on mittava mutta että näin mittava toimitussopimus purettiin sopimuskumppani it yhtiö suomen ja poliisihallituksen sopimuksella viime kesänä yhtiölle ehdittiin maksaa miljoona euroa uutta järjestelmätoimittajaa ei ole vielä valittu arvoisa puhemies ampuma aselain muutoksen hyväksyi edellinen eduskunta vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäivien lopulla ja siinä on kyse eu direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta vuoden kaksituhattakuusitoista direktiiviuudistusta leimasi monien mielestä selvä asevastaisuus vaikutusarvioiden puuttuminen ja asiantuntijalausuntojen sivuuttaminen lakiuudistus kohdistuu harrastajiin keräilijöihin elinkeinonharjoittajiin ja muihin lainkuuliaisiin kansalaisiin eikä alkuunkaan ratkaise ongelmia joita varten se päätettiin tehdä uudistus lisää ja on jo lisännyt sekä kustannuksia että byrokratiaa rahaa asetietojärjestelmähankkeessa on kulunut useampi miljoona ja viivästyminen on aiheuttanut merkittävää lisätyötä ja byrokratiaa ministeriöstä arvioidaan että vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä mennessä varsinaisen hankkeen kokonaiskulut nousevat yhdeksään miljoonaan euroon mukaan lukien poliisin omat henkilöstömenot vuodesta kaksituhattakuusitoista on annettu viisi eri lakiesitystä joissa asetietojärjestelmää tai sen viivästymistä on käsitelty lakiesitys on pitänyt uusia joka kerta kun tietojärjestelmän valmistuminen lisäksi lakiuudistus nakertaa omaisuudensuojaa ja vaikeuttaa elinkeinonharjoittajien toimia poliisin lupahallinnon resurssit ovat huomattavan niukkoja suhteessa asehallinnon uudistamisen edellyttämiin tehtäviin esityksessä edellytettävät väliaikaisratkaisut ovat kalliita ja vaativat merkittävästi työvoimaa esityksessä ei kerrota mistä ja miten rahoitus ja henkilötyövuodet katetaan arvoisa puhemies suomi ei ole yksin räpiköimässä direktiivin toimeenpanon kanssa mutta tämä lohtu on ehkä pieni toisaalta sähköiset palvelut ja digitalisaatio hallinnon helpottajana ja kustannusten säästäjänä alkavat olla vitsi sektorilta toiselle

arvoisa puhemies en itse nyt käy läpi tämän asian laajoja taustoja enkä laajenna tätä lyijyhaulikysymykseen tai asevastaisuuteen ynnä muuta vaan keskityn tämän nyt käsittelyssä olevan esityksen mielestäni olennaisimpaan asiaan ja se oli se minkä edustaja purra äsken selvästi tuossa otti esille se liittyy tähän sähköisen tietojärjestelmän käsittämättömään viivästymiseen tällähän on arvioitu olevan todellakin vajaan kymmenen miljoonan euron kokonaiskustannukset ja kun tätä asiaa käsiteltiin hallintovaliokunnassa aivan kuten edustaja purra edellä selosti oltiin jo silloin kriittisiä joka viimeksi lakia muutettaessa asetettiin henkilökohtaisesti olen edelleen kriittinen siihen nähden että nyt jollakin väliaikaisella ratkaisulla joka kenties sekin maksaa jotain ja tulee sitten jäämään väliaikaiseksi jos sekään tullaan saamaan aikaiseksi

digitalisaation tuomiin ongelmiin kuten edustaja purrakin tuossa viimeisessä virkkeessä totesi että oma kokemukseni on se että yleensä nämä digitalisointiongelmat ovat seurausta siitä että määrittelyt on tehty epäselviksi ja sen jälkeen usein käy niin että määrittelyjä halutaan muuttaa prosessin aikana eli en ole tässä nyt ensisijaisesti syyllistämässä jotain tiettyä tuottajaa jotain tiettyä palveluntuottajaa koodausyhtiötä tai jotain muuta vaan usein pitäisi lähtökohtaisesti selvittää hyvin perusteellisesti ja kaikki yksityiskohdat kattavasti mitä todella halutaan jotta sitten tuottaja voi tuottaa sellaisen tietojärjestelmän kuin halutaan nämä asiat ovat yleensä

arvoisa puhemies on selvää että tämän asetietojärjestelmän polku on ollut harmillisen kuoppainen sitä ryhdyttiin valmistelemaan jo viime vuosikymmenen puolivälissä edellisen hallituksen toimesta mutta valmista ei olla saatu sittemmin järjestelmä viivästyi erilaisia tietoturva ja ja käyttövaatimuksia täsmennettiin matkan varrella ja lopputulema on todellakin se että nyt lähdetään alusta tekemään tätä työtä nyt kun tästä lähdetään eteenpäin on tärkeää pitää huolta siitä että tämä viivästyminen ja sen aiheuttamat lisäkustannukset ja työt eivät ole pois poliisin muusta tärkeästä toiminnasta näitä lisäkustannuksia ei saa myöskään kohdentaa aselupiin sellaisenaan koska se nostaisi lupien hintaa mahdollisesti jopa kohtuuttomasti mutta on selvää että kannattaa mieluummin edetä hitaammin ja saada aikaan hyvää kuin kiireellä kuraa eli toivottavasti tästä otetaan opiksi eu on omine vaatimuksineen täällä taustalla nykyiseen järjestelmään tehdäänkin päivityksiä jotta se palvelee direktiivin tarkoittamalla tavalla siihen asti kunnes tämä uusi järjestelmä saadaan viimein käyttöön vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä kaikki nämä ongelmat joita matkan varrella on koettu on tarkoin käytävä läpi ja kun me tiedämme vastaavia ongelmia paitsi asetietojärjestelmästä myös esimerkiksi apotin käyttöönotosta ja kun tiedämme tulevaisuuden haasteet siitä millaista digitaalista palveluverkkoa ja rekistereitä kaivataan esimerkiksi pelkästään valtakunnallisen terveydenhoidon järjestämiseksi ja säästöjen saamiseksi niin näistä asetietojärjestelmän mutkista ei voi muuta kuin ottaa opiksi ja koulutukseksi toivottavasti etenemme paremman tuulen turvin muissa hankkeissa

arvoisa herra puhemies tämä esitys liittyy tosiaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulleen eun ampuma asedirektiiviuudistuksen kansalliseen täytäntöönpanoon

nykyiseen tilanteeseen tai aiempaan tilanteeseen muun muassa omaisuudensuojan ja oikeusvarmuuden näkökulmasta terrori iskujen varsinaisiin syihinhän direktiivi ei tietenkään puutu millään tavoin näyttää valitettavasti siltä kuten edustaja heinonenkin tuossa jo totesi tai näin todennut mutta hän viittasi tähän samaan asiaan että koska komissio ei saanut kiellettyä urheiluammunnassa käytettyjä aseita ampuma asedirektiivillä se pyrkii tekemään harrastamisen mahdottomaksi kieltämällä lyijystä valmistetut ammukset tähän kysymykseen tulemme varmasti palaamaan myöhemmin enkä mene siihen nyt tämän syvemmin direktiivin kansallinen täytäntöönpano on toteutettu suomessa verrattain järkevästi ja pienimmän haitan periaatetta kunnioittaen tosin toivomisen varaakin jäi suurin epäkohta oli urheiluammunnassa käytettävien puoliautomaattikiväärien sijoittaminen erityisen vaarallisten aseiden kategoriaan eli sinne missä aiemmin olivat singot konekiväärit ja raketinheittimet tämä ei ollut välttämätöntä direktiivin kannalta koska tällaisia aseita koskeva lainsäädäntö ja ennen kaikkea lupakäytäntö vastasivat suomessa jo sitä mitä uudistettu direktiivi edellyttää nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys koskettaa asealan elinkeinonharjoittajien ilmoitusvelvollisuutta direktiivi ja hallituksen esitys perustuvat niin sanottuun elinkaariajatteluun jossa viranomainen on reaaliajassa tietoinen aseesta tai aseen osasta siitä hetkestä lähtien kun se on valmistettu tai tuotu maahan voidaan perustellusti kysyä mitä hyötyä viranomaiselle on tietää siitä että ase kulkee esimerkiksi maahantuojan ja vähittäismyyjän tai vähittäismyyjän ja asesepän välillä elinkeinonharjoittajille tämä kyllä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja riesaa ja sitä enemmän mitä pienemmästä yrityksestä on kyse pk yrittäjillä tunnetusti on muutakin tekemistä kuin täytellä lippulappuja ja kuponkeja kansallisena ongelmana meillä on se että sähköistä asetietojärjestelmää ei ole kuten edustaja purra erinomaisesti kuvasi sitä on rakennettu kuin iisakinkirkkoa ja nyt käyttöönottopäivää on jälleen siirretty neljällä vuodella eteenpäin tämä on valitettavasti pikemminkin sääntö kuin poikkeus valtion tietojärjestelmähankinnoissa joka tapauksessa järjestelmän kustannuksista tulee mittavat ja ne todennäköisesti sälytetään asiakkaan maksettavaksi jo tällä hetkellä maksuperustelakia tulkitaan mielestäni hyvin kyseenalaisella tavalla aselupa asioissa esimerkiksi yksityishenkilön hankkimislupahakemus maksaa yhdeksänkymmentä euroa täysin riippumatta siitä kuka lupaa hakee ja millaiseen aseeseen on selvää että hakemuksen käsittelyn aiheuttamat todelliset kustannukset eivät ole näin suuret jos kyseessä on vaikkapa metsästysase tai jos luvanhakijalla on jo ennestään vastaavia aseita ja hänen soveltuvuutensa aseen hallussapitoon on jo selvitetty elinkeinonharjoittajien osalta ilmoitusvelvollisuutta olisi perusteltua lykätä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä tai siihen asti kunnes asetietojärjestelmä on otettu käyttöön tämä tuodaan esiin myös monissa asiantuntijalausunnoissa tilapäinen järjestely joka perustuisi sähköpostilla tehtäviin ilmoituksiin lisää kohtuuttomasti työmäärää ja kustannuksia sekä yrityksissä että viranomaispäässä eikä tuo mitään lisäarvoa pelko komission antamista moitteista ei voi olla riittävä syy tehdä huonoa lainsäädäntöä etenkään kun kaikki eu jäsenmaat eivät ole edes aloittaneet direktiivin kansallista implementointia kiitos

arvoisa puhemies tässä on tosiaan kyse siitä että ampuma aselain muuttamisesta laitettaisiin eteenpäin muistan viime kaudesta että kaksituhattakuusitoista tehtiin päätös tästä ampuma aselain sähköisestä hausta jonka piti astua voimaan tosiaan kaksituhattakahdeksantoista ja sitä sitten pidennettiin tähänkin lakiin viime viime vuonna jo määräaikaa pidennettiin ja ollaan valitettavasti tosiaan siinä tilanteessa että järjestelmät eivät taivu siihen että laki voitaisiin laittaa nyt eteenpäin

jaan huolen siitä mitä edustaja järvinen toi esiin että näitä kustannuksia mitä tästä viivästetystä aikataulusta nyt seuraa

ei voi sisäministeriön osalta niin kuin hallintovaliokunta on useasti

ottaa sieltä perustoiminnasta pois olemme tietenkin hallintovaliokunnassa muutenkin useampaan kertaan puhuneet näistä valtion ict hankkeista ja uskon että niihin näilläkin valtiopäivillä pureudutaan mutta kun nyt on myöskin ministeri täällä paikalla kiitos siitä niin vaikka valtionhallinnossa nämä ict asiat ovat valtiovarainministeriössä ja siellä kuntaministerin vastuulla ja sitä kautta myös hallintovaliokunnassa niin esitän toiveen että tämä prosessi päätöksenteon osalta ja vastuiden osalta ja myös lainsäädännön valmistelun osalta vielä katsottaisiin läpi

on niin että tilaamista osalta ei voida laittaa käytäntöön eli hankintaa ei voida laittaa käytäntöön ennen kuin lait on vahvistettu eli ennen kuin eduskunta on päättänyt ne näin ollen me siinä vaiheessa kun me päätämme täällä lakia määrittelemme sen minkälaiset ne sähköiset palvelut tulevat olemaan mihin edustaja lindenkin

on viime aikoina tullut kun on asiaan perehtynyt että määrittelemmekö me lait liian tarkaksi ja liian tiukaksi tietämättämme mitä sähköisillä palveluilla voidaan saada kun se laki on täällä määritelty ja sen jälkeen sitten valtiovarainministeriössä lähdetään ict puolella sitä hankintaa tekemään sen hankinnan on tietenkin täytettävä kaikki lain velvoitteet mutta onko se niin tiukka sille sähköiselle palvelulle eli nimenomaan sille ihan uudelle ict järjestelmälle tai jonkun toisen järjestelmän päälle rakennettavalle järjestelmälle että sitä on lähes mahdoton toteuttaa tai jos se toteutetaan se on sellainen että sen käyttäjä tässä tilanteessa vaikka

ei pysty sitä käyttämään eli se käyttäjälähtöisyys pitäisi olla tosi tärkeä ja myöskin sitten se että se vastuiden ja ja tilaamisen polku on oikea aikainen kiitos

arvoisa puhemies kiitokset edustajille erittäin hyvistä huomioista ja pointeista tässä kysymyksessä koko vyyhtihän todella kuten tässä on moneen kertaan huomioitu juontuu jo vuosien takaa ja on tullut itselleni työpöydälle ikään kuin perintönä jo aika monenkin ministerin kaudelta tämä on kaikkinensa erittäin valitettava tapaus tietysti täytyy ennen kaikkea oppia ja päästä vauhdilla eteenpäin hyviä huomioita edustajat nostitte siitä että julkista ict hankintaosaamista ja yhteistyötä ylipäätään olisi jatkuvasti parannettava jotta jokainen virasto ei joka kerta joutuisi erikseen makselemaan näitä oppirahoja ajattelen myös niin että tämä varmasti vaatii koko valtioneuvoston yhteistä keskustelua ja koordinointia siinä missä hallintovaliokunnassa ollaan käyty keskustelua myös näistä toimitilakysymyksistä niin ihan yhtä lailla tämä vaatii yhteistä huomiota on ihan selkeää että tämä viivästyminen ja sen aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset eivät ole pois poliisin muusta tärkeästä toiminnasta tässäkin salissa usein on nostettu esille poliisin niukat ja tiukat resurssit ja me tiedämme kaikki että maailmanlaajuisestikin suomessa turvallisuusviranomaisten resurssit ja määrä ylipäätään erittäin vähäiset suhteessa moneen muuhun maahan ja siinä tietysti hallitus pyrkii petraamaan omalta osaltaan muun muassa kasvattamalla nyt poliisien määrää samoin nykyiseen asetietojärjestelmään perustuva väliaikaisratkaisu joka tässä nostettiin esille ei saisi aiheuttaa poliisille liikaa manuaalista työtä joka olisi toisaalta pois muusta tärkeästä työstä sitä voidaan toki kritisoida että onko tässä nyt järkeä kiirehtiä eu velvoitteiden takia poliisihallituksen päästä on nähty että tällainen väliaikaisratkaisu voisi olla toimiva tässä kohtaa jotta saadaan mahdollisimman pienellä vaivalla se velvoite kuitenkin täytettyä ja samaan aikaan tehdään tätä isoa hankintaa ja kyllä sisäministeriössä ajattelemme niin ja hallituskumppanien kesken myös että lisäkustannuksia ei saisi kohdentaa aselupiin koska voi olla että lupien hinnat näin lähtisivät kohtuuttomasti nousemaan tämä on yhteinen tahtotila hallitusohjelmasta haluan nostaa tähän myös kirjauksen aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan niin ettei aselainsäädäntö kiristy eli kyseessä ei ainakaan ole mikään tällainen hanke jos sellaista kritiikkiä jostain on esitetty ja totta kai niin että kun tämä hanke joudutaan nyt aloittamaan käytännössä alusta niin me tarvitsemme riittävästi lisäaikaa tämän järjestelmän rakentamiseen siitä hallintovaliokunnalle myös kiitokset että olette jo suhtautuneet myönteisesti siihen että sinne vuoteen kaksikymmentäneljä tätä asiaa voidaan viedä itse näkisin että mielellään etenisimme paljon nopeammin ja ymmärrän että nämä hankinnat ovat usein vaikeita ja monisyisiä tässä mainittiin hyvin edustajien linden ja talvitie puheenvuoroissa nämä määrittelykysymykset ja on myös niin että tähänkin hankkeeseen kohdistuu paljon toiveita ajatuksia mitä kaikkea yhtä aikaa voidaan automatisoida sen sijaan ajattelen itse että lähdettäisiin ehkä myös sillä ylätasolla että saadaan järjestelmä käyntiin ja sitä voidaan myöhemmässä vaiheessa kehittää sitten tuomalla mukaan uusia lisäosia ettei jäätäisi kiinni nyt tässä kohtaa siihen että halutaan kerralla kaikki mahdolliset automatisaatiot

stmn tontille jolloin en myöskään lähde ehkä kommentoimaan toisen ministeriön toimialaa mutta kevään aikana tämä eu päässä ymmärtääkseni myös etenee siellä komiteatyössä kiitokset vielä näistä huomioista mielelläni kuulen myös myöhemmässä vaiheessa näkemyksiänne tässä valmistelussa ja totta kai nyt myös sisäministeriön taholta poliisihallitusta pyrimme parhaamme mukaan tukemaan tässä hankinnassa että mahdollisimman pian päästään liikkeelle ja sitten maaliin kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies suomalaista työeläkejärjestelmää kohtaa suurin rakenneuudistus vuosikymmeniin kun lähitulevaisuudessa ja tulevina vuosina julkisista eläkkeistä eli valtion kuntien kelan seurakuntien ja myös meidän kansanedustajien eläkkeistä huolehtiva keva pilkotaan kahteen eri toimijaan niin että tulee julkis keva huolehtimaan näistä julkisista eläkkeistä ja sitten työeläke keva kilpailemaan muiden työeläkeyhtiöiden rinnalla tasavertaisesti me tulemme tämän uudistuksen johdosta näkemään lukuisia lakiehdotuksia tulevina vuosina mutta kannattaa muistaa että on meidän kaikkien ja koko suomalaisen yhteiskunnan etu että tämä työ saadaan vietyä nopeasti maaliin sillä mitä nopeammin se saadaan toteutettua sitä pienemmiksi kustannukset meille kaikille käyvät tämä laki joka nyt on käsittelyssä vahvistaa riskienhallintaa ja hallituksen roolia kevassa se myös antaa mahdollisuuden sille että kuntien määräysvallassa olevat osuuskunnat voivat liittyä jäsenyhteisöiksi kevaan myös kevan hallintoa uudistetaan ja hallitusta siis kasvatetaan siten että kuntatyönantajat saa hallituspaikan ja se on kyllä yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi tärkeä asia joka on on syytä ottaa käyttöön tätä lakia voi siis hyvällä omallatunnolla kannattaa mutta sosiaali ja terveysvaliokunnalle haluaisin antaa yhden toiveen ja se liittyy kirjanpitolakiin sillä tässä esityksessä sanotaan että kirjanpitolakia pitäisi soveltaa kevaan samoin kuin kaikkialle muualle kun nykylaissa lukee että sitä sovelletaan vain soveltuvin osin ja on oleellista että kevaan sitä sovelletaan vain soveltuvin osin sillä kevan talous on hyvin erityyppinen kuin monen muun yrityksen kevalla on vahva eläkevastuurahasto ja tuloslaskelma ja tasekaava ovat ihan omanlaisensa tämä kirjanpitolaki istu kokonaisuudessaan kevan toimintaan vaikka kuinka pyörittelisi sitä edestakaisin eli jos valiokunta ei voi hyväksyä sitä että tätä kirjanpitolakia sovelletaan ja toteutetaan soveltuvin osin valiokunnan tulisi määritellä ja avata ne kohdat joissa keva voisi poiketa tästä laista jotta toiminta pystyy jatkumaan halutulla tavalla

arvoisa puhemies tuosta edustaja järvisen puheenvuorosta on hyvä jatkaa tapani ei ole toistaa samoja asioita joita edeltävä puhuja on on todennut vaan nostan eräitä tähän liittyviä asioita esille kevahan on suurin työeläkevakuuttaja suomessa tällä hetkellä yhteensä sen piirissä on tällä hetkellä kuusisataakahdeksankymmentäviisituhatta työntekijää siis julkisen sektorin eli kunta alan valtion kirkon ja kelan töissä jotka sitten ovat tulevia eläkkeensaajia tällä hetkellä eläkkeitä maksetaan lähes kuudellesadalletuhannelle henkilölle kevan toimesta kuten edustaja järvinen tuossa äsken viittasi tämän hallituksen esityksen myötä oltaisiin modernisoimassa kevan hallintoa minulla oli aikanaan itselläni rooli toimia ktn siis kuntatyönantajien valtuuskunnan puheenjohtajana sittemmin olen toiminut kevassa työelämän kehittämistyöryhmän puheenjohtajana ja olen katsonut näiden kahden organisaation molemmilta palleilta tätä asiaa todellakin vallitsi aikanaan eräänlainen jännite näiden kahden välillä mutta se jännite on nyt selkeästi poistunut molemmissa siis sekä ktssä että kevassa nähdään julkisen sektorin työelämän kehittäminen hyvin merkittävänä asiana ja se että nyt sitten tässä tulisi ktlle ihan myös hallituspaikka on erittäin merkittävä asia kuten nämä muutkin asiat mitä tässä tehdään täytyy muistaa että

vapaaehtoisella tavalla nousemaan ja se pitkälti on tapahtunut tuollaisen työhyvinvointityön kautta ja johtamisen kehittämisen kautta mitä kautta me sitten olemme vahvistaneet tietysti suomessa myös osaltaan julkista taloutta eli kun kuuntelin edustaja järvisen puheenvuoron ja siinä oli viittauksia ja vihjeitä stvn tulevaa käsittelyä varten niin kuuntelin ne tarkkaan ja varmasti niihin tullaan perehtymään

arvoisa puhemies tuossa äsken edellisessä asiakohdassa käytiin valtion ohjelmasta toimenpiteistä laaja kolmen tunnin keskustelu ja valitettavasti me emme päässeet puhumaan isoista asioista jollainen on juuri nyt tässäkin asiassa kyseessä nyt meitä on vain muutama kansanedustaja puhumassa tästä poikkeuksellisen suuresta uudistuksesta joka koskee kevaa mutta johdantona tähän haluan sanoa sen ajatuksen mikä käydystä keskustelusta jäi puuttumaan joka liittyy ikäihmisiin ikääntyviin kansalaisiin heitä katsottiin lähinnä siitä näkökulmasta että ikääntyneiden vuoksi kustannukset tulevat suomessa voimakkaasti lisääntymään huoltosuhde heikkenee ja niin edelleen tänä päivänähän me kuitenkin puhumme primäärisesti economistin mukaisesti young old people joiden määrä varsinaisesti lisääntyy eli nuorista vanhoista jotka ovat vuotiaita ja jotka ovat hyvin aktiivisia kansalaisia monella tavalla myöskin taloudellisessa mielessä ja tuovat tuloja keskeinen tulo on tietenkin eläketulo jonka he pääsääntöisesti yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia saavat työeläkejärjestelmästä eli työeläkkeemmehän on se varsinainen varsinainen vanhuuseläke suomessa ja sen osuus kasvaa muun muassa ne yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden verotulot kunnat saavat tai siis koko yhteiskunta saa ovat yli viisi miljardia euroa ja sehän tulee myöskin kasvamaan samalla kun ikääntyneiden määrä kasvaa tämä erityisesti jäi aukaisematta tässä keskustelussa joka täällä äsken käytiin se olisi ehkä täydentänyt sitä huomiota keskeinen elementti siis on suomalainen eläkejärjestelmä jonka kautta kustannetaan nämä kasvavat eläkemenot

ja toimeentulo suomalaista eläkejärjestelmäähän on arvioitu kansainvälisesti ja sitä on verrattu muihin ja on todettu että se on maailman eläkejärjestelmistä neljänneksi paras sen edellä ovat tanska hollanti australia ja sitten on suomi suomen eläkejärjestelmän ytimessä on tämä työeläkejärjestelmä jossa jossa keskeisenä elementtinä ovat myöskin keva ja muut työeläkeyhtiöt ja sen sen varalle tämä on rakennettu tämä miksi suomen eläkejärjestelmää pidetään kansainvälisesti parhaimpana liittyy ennen kaikkea rahoitukselliseen kestävyyteen varoja on siellä säilötty jo yli kaksisataakymmentä miljardia euroa ja ne vain kasvavat käytännössä koskemattomina ei tiedetä kuinka pitkään koska meillä on olemassa indeksijärjestelmä jossa ei edes näiden tuottoihin päästä kunnolla kiinni sen lisäksi sitä pidetään hyvin avoimena järjestelmänä kyllä se on avoin ja ja luotettava järjestelmä se mikä on suurin ongelma sitä verrataan kansainvälisesti on se että meillä on eläkeläisköyhyysongelmaa sitä on kyllä muuallakin ja ennen kaikkea kritiikki koskee hallinnollista tehottomuutta suomalainen eläkejärjestelmä on hallinnollisesti kallis ja sen kalleus johtuu siitä poikkeuksellisesta tilanteesta että suomessa on toisin kuin muualla

useita eläkeyhtiöitä jotka vastaavat näistä eläkerahoista muualla maailmassa on käytännössä vain yksi lakisääteisestä eläketurvasta vastaava rahastokäytäntö arvoisa puhemies hämmästykseni on se että me olemme nyt avanneet keskustelun kevasta mutta me emme ole avanneet keskustelua siitä miksi me emme itse asiassa pyri koko suomalaista työeläkejärjestelmää vetämään yhteen se olisi se ainoa olennainen uudistus millä me saisimme aivan uudenlaisia voimavaroja eläketurvaamme varten nyt tällä hetkellä tämä työeläkejärjestelmä maksaa kokonaisuudessaan hallinnollisesti noin viisisataa miljoonaa euroa kun katsotaan näitä sijoitusrahastoja joihin finanssivalvonnan mukaan sijoitetaan yksi pilkku neljä miljardia euroa jotka tekevät sitten sijoituksia kansainvälisesti niin se on lisäkuluna siihen päälle ja tässä on vielä huomattava se että työeläkejärjestelmässä jossa on siis useita yhtiöitä ne yhtiöt maksavat asiakashyvityksiä viime vuonna yli kolmesataa miljoonaa euroa täällä puhutaan koko ajan muun muassa nyt tästä eläkeuudistuksesta joka tehtiin ja jossa pantiin satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa näihin pienimpiin eläkkeisiin me käytämme tällä hetkellä eläkevaroja vuosittain kolmesataa miljoonaa euroa niin sanottuihin asiakashyvityksiin jotka ovat täysin tarpeettomia itse järjestelmän toiminnan kannalta

järjestelmät kallis kallis järjestely joka tulee tässä vastaan kaikista näistä eläkeyhtiöistä keva on itse asiassa tuotoiltaan kaikkein suurin se on kyennyt saamaan vuosituoton reaalituotot suuremmiksi kuin nämä muut ja nyt tuntuu oudolta että ainoa keskustelu joka täällä avataan liittyy kevaan ja kevan pilkkomiseen ja sitomiseen osaksi tätä työeläkejärjestelmää se vakava iso keskustelu joka täällä pitäisi käydä liittyy tietysti koko eläkejärjestelmän uusimiseen ja siihen että me aidosti loisimme mahdollisesti kaksi erilaista järjestelmää julkisille työnantajille omansa ja sitten yksityiselle omansa että voisi olla kaksi työeläkeyhtiötä jos näin katsottaisiin tämä järjettömyys että meillä on viisi suurta yhtiötä ja sen päälle vielä parikymmentä muuta pienempää eläkekassaa on tuhlaava kallis ja me kaikki tiedämme myöskin mitä se maksaa suhteessa näihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

puhemies esityksen tavoitteena on edistää kilpailun toimintaa ja markkinoiden avoimuutta näin saatetaankin päästä tekemään sitten kun laki tulee voimaan mutta on kuitenkin hyvä muistaa että kyse on markkinasta jossa ei ole kovin montaa toimijaa menneisyys näyttää että lainsäätäjän täytyy olla erittäin varovainen tällaisissa tapauksissa joissa on oligopolin elementtejä tai monopoli etenkään luonnollista monopolia ei toki kannata käsitellä samoin periaattein kuin muita markkinoita jos muistelemme minkälaista keskustelua on käyty ihan viime aikoina niin jyväskylän vedestä on kiistelty ja on tuotu esiin että ei välttämättä ole mitään merkitystä sillä että kolmekymmentä prosenttia vesijärjestelmästä omistaisi yksityinen yritys toisaalta on tuotu esiin huolia siitä että sillä olisi merkitystä no lienee selvää että omistajalla on merkitystä ja myös omistaja pystyy omistajaosuutensa verran vaikuttamaan asioihin toivon että myös tämä asia käsitellään hyvin huolellisesti sitten kun etenee ministeri lepän selvitys siitä tarvitseeko vesihuoltoon ja veteen tehdä joitain muutoksia meidän lainsäädännössä mutta tästä käsittelyssä olevasta asiasta haluan tuoda esiin tämän yleisen huolen joka liittyy keskitettyyn tiedonvaihtoon tai keskitettyihin markkinaratkaisuihin toki tämä voi edistää kilpailua mutta on hyvä tarkastella tämän lain jokainen yksityiskohta hyvin huolella vaikka viranomainen pystyy valvomaan ja säätelemään niin on selvä että viranomainen ei pysty aivan kaikkea säätelemään usein löytyy porsaanreikiä ja on mahdollista että toimijat markkinoilla eivät aina toimi kaikkien lakien ja asetusten asetusten mukaisesti joten kun tätä nyt viedään eteenpäin niin toivon että valmistelu on erityisen huolellista ja ottaa huomioon kaikki tällaiset näkökulmat joita kilpailun keskittämisellä voi olla vaikka tässä ei toki sitä tavoitellakaan vaan

arvoisa puhemies tässä on meillä käsittelyssä siis lakiesitys joka koskee muun muassa sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamista tällä esityksellä lähinnä täsmennettäisiin maakaasun vähittäismarkkinoiden asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä ja muun muassa tarkennettaisiin säännöksiä loppukäyttäjien oikeudesta päättää mittaus ja kulutustietojen käsittelystä on ilman muuta tarpeen että sekä henkilötietoja että mittaus ja kulutustietoja käsitellään asianmukaisesti ja vain aiheellisiin tarkoituksiin jätän siltä osin tämän hallituksen esityksen oikeellisuuden ja käytännönläheisyyden arvioinnin talousvaliokunnan tehtäväksi tietosuojan on tietenkin oltava korkealla tasolla arvoisa puhemies edustaja holopainen puhui tässä edellä vesihuollon tärkeydestä ja aivan aiheellisesti ja asiallisesti otti asian esiin minä puolestani haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota erääseen monia tavallisia kansalaisia jo vuosikausia vaivanneeseen ongelmaan nimittäin sähkönsiirtohintojen jatkuvaan nousuun tästä siirtohintojen valvonnastahan säädetään tässä samassa laissa joka meillä on nyt käsittelyssä valitettavasti hallitus ei ole tässä yhteydessä ottanut esille tätä sähkönsiirtohintojen kohtuullisuuden tarkastelua mitä pidän kyllä valitettavana ja tähän asiaan pitäisikin puuttua hyvin pikaisesti arvoisa puhemies sähkö on meille kaikille pakollinen perustarve mutta sähkönsiirtoa ei ole mahdollista kilpailuttaa siirtohintojen jatkuva nousu kasvattaa kansalaisten asumiskustannuksia ja vaikeuttaa hyvin monen ihmisen tavallista arkea kulujen kasvun myötä sähkönsiirtohintojen nykyinen valvontamekanismi velvoittaa energiavirastoa valvomaan siirtohintojen kohtuullisuutta energiavirasto käyttää valvonnassa niin sanottua painotettua oman ja vieraan pääoman tuottovaatimuksen kaavaa ja sen avulla puolestaan määritetään sähkönsiirtoyhtiöiden kohtuulliset enimmäistuotot arvoisa puhemies perussuomalaiset katsovat että varsinkin nykyisissä hyvin matalan korkotason olosuhteissa tämä kohtuulliseksi arvioitu tuotto on aivan liian korkea lähes riskittömällä toimialalla ja myös energiavirastoa usein kritisoitu tästä sen suorittaman valvonnan heppoudesta kehotankin hallitusta tuomaan eduskuntaan pikaisesti lakiehdotuksen jolla tiukennetaan ja tarkistetaan lainsäädäntöä siltä osin että sähkönsiirtoyhtiöiden tuottovaatimus saadaan alennettua yleisesti hyväksyttävälle kohtuulliselle tasolle ja niin että yhtiöiden valvonta toimii myös käytännössä

puhemies halusin vain tukea edustaja savion puheenvuoroa siitä että tämä sähkönsiirtohintojen nousu on kohtuuton tilanteessa jossa me olemme yksityistäneet tämän energiaverkoston ja ja on mainio esimerkki siitä mitä tarkoittaa kun luonnollinen monopoli markkinahenkisessä vimmassa jos tämmöistä termiä haluaa tässä käyttää halutaan saattaa saattaa markkinaehtoiseksi tästä nyt on varoittavia esimerkkejä ja muita oli hienoa aikaisemmin tänään kuulla täällä ministerin puheenvuoro

vesihuoltoa sen yksityistämiskeskustelua täällä on käyty ja hallitus on tässä suhteessa kyllä tiukempi nyt kuin aikaisemmin ja sama koskee varmaan näitä maakaasumarkkinoita että meillä on tiettyjä asioita jotka on luontevaa sekä strategisista syistä että kilpailullisista syistä pitää julkisina

kiinnitin huomiota edustaja savion hyvään puheenvuoroon jossa hän toi esille tämän sähkönsiirtohintakysymyksen ja sen että kun tämä pykälä ja ja lainsäädäntö ovat nyt auki niin sitä olisi ollut tässä mahdollista käsitellä ja ja pohtia korjausliikettä sähkönsiirtokysymykseen johon edustaja kiljunenkin viittasi siihen että meillä on on tällaisia luonnollisia monopoleja joita joita ei pitäisi päästää pois yhteisistä käsistä on hyvä että anteeksi on hyvä että että tässä on aika laaja yhteinen ymmärrys ja ja jos oikein ymmärsin niin myös myös jyväskylän kaupunki on luopunut näistä suunnitelmista joissa joissa yksi osa olisi siirretty muihin käsiin kaiken kaikkiaanhan meillä kyllä on ongelmia tämän veden kanssa ja ja meidän pitäisi huolehtia entistä tehokkaammin esimerkiksi siitä että meillä ei pääsisi syntymään tilanteita joissa esimerkiksi paikalliset pohjavedet kärsivät siitä oikeudesta että naapurikunta tekee vedenottamon toisen toisen alueelle mutta tietysti helpolla tässäkin salissa voidaan todeta että kokoomus olitte hallituksessa kun tämä caruna tapaus syntyi kyllä ja nostan käden ylös ja olen sen täällä aiemminkin sanonut että mielestäni siinä tapahtui tapahtui tietynlaista virhettä mutta täytyy tietysti todeta sekin että carunahan ei käytännössä ole koko suomi vaan yksi osa ja näitä

on edelleen sallittu runsaan kuuden prosentin tuotto käytännössä monopoliasemassa toimiville sähköverkkoyhtiöille voisi todeta että esimerkiksi omakotiliitto on suomessa pohtinut että sopiva tuotto voisi olla noin kaksi viiva kolme prosenttia toivottavasti hallitus ryhtyy tässä toimenpiteisiin ja toisi nyt esimerkiksi tämän verokorjauksen kopioituna ruotsista suomeen se voisi olla enemmän kuin tervetullut ja ja siitä on ruotsissa ymmärtääkseni ollut ihan hyviä kokemuksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle yhdysvaltojen eun ja sen jäsenvaltioiden islannin sekä norjan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sopimukset koskevat islannin ja norjan liittymistä eun ja yhdysvaltojen väliseen lentoliikennesopimukseen joka on toteutettu nyt hyväksyttäväksi esitettävillä sopimuksilla jotka allekirjoitettiin jo kesäkuussa kaksituhattayksitoista sopimuksia on sovellettu väliaikaisesti niiden allekirjoituspäivästä lähtien yhdysvaltojen eun ja sen jäsenvaltioiden islannin sekä norjan välisen lentoliikennesopimuksen määräyksillä eun ja yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus on laajennettu koskemaan soveltuvin osin myös islantia ja norjaa lisäsopimuksen määräyksillä puolestaan varmistetaan eun ja yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tiettyjen määräysten toimeenpano hallituksen esityksen tavoitteena on saada sopimuksille eduskunnan hyväksyntä ja voimaansaattaa sopimukset suomen osalta sopimusten kansainvälisen voimaantulon edellytyksenä on että kaikki sopimusten osapuolet hyväksyvät sopimukset kansallisesti joten esitys sisältää ehdotukset laeiksi joilla saatettaisiin voimaan sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sopimukset ovat luonteeltaan sekasopimuksia joiden osapuolina ovat sekä eu että sen jäsenvaltiot niiden määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyy sopimukset siltä osin sopimusten määräykset kuuluvat suomen toimivaltaan sopimuksilla luodaan yhä kattavammat lentoliikennesuhteet eun yhdysvaltojen islannin ja norjan välille kattavista lentoliikennesuhteista ja säätelykehyksen johdonmukaisuudesta koituu taloudellista etua lentoyhtiöille ja kuluttajille eussa islanti ja norja ovat ottaneet käyttöön eun säännöstön ilmailupolitiikassa ja kuuluvat euroopan yhteiseen ilmailualueeseen islannin ja norjan mukaantulolla eun ja yhdysvaltojen väliseen lentoliikennesopimukseen varmistetaan että kaikkien eun säännöstöä noudattavien eurooppalaisten lentoliikenteen harjoittajien liikennöinti atlantin yli tapahtuu yhdenmukaisen kehyksen puitteissa

kiljunen käyttää puheenvuoron oikeastaan edustaja heinosen suulla koska hän tuli sanomaan että täytyy ministeriä kiittää harvinainen tilanne että ministeri tulee esittelemään asiaa ja teillä ei ole yhtään puheenvuoroa nyt on tämä puheenvuoro kiitos tästä esittelypuheenvuorosta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies kiitän edustajia kiljunen ja ja heinonen äskeisistä kiitoksista uskon että tässä kohtaa puheenvuoroja kuitenkin löytyy enemmänkin tässähän on käsillä hallituksen esitys jonka tarkoituksena on kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottaminen muutoksia esitetään uuteen tieliikennelakiin joka tulee voimaan ensimmäinen kesäkuuta

pysäköintimahdollisuuksien parantaminen erityisesti suurissa kaupungeissa tehostaa kotipalveluhenkilöstön työajan käyttöä pysäköintipaikan etsimisen sijaan aikaa jää enemmän hoitotyölle esitys tukee pääministeri marinin hallitusohjelman toimenpideohjelmaa ikääntyneiden kodissa asumisen edistämisestä asian taustalla on tässä salissa kirjattu lausuma joka annettiin uuden tieliikennelain hyväksymisen yhteydessä vuonna kaksituhattakahdeksantoista eduskunta edellytti että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset nyt on kulunut se aikamääre viipymättä hallitus pisti toimeksi ja ehdotukset uusiksi pykäliksi ovat nähtävillä edessämme kuten tiedätte asialla on vieläkin varhaisempi tausta edustaja guzenina teki samasta asiasta lakialoitteen jo vuonna kaksituhattaseitsemän ja se sai yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset joten voitaneen sanoa että nyt on korkea aika vihdoinkin saada tämä kiistattomasti tärkeä pieni edistysaskel voimaan hyvät kollegat tieliikennelakia esitetään muutettavaksi niin että kotihoidon työntekijöille annettaisiin mahdollisuus poiketa pysäköinnin rajoituksesta kaikkialla manner suomen alueella pysäköintimahdollisuuksia parannettaisiin pääosin samalla tavalla kuin mitä vammaispysäköinnistä on tällä hetkellä säädetty esitetty sääntely mahdollistaisi pysäköinnin ilman aikarajaa ja maksun kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla lisäksi olisi mahdollisuus pysäköidä kadulla

jossa pysäköintikieltoa osoittaa liikennemerkki tämän lisäksi olisi mahdollista pysäköidä liikennemerkillä osoitetulla pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla huoltoajo sallittu liikennemerkin vaikutusalueella olisi mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon pysäköintitunnuksella varustettua ajoneuvoa hallituksen esityksen mukaan kotihoidon pysäköintiin tarvittaisiin kunnan myöntämä pysäköintitunnus joka myönnettäisiin kotihoidon työntekijälle tai kotihoitoa tarjoavalle yritykselle yhdistykselle tai julkisyhteisölle kunnan lakisääteisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamista varten tämä ehdotettu lainsäädäntö ei siis toisin sanoen ole pakottavaa vaan vapaaehtoista kunnille jokaisessa kaupungissa tehtäisiin siis erikseen päätös siitä tämä etuus ja oikeus tarpeelliseksi ikäihmisten vammaisten ja muiden avuntarvitsijoiden saaman avun helpottamiseksi arvoisa puhemies rohkenen toivoa asiasta runsasta keskustelua ja sitä että hallituksen esitys saa myönteisen vastaanoton kiitos

arvoisa puhemies kiitos ministeri että olette paikalla se on harmi että hyvät lakiesitykset ja ehdotukset tulevat viiveellä mutta on hyvä kun tämäkin on nyt sitten kuitenkin tullut joo siitä on niin paljon aikaa kotihoidon parissa työskentelevien työ on mittaamattoman tärkeää työn sujuvuus vaikuttaa suoraan potilaiden kanssa käytettävissä olevaan aikaan monille hoidettaville hoitajan saapuminen on päivän odotetuin kohokohta moni hoitaja ajaa päivittäin minuuttiaikataululla paikasta toiseen ja sen lisäksi tekee tietysti raskasta ja vaativaa työtä mielestäni kaikki uudistukset joilla voidaan yhtään helpottaa kotihoidon työntekijöiden tilannetta ovat enemmän kuin tervetulleita sillä olemmehan nyt nyt lukeneet myös oliko se nyt tänään lehdessä se oli hyvin pysäyttävä uutinen että osalla ikäihmisistä oliko se melkein viisitoista prosenttia ei ole yhtään ystävää ei ketään kenen kanssa edes jutella on tosi tärkeää että kotihoidon hoitaja joka käy hoitamassa asiakasta saisi olla edes sen määrätyn ajan mikä mikä on sovittu paikan päällä eikä niin että parkkipaikan hakeminen vie ajan samoin haluan nostaa toisenkin asian esille kun puhutaan hoitajista nyt kun liitot neuvottelevat työsopimuksistaan niin jos ajatellaan ajatellaan naisvaltaisia aloja kuten hoiva ala on kauppa siivousala niin onhan se totuus että palkat ovat laahanneet perässä jo hyvin kauan vaikka eduskunta ei palkkoihin pysty vaikuttamaan niin aina me voimme nostaa asian esille ja yrittää viedä asioita eteenpäin ja jos ajatellaan

ja hoiva alan ihmisiä niin vastuu ja vaatimukset työssä

ovat hyvin ristiriidassa hyvin paljon ristiriidassa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta tulee helpottamaan kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä jatkossa kunnan myöntämällä kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksutta sekä alueella jossa pysäköinti on on kielletty liikennemerkillä pysäköintitunnuksella voisi myös pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella jossa pysäköinnin kestoa on rajoitettu pysäköintitunnus mahdollistaisi lisäksi pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla ja huoltoajo sallittu lisäkilven vaikutusalueella arvoisa puhemies kuntien näkökulmasta muutokset pysäköinnissä voivat aiheuttaa pieniä käytännön haasteita ja tietysti tunnusten myöntämisestä aiheutuu lisätoimia ja kuluja samoin pysäköintimaksuista saatavat tulot pienentyvät mutta eivät mitenkään merkittävästi kuntatalouden näkökulmasta nämä haitat ovat niin pieniä kun verrataan uudistuksen hyötyihin on luonnollisesti kunnan etu kun kuntalaisten hoito tehostuu itseni lisäksi lähipiirissäni on paljon hoitajia sairaanhoitajia lähihoitajia hoitoalalla olevia viime syksynä yksi ystävistäni tuli sanomaan kun hän turussa kotihoitaa asiakkaita hänellä oli kaksikymmentä asiakasta hän sanoi että oli todella kiire siinä että hän pystyi hoitamaan päivän aikana kaikki ja käymään heidän kotonaan ja siinä rytäkässä sitten piti autokin jättää sellaiseen paikkaan että sakko tuli ja se on niin että hoitaja joutuu maksamaan sen palkastaan ja eihän siitä hänen päiväpalkastaan jäänyt kuin muutama kymppi käteen tällainen tällainen asia pysäytti kyllä myös että että kyllä tähän täytyy helpotusta tulla ja sen vuoksi kiitänkin hallitusta kiitos täytyy esittää silloin kun sen aika on näin hyvä uudistus se on pieni asia mutta kotihoidon parissa työskentelevien pysäköintiä kun helpotetaan niin se on hyvä asia

tärkeän asian parissa sinällään tässä hallituksen esityksessä niin kuin on puhuttu on kysymys siitä että kotihoidon työntekijät voisivat pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta tai alueella jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkeillä lakimuutos mahdollistaisi pysäköinnin myös pidemmäksi aikaa kuin liikennemerkki osoittaa tai pysäköinnin pihakadulla tai huoltoajomerkillä varustetulla vaikutusalueella tässä tästä on jo vuonna kaksituhattaseitsemän tehty lakialoite edustaja guzenina on sen silloin laittanut alulle ja voi sanoa että sitkeys palkitaan että kiitoksia siitä hyvin kaukokatseista ajattelua jo silloin meillä on hallitusohjelmassa kirjaus jossa ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua pidän siis hallitusohjelman kirjauksenkin mukaisesti hyvin toivottavana että kotihoidon työntekijöiden hommia helpotetaan kyseisellä lakimuutoksella useissa tapauksissa ja erityisesti suurissa kaupungeissa parkkipaikat ovat todella kortilla ei ole mitään mieltä että pahimmassa tapauksessa parkkipaikan etsimiseen kaduilla ja mahdollisesti pitkästä matkasta kävelyä asiakkaan luokse menee enemmän aikaa kuin itse asiakkaan luona hoitotoimenpiteissä lakimuutos on myös tärkeä siinä mielessä että tiedämme kotihoidon tarpeen vain lisääntyvän väestön ikääntyessä ja myös sen takia että vallitseva hoitokäytäntö suosii ikäihmisten hoitamista mahdollisimman pitkälle omassa kotona usein tämä onkin hyvin perusteltua sekä hoidettavan että yhteiskunnan kannalta on myös turhaa byrokratiaa kun hoitajat laskuttavat kunnilta mahdollisia pysäköintimaksuja vielä kestämättömämpää on jos pienipalkkaiset hoitajat joutuvat maksamaan pysäköinnin virhemaksut omasta lompakostaan lakimuutos on siis kaikkinensa kannatettava mutta samalla on huolehdittava ettei jatkossa pysäköidä kuinka tahansa tämä onkin käsittääkseni huomioitu sillä laki jatkossakin estää pysäköinnin paikoille missä liikenteelle aiheutuu kohtuutonta haittaa tai esimerkiksi hälytysajoneuvojen esteetön pääsy vaarantuisi mielestäni tällaiset pelot siis turhia mutta kuitenkin jatkossa huomioon otettavia

arvoisa puhemies suomi ikääntyy vauhdilla seuraavien vuosikymmenten aikana ja maamme huoltosuhde heikkenee vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopussa reilu kaksikymmentäyksi prosenttia suomalaisista oli todellakin kuusikymmentäviisi vuotiaita ja vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä selkeästi yli neljännes väestöstä ylittää tuon tämä nopea väestön ikäjakauman kehitys asettaa haasteita tietysti kansantalouden kansantalouden kantokyvylle mutta myös palveluiden järjestämiselle tästä syystä kaikki tämmöiset pienemmät ja suuremmatkin kivet tulee ehdottomasti kääntää jotta voimme saada taattua ihmisarvoisen vanhuuden ja lunastettua hyvinvointiyhteiskuntamme palvelulupauksen kaikille tämä koskee tietysti erityisesti seniorikansalaisia tämä tieliikennelain muutos on kyllä tervetullut esitys ja se helpottaa sosiaali ja terveysalan ammattilaisten työn sujuvuutta silloin kun työ vaatii liikkumista autolla asiakkaan luokse käsittääkseni jatkossa tällä kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä lisäksi kotihoidon pysäköintitunnus mahdollistaa pysäköinnin esimerkiksi huoltoajo sallittu liikennemerkin alueella jatkossa siis tätä kotihoitajien arvokasta ei hankaloiteta epätarkoituksenmukaisesti nähdäkseni esitys parantaa ennen kaikkea hoitajien arkea työn palvelutasoa sekä kotihoitotyön tuottavuutta esimerkiksi ylimääräiset työn ja tuottavuuden kannalta hyödyttömät pitkät kävelyt kaukaisemmalta pysäköintipaikalta asiakkaan luo joutavat jo kyllä todellakin historiaan aikaa riittää tällöin enemmän varsinaiseen lisäarvoa tuottavaan ihmiskohtaamiseen asiakkaan kanssa uudistus on tärkeä myös henkilökunnan jaksamisen kannalta ja ammattikunnan edustajat sitä alalla vahvasti puoltavatkin uskon että tämän esityksen hyväksyminen on kaikkien meidän etu ja vetoankin teihin edustajakollegoihin että saisimme tämän lakimuutoksen nopeasti lainsäädäntökoneistosta ulos ja siten voimaan mahdollisimman nopeasti

puhemies olen iloinen että tämä hallitus on lähtenyt kehittämään ikääntyneiden asumisen hyviä ratkaisuja hyvin monelta näkökulmalta katsoen nyt käsiteltävänä oleva laki kotipalveluhenkilöstön pysäköintioikeudesta tunnuksilla on yksi esimerkki niistä ratkaisuista joilla me saamme sitä kotona asumista helpotettua vaikka tähän lakiin sisältyy toki joitakin kysymysmerkkejä siitä miten valvotaan sen oikeaa käyttöä ja mikä sen merkitys on muulle liikenteelle miten turvataan turvataan muun muassa hälytysajoneuvojen kulku esteettä niin tämä lakiehdotus on ilman muuta ja ehdottomasti kannatettava kannattaa muistaa että hallituksella on kuitenkin toimintaohjelmassa ja plakkarissa monia muitakin asumista helpottavia ratkaisuja energiaremontteihin on varattu pelkästään tänä vuonna kaksikymmentä miljoonaa euroa ja vuoteen kaksikymmentäkaksi asti yhteensä sata miljoonaa euroa ensi vuonna öljylämmityksen vaihtamiseen on varattu kymmenen miljoonaa euroa ja vähintään kuusikymmentäviisi vuotiaiden ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen voi saada korjausavustusta ara asuntojen ara asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyville sopiviksi on

tullut tämän vuoden alusta lähtien kannattaa muistaa että yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden osuus kasvaa koko ajan kun heitä nyt on vajaat kaksikymmentä prosenttia jo vuonna kaksituhattakolmekymmentä heitä on kaksikymmentäkuusi prosenttia

kaksikymmentäkahdeksan prosenttia vuonna kaksituhattakuusikymmentä vaikka nämä luvut ovat vielä kohtuullisen maltillisia niin pitää muistaa että etenkin meillä itä suomessa jo tällä vuosikymmenellä on kuntia joissa jopa puolet asukkaista on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita eli tämä käsitteillä oleva lakiehdotus tulee tarpeeseen menestystä sille toivon kuitenkin että ministeriössä muistutetaan muistutetaan myös siitä että polkupyöräkin tai vaikka sähköpolkupyörä olisi taajama alueella hyvä apukeino myös kotipalvelulle

arvoisa herra puhemies ihan tähän alkuun täytyy todeta että olen äärimmäisen tyytyväinen tästä hallituksen esityksestä ja siitä että myös ministeri harakka on antanut tähän iltaistuntoon tällä aiheelle oman aikansa minä uskallan ajatella myös niin että jokainen meistä politiikan toimijoista on saanut kentältä jossain vaiheessa palautetta siitä että kotihoitajien hoivaan ja hoitoon tarkoitettu työaika menee liiaksi parkkipaikan etsintään tietysti on niin että eri alueilla läpi suomen tämä ongelman suuruus on on kovin kovin erilainen tämä tieliikennelain muuttaminen mahdollistaa jokaisen kunnan oman harkintansa mukaan miettimään haluavatko ne parantaa vanhusten ja vammaisten palveluita sekä kotihoitajien arvokkaan työn edellytyksiä elikkä täytyy muistaa tässä keskustelussa myös se että tämä ei ole mitään sitovaa lainsäädäntöä vaan jokaisen kunnan itse päätettävissä oleva asia sitten jatkossa kun tämä hallituksen esitys toivottavasti eteenpäin menee niin kuin tässä salissa on jo käynyt ilmi tästä aiheesta on tehty lakialoite jo vuonna kaksituhattaseitsemän olen myös itse sen saanut allekirjoittaa kiitos edustaja guzeninan viime vaalikaudella saadessani toimia liikenne ja viestintävaliokunnassa me puoluekannasta riippumatta kiinnitimme yksimielisesti huomiota tähän ongelmaan jota nyt tämä hallituksen esitys on ratkaisemassa tuotakin taustaa vasten on kovin vastenmielistä lukea osasta mediaa että tämä tärkeä hallituksen yhteinen esitys olisi jokin lahja sdpn äänestäjille kyseessähän ovat yksinkertaisesti politiikan teot eduskunnan valtioneuvostolta toimenpiteitä ongelman ratkaisuun edellyttävän lausuman seurauksesta annettu esitys siitähän tässä on kysymys ensimmäinen kuudetta kunnat voivat siis itse myöntää kotihoidon työntekijöille erillisen pysäköintitunnuksen tuolla tunnuksella voisi pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta sekä alueella jossa pysäköinti on kielletty tai pysäköinnin enimmäisajasta ei tarvitsisi jatkossa välittää

näitä oppositio hallitus rajoja

arvoisa puhemies tulin tänne ihan pönttöön pitämään tämän puheeni koska tämä on ehkä vähän tunteellinenkin hetki minulle katsoin eduskunnan taltioituja puheenvuoroja ja siellä todellakin seitsemäs päivä helmikuuta kaksituhattakahdeksan käytiin lähetekeskustelu tästä kyseisestä aiheesta eli miltei päivälleen kaksitoista vuotta on nyt kulunut tuosta kulunut tuosta joskus hyvät asiat ottavat aikansa ja jos sallitte puhemies luen tästä lähetekeskustelusta pienen pätkän omaa puheenvuoroani joskus maailmaa voi tehdä paremmaksi paikaksi pienin teoin ja pienin lakimuutoksin sellaisin lakimuutoksin jotka eivät maksa kovinkaan paljoa eivätkä loukkaa ketään ainakaan toivottavasti uskon että tämä tekemäni lakialoite on juuri sellainen jolla pystytään helpottamaan aika suuren ihmisjoukon elämää tämä on laki tieliikennelain muuttamisesta joka koskee kotihoidon työntekijöiden parkkeerausoikeutta nykyisellään kun kotihoidon kotisairaanhoidon työntekijä menee asiakaskäynnille hänelle ei voida myöntää erityistä parkkilupaa siihen asiakkaan kodin lähistölle jos siinä ei satu olemaan vapaata parkkipaikkaa hän joutuu etenkin kaupunkialueella jättämään autonsa pitkänkin matkan päähän ja talvisilla keleillä tämä saattaa olla erityisen raskasta jatkan tässä jonkin tovin tätä kuvailua ja totean täällä että tämän kyseisen lakialoitteen oli silloin allekirjoittanut todellakin yli sata nimeä ja toivoin että sitten siinä vaiheessa kun tämä palaa tänne isoon saliin kaikki ovat valmiina sitä tukemaan nyt kaikki ne kansanedustajat silloin olivat täällä salissa eivät enää ole kansanedustajia mutta ensimmäisen puheenvuoron silloin tämän minun puheenvuoroni jälkeen piti edustaja timo heinonen joka totesi näin edustaja guzeninan alulle panema lakialoite on varsin kannatettava ja itsekin kuulun tähän yli sadan allekirjoittajan joukkoon vaikka edustaja heinonen ei täällä nyt paikan päällä olekaan niin niin olisin nyt tässä vaiheessa osoittanut hänellekin kiitoksen siitä tuesta jonka hän yli puoluerajojen silloin aikoinaan kaksitoista vuotta sitten osoitti ja kaikille muille jotka tämän tämä oli yhteinen tahtotila ja myöskin tulevilla eduskuntakausilla niin moni oli edistämässä tätä asiaa ja nyt tässä kiitän ministeri harakkaa joka on vienyt tämän maaliin sanna marinia joka liikenneministerinä tätä asiaa edisti ja nyt kokonaisuudessaan marinin hallitus on tämän saanut tuotua tänne meille lähetekeskusteluun minun mielestäni tämä on aivan huikean hieno päivä

arvoisa herra puhemies kannatti todellakin jäädä tänne saliin ihan iltaan asti kuulemaan edellinen puheenvuoro jonka edustaja guzenina juuri piti se puheenvuoro oli muistutus oikeastaan eniten siitä miksi me jokainen täällä eduskunnassa olemme me olemme täällä tuomassa esiin tärkeiksi kokemiamme asioita ja ajamassa niitä eteenpäin tämä on osoitus siitä että vihdoinkin pitkän ajan kahdentoista vuoden jälkeen edustaja guzeninan tärkeäksi kokema asia on mennyt eteenpäin ja läpi on todella tärkeästä asiasta kyse ja me kaikki tässä salissa olemme yhteisen huolen äärellä siinä että tiedämme hoitoalan työntekijöiden työmäärän ja

myös että väestö ikääntyy ja ja sen kautta sitten myöskin kotiin tuotavien palvelujen määrä lisääntyy se että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköintiä helpotetaan on enemmän kuin ajankohtainen ja tärkeä asia tämän esityksen tarkoituksena on auttaa yhteiskuntamme hauraimpia ja heidän hoitajiaan esitys ei ole pakottava vaan mahdollistava edelleen jokainen kunta voi käyttää omaa harkintaansa tarttuuko se tähän mahdollisuuteen parantaa palvelujaan pysäköintiä helpottamalla toivottavasti moni kunta tähän mahdollisuuteen tarttuu esitys on odotettu se onkin saanut paljon kiitosta monilta eri tahoilta kotihoidon työntekijöiltä vanhuksilta ja muilta apua tarvitsevilta tarvitsevilta sekä omaisilta haluan tässä lyhyessä puheenvuorossa kiittää ministeri harakkaa ja hallitusta tästä uudistuksesta joka vihdoin tulee voimaan

arvoisa puhemies hyvin harvoin täältä varmaan kiitosta hallitukselle tulee mutta tämä on semmoinen lakiesitys josta ei voi olla kiittämättä sillä tätä on odotettu hyvin kauan ja nimenomaan kotihoidon työntekijöiden puolella he ovat tämän asian kanssa kipuilleet varmaan parikymmentä vuotta tämä ei ole luonnollisestikaan lahja sdpn kannattajille sillä tästä puhuvat myös muut puolueet muun muassa itse tein tästä viime kesäkuussa kirjallisen kysymyksen ja ilokseni huomasin että tämä asia onkin etenemässä eteenpäin ja ja se on todella todella hyvä asia tämä on pieni laki jos katsotaan kaikkea mitä tässä talossa tehdään mutta se on ihan valtavan suuri asia näille ihmisille jotka eivät ehkä jatkossa joudu maksamaan pienistä palkoistansa parkkisakkoja mikä on ollut valitettavasti kylläkin jo vuosien ajan ongelmana on hyvä huomata että tänä päivänä pysäköintivirhemaksuja jaetaan myös ambulansseille ja poliiseille eli sinänsä minusta kauhean hyvissä kannattimissa kylläkään sen sijaan haluaisin ehkä huomioida pari pointtia vaarallinen ja liikennettä estävä pysäköinti on tälläkin hetkellä kielletty ja ja sen tulee olla sitä jatkossakin uskoisin että tämmöisen luvan kanssa ollaan entistä tarkempia siitä minne se auto jätetään eli en pidä tätä kauhean suurena riskinä sitten sitten yksi asia mikä pitää huomioida on tämä kuntien oma harkinta koska siinä on ehkä vähän riskinä se jos ei sitä sitten nähdäkään ongelmaksi ja todellisuudessa se onkin eli täytyy ainakin seurata aika tarkkaan miten tämä lähtee sitten

jos ei muuten niin ainakin tiedotuskampanjoiden ja muiden puolesta viemään niin että taloyhtiöt voisivat myös osoittaa omasta omasta piha alueestaan paikkoja tälle kerran vielä kiitos ja ja uskon että nämä ovat niitä asioita joita voidaan todella edistää yli oppositio hallitus

arvoisa puhemies tulen samasta syystä tänne puhumaan kuin edustaja guzenina korostaakseni puheenvuoron kiitoksen merkitystä ihan ensimmäiseksi tässä täytyy kiittää hallitusta siitä että tällainen esitys on tänne tullut toiseksi on kiitettävä tässä suhteessa myöskin oppositiota täällä on käyttänyt kolme kaikki oppositiosta kuullut puheenvuorot sekä heikkisen rantasen että elomaan asettuivat tukemaan ja kiittämään hallitusta olisiko tässä meillä ensimmäisen kerran sellainen lakialoite joka tulee hallitukselta ja voitaisiin yksimielisesti tässä eduskunnassa hyväksyä toivon sen suuntaista ratkaisua täältä ehkä samassa yhteydessä toivon kun tänään on kuunnellut tätä eduskuntakeskustelua tuossa aikaisemmassa vaiheessa niin siellä oli useampi

siis lainaus tämä hallitus ei saa mitään aikaan tämäntapaisia puheenvuoroja tuli ja toivoisi että jatkossa kun oppositio arvostelee hallitusta voisi sanoa että hallitus saa aika paljon aikaan vaikka jotakin vielä jää puuttumaankin että otettaisiin näin päin tämä arvostelu koska hallitus todella saa paljon aikaan niin kuin näette eli ensin kiitokset hallitukselle sitten toinen kiitos tietenkin edustaja guzeninalle siitä että pani tämän aikoinaan liikkeelle olihan tuo nyt aika pitkä tarina asiassa jossa käytännössä eduskunta tullee tullee antamaan lähes yksimielisen tuen hallitukselle kaksitoista vuotta tässä tarvittiin kaksitoista vuotta oikeastaan itsestään selvässä asiassa arvoisa puhemies edustaja guzenina sai lakialoitteeseen yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset niinkin paljon ja näin paljon se vie aikaa minä olen huolissani toisesta asiasta joka liittyy samaan teemaan eli tieliikennelain muutokseen ja aivan meillä on sadankahdenkymmenenkahden kansanedustajan allekirjoitus samasta kohdasta eli pysäköintimaksujen tavallaan kohtuuttomuudesta ja bisneksen teosta joka on syntynyt pysäköinninvalvonnan ympärille tämä on muodostunut laajaksi ongelmaksi joka koko yhteiskunnassa todetaan ja siinä on muun muassa se kohta vaikea että kohtuuttomuusharkinta puuttuu silloin kun se on bisnes otetaan raha ulos miten vain pystytään ja siitä ovat kärsineet nyt tässä tapauksessa erityisestikin kotipalvelussa työskentelevät henkilöt viitattiin poliiseihin ja ambulansseihin ja kansalaisilla on valtava joukko esimerkkejä siitä että kohtuuttomuusharkinta puuttuu kyllä käyttää järkeä enemmän ja silloin jouduttaisiin miettimään miten tämä julkinen valvonta julkisen sektorin rooli tässä suhteessa uudella tavalla arvioitaisiin tämä lakialoite tulee täällä meillä keskusteluun nyt sitten ensi viikolla ja toivon että me silloinkin käymme vilkkaan keskustelun mutta arvoisa puhemies minä aidosti toivon että ei tarvitse odottaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentäkaksi että saadaan jotakin aikaiseksi tässä pysäköintivirhemaksuasiassa puhemies olisin vielä ottanut yhden huomion edustaja heikkinen tuossa omassa puheenvuorossaan viittasi niin kuin muutkin ovat viitanneet väestön ikääntymiseen hän viittasi myöskin siihen että huoltosuhde heikkenee suomalaisessa yhteiskunnassa ja tässä on valtavia paineita meillä vastassa on aivan totta kuten täällä on sanottu että ikääntyneiden määrä kasvaa meillä suomessa meillä on toisen maailmansodan jälkeen keskimääräinen elinikä noussut vuotta mutta ne suurimmat ikääntyneiden määrien kasvut ovat jo tässä tapahtuneet vuonna yhdeksänkymmentäviisi suomessa oli neljätoista prosenttia väestöstä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita nyt siis kaksikymmentäyksi prosenttia se nousee vuoteen kaksituhattakolmekymmentä laskennallisesti kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin ja laskee sen jälkeen kun suuret ikäluokat poistuvat keskuudestamme

kannattaa muistaa tänä päivänä yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden määrä on kaksikymmentäyksi prosenttia koko väestöstä

jos katsotaan koko suomalaista yhteiskuntaa katsotaan kaikkia ikäsidonnaisia palveluja

yli kuusikymmentäviisi vuotiaille palveluiden osuus kaikista on kaksikymmentäviisi prosenttia eli se on suuri hieman enemmän kuin heidän väestöosuutensa kannattaa koko ajan huomata että silloin kun se väestöosuus on ollut neljätoista prosenttia palvelut ovat olleet ehkä viisitoista viiva kuusitoista prosenttia kaikista kustannuksista eli ikääntyneet ihmiset tuovat mukanaan myöskin tuloja ja tässä suhteessa tämä tämä harkinta tähän kannattaa katsoa on selvä että kun me olemme panostaneet siihen että ikääntyneet ihmiset asuisivat kotona niin kuin he asuvat yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista yhdeksänkymmentä prosenttia asuu tällä hetkellä kotona ja yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaista seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia asuu kotona eli me olemme tilanteessa että he asuvat kotona niin kotipalveluun täytyy panostaa ja on mitä järkevintä että se panostus joka siihen tehdään on mahdollisimman tehokkaassa käytössä eikä kotipalvelussa olevia henkilöitä rangaista älyttömällä tavalla kuulimme näitä tarinoita muun muassa edustaja elomaan puheenvuorossa ja muissakin miten hankala tämä nykyinen tilanne on onneksi olkoon hallitus

arvoisa puhemies kotihoidon työntekijät tekevät arvokasta työtä ja sen työn onnistumista pitää tukea organisoimalla se mahdollisimman sujuvasti toki myöskin palkkauskysymys on yksi voida sivuuttaa on hyvä että nyt asiassa on päästy eteenpäin ja on hyvä muistaa kuten täällä ovat muutkin tuoneet esiin että on myös muita tapoja liikkua joita voimme helpottaa kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei suinkaan ole omaa ajokorttia ja helsingissä on saatu hyviä kokemuksia kotihoidon työntekijöille tarjotuista sähköpyöristä näillä on myös merkittäviä terveysvaikutuksia niitä voi osa käyttää kaikille ei varmastikaan sovellu tämä ratkaisu työsuhdepyöräily on yksi asia joka on todellakin edistettävä asia ilmastopaneeli esittääkin että työsuhdepolkupyörän hankintaan annettaisiin veroetu se voisi olla vaikka tuhatseitsemänsataa euroa vuodessa ja vuokrauksen osalta

kuukaudessa esimerkiksi sataanneljäänkymmeneen euroon asti tämä olisi todellista ilmastopolitiikkaa kestävien liikenne ja liikkumistapojen edistäminen on aivan välttämätöntä minulla vähän kyllä iski korvaan tai särähti korvaan kun sanottiin että kaksitoista vuotta on mennyt edustaja guzeninan aloitteen hyväksymisessä vaikka yli sata allekirjoittajaa sen allekirjoitti aikoinaan ehkä hän sattui olemaan silloin oppositiopuolueen jäsenenä ilmeisesti hieman huonommassa asemassa saamaan omia lakialoitteitaan läpi mutta olisi perusteltua kysyä miten meidän toimintakulttuurimme toimii täällä eduskunnassa

parlamentteihin euroopassa esimerkiksi sen osalta kuinka suuri osa kansanedustajien lakialoitteista tyypillisesti menee läpi nythän tälle edustaja guzeninan lakialoitteelle kävi juuri niin kuin lakialoitteille yleensä käy kun kansanedustajat niitä tekevät elikkä se ei mennyt läpi niitä todellakin menee vain kourallinen läpi vaikka me niitä todella paljon teemme

arvoisa herra puhemies ihan aluksi tahdon itse kiittää edustaja holopaista aivan erinomaisesta puheenvuorosta on varmasti niin että aika pitkään sen kaksitoista vuotta ovat monet hoitajat odottaneet tämänkaltaista uudistusta on varmasti niin että tälläkin kaudella montaa hallituspuolueen edustajaa todennäköisesti saatetaan lähestyä hänelle tuodaan agendalle joku uusi asia joka ei vielä ilmennyt hallitusneuvottelujen aikana ja se haluttaisiin viedä läpi ja siihen saadaan yli sata allekirjoitusta mutta sitten jostain syystä etene toisaalta opposition osalta on sama homma meille saattaa tulla uusia asioita mitä halutaan läpi kun sata allekirjoitusta saadaan niin olisi tosi tärkeätä että näissä rattaissa voitaisiin edistää myöskin tämmöisiä yhtäkkiä agendalle nousevia asioita todella on syytä syytä miettiä miten voitaisiin kehittää tätä meidän systeemiä niin että näitä voitaisiin edistää arvoisa herra puhemies tieliikennelakiin tehtävät muutokset kotihoidon työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi on tärkeä saada maaliin perussuomalaisten edustaja rantanen jätti asiasta kirjallisen kysymyksen kesäkuussa kaksituhattayhdeksäntoista ja aikaisemmin sosiaalidemokraatit ovat tästä tosiaan puhuneet monet muut puolueet yhteistyössä on hienoa nähdä että asialle on annettu sen ansaitsema painoarvo ja uudistus todella saadaan aikaan valtiovallan näkökulmasta melko pienellä muutoksella kyetään edistämään kahta äärimmäisen tärkeää tavoitetta uudistus tukee sitä tavoitetta että mahdollisimman monen vanhuksen toive jatkaa kotona asumistaan toteutuisi lisäksi muutoksella helpotetaan hoitohenkilökunnan jokapäiväistä työtä minkä seurauksena äärimmilleen venytetyn kotihoidon aikaresursseja ei tuhlata parkkipaikkojen etsimiseen uudistuksen myötä haitallisena seurauksena mahdollisesti tulevat pysäköintitunnusten väärinkäytökset sekä kuntien saamien pysäköintitulojen hienoinen lasku ovat merkitykseltään hyötyjä huomattavasti pienemmät on ensisijaisen tärkeää että kotihoidon mahdollisuuksia helpotetaan ja vanhuksen saamaan hoitoon riittää enemmän aikaa kun ei tarpeeksi usein tule hallitusta kiitettyä niin aion nyt kolme kertaa sanoa että kiitos kiitos kiitos ja kiitos ja
tuli yksi kiitos lisää

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysalalla puhutaan jatkuvasti siitä että yhä suurempi osuus työajasta kuluu muuhun kuin suoraan hoito tai hoivatyöhön kaikki toimet jotka voivat muuttaa tätä suuntaa ovat enemmän kuin tervetulleita on sitten kyse esimerkiksi kirjaustyöstä jota jota tehdään tietokoneiden ääressä tai sitten näinkin yksinkertaisesta asiasta kuin parkkipaikan etsimisestä tai

auton siirtämisestä kesken kesken hoito ja hoivatyön on ymmärrettävää että kaikkialla suomessa ei ole ollut tarvetta minkäänlaisille lisätoimille ei ole ollut ongelmaa asian kanssa sitten toisaalta esimerkiksi suuremmissa kaupungeissa on voinut olla hyvinkin huutava

kunnassa on työntekijäjärjestöt ovat lausunnoissaan todenneet että erityisesti kotiin tuotavissa palveluissa pysäköintiongelmat ovat yleisiä ja siksi he ovat kannattaneet tätä lainsäädännön uudistamista he ovat myöskin todenneet että kotihoidon tilanne on kaiken kaikkiaan haastava runsaiden asiakaskäyntien vuoksi ja ajoneuvojen pysäköinti hankaloittaa sitä nämä matka ajat asiakkaan luota toisen luo on suunniteltu hyvin tiukoiksi eikä parkkipaikan etsimiseen ole aikaa joskus on jopa niin että että päällekkäisiä hoitoaikojakin joissakin kunnissa on ja silloin todella siirtymisten on sujuttava äärimmäisen nopeasti siksi tämä esitys on hyvä samanlaista tarkastelua tulisi tehdä jatkossa esimerkiksi lastensuojelun perhepalveluiden osalta joten toivottavasti tämä sama tarkastelu laajenee kaikkiin sosiaali ja terveyspalveluihin

arvoisa puhemies ärade talman todella hienoa että hallitus nyt on tuonut ja ministeri on tuonut tämän esityksen tänne saliin ja huomataan että kaikki ovat yli hallitus ja oppositiorajojen sitä mieltä toivottavasti voimme nyt yksimielisesti myös myös hyväksyä tämän lakimuutoksen kotihoito on todella tärkeä osa hoivaa ja iäkkäiden turvallisuudentunnetta tiedän tämän itse kun olin noin vuosi sitten kotihoidon työntekijän kanssa työharjoittelussa ja ja näin sen kuinka tärkeää on se läsnäolo ja se että on sen iäkkään kanssa voi olla että se on ainoa ainoa

näen nimittäin haastetta työvoiman siis kotihoitajien saatavuuden suhteen ja tästä johtuen uskon että kaupungit näkevät tämän hyväksi ja että se on myös kilpailullinen juttu ja hyvä juttu elinvoimalle kiitos siis tästä

edustaja mari holopainen avasi kysymyksen lakialoitteista ja kun puhemies on tässä nyt paikalla niin tuon ihan puhemiesneuvostoon vähän pohdittavaksi sitä asiaa miten nämä kansanedustajien lakialoitteet käsitellään eduskunnassa on ymmärrettävää että me teemme paljon paljon lakialoitteita ja ne joutuvat valitettavasti näissä lakialoiteruuhkissa kun hallituskin tietysti tekee esityksiä taka alalle mutta meillä on olemassa niin sanottu herrasmiessopimus tai onko se nykyisin että jos on yli sata nimeä kerätty niin se käsiteltäisiin samalla tavalla kuin hallituksen esitykset valiokunnissa nyt me näemme tästä edustaja guzeninan tekemästä lakialoitteesta vuodelta kaksituhattaseitsemän joka siis oli täällä lähetekeskustelussa vuonna kaksituhattakahdeksan että siinä oli yli sata allekirjoitusta on totta että hän oli oppositiokansanedustaja vuonna kaksituhattakahdeksan ja on se sitten syy tai ei siihen että sitä ei otettu kunnolla käsittelyyn niin tätä asiaa ei ole käsitelty sillä tavalla kuin pitäisi kuten me tänä päivänä näemme minä toivoisin että puhemiesneuvosto vähän pohtisi sitä niin sanottua herrasmiessopimusta niin että erityisesti silloin kun me näemme joskus ison ison vaivan yli sata allekirjoitusta näihin ne sitten sillä vakavuusasteella myöskin käsiteltäisiin tässä on hieman oma lehmä ojassa kuten jo viittasin tuossa juuri keränneet lakialoitteen taakse satakaksikymmentäkaksi allekirjoitusta niin että toivoisin että se saisi asianmukaisen käsittelyn nämä terveiset varmaan menevät puhemiesneuvostoon